arvoisa rouva puhemies edustaja juvonen puuttui ihan tärkeisiin asioihin mutta vähän jään kyselemään mikä mahtaa olla motiivina perussuomalaiset perussuomalaiset olivat itse hallituksessa parin vuoden ajan ja sinä aikana olisi ollut mahdollista laittaa tämä tapaturmalakiasia voimaan ihan hallituspuolueen kansanedustajana haluan kyllä antaa tunnustuksen niin eduskunnalle kuin puolustusvaliokunnalle joka on kiinnittänyt asianmukaisesti huomiota siihen että tapaturmalainsäädäntö saadaan ajanmukaisesti voimaan valitettavasti kuitenkaan suomen lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä ylipäätänsäkään edustaja juvosen toiveita vastaan ei tämmöisiä takautuvia lainsäädäntöjä rakenneta ja jos rakennettaisiin tultaisiin tilanteeseen jossa kohdeltaisiin joitain ryhmiä joitain henkilöitä joitain onnettomuuksissa loukkaantuneita ihmisiä epätasa arvoisesti rakentamalla raja jollekin taannehtivalle jaksolle siltä osin edustaja juvonen toivon että näistä

yhdenvertaisuudesta muistutan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajaa että ollessamme hallituksessa kyllä tämän asian eteen tehtiin toimia tein muun muassa lakialoitteen ja tein myös toisen lakialoitteen ja vein tätä viestiä eteenpäin mutta eihän se aina mene niin kuin toivoisi kyllä tekin sen tiedätte että rahastahan me puhumme silloin sanottiin ihan suoraan että rahasta ja taloudellisista asioista on kysymys mutta kysehän on kuitenkin lainsäädännöstä että haluttiin uudistaa sekä rauhanturvaajien laki että varusmiesten laki ja molemmat ovat erittäin tärkeitä

kun havaitaan ja herätään epäkohtiin niin mielestäni ne on kyllä tuotava esille istuu sitten hallituksessa tai oppositiossa me olemme kansanedustajia täällä ei passaa olla suu kiinni eikä tuppisuuna vaan pitää epäkohdat nostaa esille ja kun tämä epäkohta on valjennut varsinkin sosiaali ja terveysvaliokunnassa erityisesti niin kyllähän näistä asioista pitää puhua elikkä siinä mielessä näen että on oikeutettua nostaa tämä asia esille kerta toisensa jälkeen

arvoisa puhemies on nyt erittäin mielenkiintoista että kun perussuomalaiset ovat esittäneet täällä jotain asioita niin sdp on katsonut asiakseen aika useissa yhteyksissä tuoda esille

että me olimme silloin hallituksessa siis meidät potkittiin ulos hallituksesta puolitoista vuotta sitten pari päivää sitten edustaja lindtman

tehdä välikysymyksen sisäisestä turvallisuudesta että perussuomalaiset ovat olleet hallituksessa ja tehneet maahanmuuttopoliittisen ohjelman joka on hyväksytty siitähän on itse asiassa edelleen edelleen toimittamatta ja täytäntöön panematta suurin osa on erittäin mielenkiintoista että teillä on aina vuorotellen joku puolue kohteena ja ilmeisesti nyt nyt se olemme me ilmeisesti ette saaneet tätä asevelvollisena vammautuneiden tuki ryn puheenjohtajan kirjettä tänään hän toivoo tätä lakia taannehtivana meidän tehtävänämme on tuoda täällä kansan ääni esille vaikka te sdp ette siitä pitäisi
sitten mennään puhujalistalle
puhemies siviilipalveluslain ajantasaisuutta ja yhdenvertaisuutta parantava hallituksen lakiesitys on kannatettava me suomessa valmistaudumme puolustautumaan uskottavasti emme siksi että haluaisimme sotaa vaan siksi että saamme elää rauhassa kun uskottavan puolustuskyvyn vuoksi suomea ei kannata minkään valtion uhata

naiset saisivat kutsunnoissa oikeaan aikaan tiedon mahdollisuudesta suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus ja näin myös vapaaehtoisten naisten määrä varusmiespalvelusta suorittamassa todennäköisesti kasvaisi kokoomus on sitä mieltä että

toteuttamisen edellytykset kannattaa seuraavan hallituksen ehdottomasti selvittää mahdollinen kansalaispalvelus ei korvaisi yleistä asevelvollisuutta mutta se toisi maanpuolustuksen niidenkin ulottuville jotka eivät asevelvollisuutta suorita ja näin ollen se antaisi eväitä myös kehittää siviilipalvelusta tulevaisuudessa siihen suuntaan että se palvelisi yhä paremmin yhteiskuntamme kokonaisturvallisuutta

arvoisa rouva puhemies siviilipalvelun kehittäminen on merkki siitä että suomi on sivistysvaltio tänään vietetään ihmisoikeuspäivää joten tämä esitys on ajoituksellisesti erinomainen ja korostaa sitä että vapaassa yhteiskunnassa on monta mahdollisuutta osallistua maanpuolustukseen usein ja maanpuolustus ollaan nähty toisiaan poissulkevina kuitenkin siviilipalvelun

maanpuolustustahto on erittäin korkea se tapa jolla he haluavat toteuttaa sitä on toinen pidän erinomaisena sitä että tässä laissa tähdätään soveltamisalan laajentamiseen niin että voidaan myös hyödyntää siviilipalveluksen valitsevien henkilöiden kykyjä paremmin niin ajallisesti kuin osaamisen tasolta

tämä kansalaispalvelu jonka edustaja vikman tässä nosti esille on sellainen asia joka tulevaisuudessa tulee ottaa laajempaan keskusteluun ja olisikin hyvä että tuleva hallitus nostaisi tämän kokonaisuuden siviilipalveluksen kansalaispalvelun ja asepalveluksen sellaiseen yhteiseen rakentavaan keskusteluun koska kuitenkin kaikki rakastamme isänmaatamme ja haluamme panoksemme sen rajojen turvaamiseen antaa

että siviilipalveluslainsäädäntö ajantasaistetaan ja asevelvollisuuslainsäädäntöäkin pidetään ajan se on tärkeää suomessa täytyy olla laaja asevelvollisuus kuitenkin niin että se on naisille vapaaehtoinen mutta niin kuin edustaja heinonen täällä totesi kutsuntavelvollisuus voisi koskea kaikkia kysyisin julkisuudessa olevasta uutisesta siitä että kun asevelvollisuus laiminlyödään niin ei seuraa enää mitään nykyisin onko tilanne nyt tämä ja oletteko ajatelleet hallituksessa jotenkin tähän

arvoisa puhemies eduskuntaryhmien puheenjohtajille tuli tänään sähköposti jonka luen tässä tämä ei ole kovin pitkä se alkaa näin asevelvollisena vammautuneiden tuki ry on esittänyt ja myös tukenut varusmiehiä reserviläisiä ja ja siviilipalvelusmiehiä koskevaa tapaturmiin ja kuolemantapauksiin liittyvää lainsäädäntöä ja sen korjauksia mitkä ovat tulossa voimaan

vammautuneiden tuki ry esittää että eduskuntaryhmät huomioisivat lain mukaisessa asepalveluksessa olevien ja vapaaehtoisissa kriisinhallintatehtävissä olevien erilaiset korvaukset kuolemantapauksissa on niin että kriisinhallintatehtävissä kuolleen sotilaan nimeämälle edustajalle maksetaan kaksisataatuhatta euroa korvauksena kun taas asevelvollisena kuolleen omaiselle jää tällä hetkellä korvaus niin että vanhemmat saavat kaksikymmentätuhatta euroa he toivovat että tämä olisi mahdollista saada taannehtivasti niin että se olisi voimassa ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista jälkeen hän kysyykin olisiko tässä nyt sitten tehtävissä mitään muuta kuin taannehtiva laki

en oikein näe perustetta sille miksi erilaista korvausta kaksisataatuhatta ja toisessa kaksikymmentätuhatta se ei ole kovin yhdenvertaista jos menetät nuoren nuoren pojan joka on niin se on todella raskasta vanhemmille eli en oikein näe tätä eroa kysyisin ministeriltä voisitteko te hallituksessa vaikuttaa siihen että tämä tämä korvaustaso olisi samanmoinen ja ehkä taannehtiva olisiko muita keinoja ja tietysti vetoan muihin eduskuntaryhmiin täällä vaikka tästä nyt ei sdpn mielestä saisi puhua

mistä asialista antaa osoituksen seuraavaksi puheenvuoro edustaja juvonen

arvoisa rouva puhemies en huomannutkaan että olin vielä pyytänyt puheenvuoron haluan tässä korostaa vielä vielä että täällä on hyviä puheenvuoroja ja ja ymmärrettävästi asia kuohuttaa ja herättää tunteita ja ja sen takia me haluamme siitä asiasta puhua liittyen myös varusmiehiin ja ja vapaaehtoista asevelvollisuutta suorittaviin naisiin niin kuin myös siviilihenkilöihin kysyn nyt liittyen tähän lainsäädäntöön arvoisa ministeri kun siellä lausuntokierros on asiasta ollut nousiko siellä mitään kysymyksiä liittyen siihen että lainsäädännössä olisi vielä enemmän kehitettävää on hyvin tärkeää että meillä säilyy se mahdollisuus että myös siviilipalvelushenkilöt voivat suorittaa palveluksensa ja heitä kohdellaan

arvoisa rouva puhemies tähän kyseessä olevaan lakiin pidän tätä ehdotusta hyvänä ja ylipäätänsä hyvänä että

ja ajanmukaistetaan tässä edustajakollega aikaisemmin puhui siviilipalvelushenkilöiden maanpuolustustahdosta ja on totta että henkilöillä jotka valitsevat siviilipalveluksen korvaamaan aseellista palvelua on tutkitusti vahva halu olla mukana yhteiskunnassa ja he kokevat vahvasti myös sen että maanpuolustusvelvollisuus on osa heidän velvollisuuttaan vaikka heidän vakaumuksensa ei anna anna oikeutta kantaa asetta samalla kun totean ilokseni myös sen että heille tämän lainsäädännön kautta mahdollistuu paluu reserviin mikäli he haluavat aseelliselle palvelupuolelle siirtyä olisin kysynyt ministeriltä ovatko tässä siviilipalveluslainsäädännössä nyt tämän hallituksen toimet tässä onko vielä odotettavissa että kevätistuntokaudella tulisi jotain muuta tähän siviilipalveluksen tärkeään

arvoisa puhemies käsillä on esitys jossa ehdotetaan muutettavaksi ja on erittäin hyvä että hallitus on tarttunut myös siviilipalveluksen kehittämiseen pieniä muutoksia mutta hyvä hyvä alku on tärkeää että siviilipalvelus saadaan

yhdenvertaisemman kohtelun piiriin nimenomaan siviilipalvelusvelvolliset varusmiespalveluksessa olevien kanssa on erittäin hyvä että reserviin paluu on mahdollinen sitten myös sen vuoden jälkeen kun velvollinen on täyttänyt kaksikymmentäkahdeksan vuotta pitää olla mahdollista sekä vaihtaa niin sanotusti siviilipalvelukseen että sitten myöskin niin sanotusti palata reserviin ja tulla silläkin tavalla samalle viivalle tässä palveluksen osalta hyvä on myös että palveluspaikkoja tulee lisää tulevan maakuntauudistuksen myötä semmoisiin olennaisiin tehtäviin joita siviilipalvelus pystyy tarjoamaan mutta ongelma on edelleen jatkokehittämisen

eikä sitä varsinaista tehtävää siviilipalveluksen käyneille poikkeusolojen aikana ja tässä me tarvitsemme uudistuksen kyllä koko palvelusjärjestelmään koko palvelusjärjestelmään jatkossa kansalaispalvelusmallin myötä

hyvin tehokkaalla ja edullisella tavalla kaikki perustuu yleiseen asevelvollisuuteen yleiseen asevelvollisuuteen alueelliseen puolustukseen ja uskottavaan puolustukseen ja tärkeänä osana tätä toimii ehdottomasti uskottava ja vahva reservi joka on hyvin koulutettu tämä lakiesitys minkä hallitus on tuonut eduskunnan käsittelyyn on pieni askel siihen suuntaan että myös

silloin meidän täytyy olla ehdottomasti kaikkien tekemässä työtä isänmaan hyväksi että pystymme pitämään maan koskemattomana ja ennen kaikkea takaamaan suomen turvallisuuden kaikissa olosuhteissa suomen puolustus on perustunut perustunut vahvaan reserviin koko suomen itsenäisyyden ajan ja niin sen pitää olla jatkossakin yleinen asevelvollisuus tarvitaan ja myös korostaisin alueellista puolustusta jos suomessa lähdetään sille tielle että jotakin maan kohtaa puolustetaan paremmin kuin jotakin toista se on väärä linja mielestäni koko suomea puolustetaan sen jokaisella neliöllä

rouva puhemies siviilipalvelus on todellakin osa perustuslain mukaista maanpuolustusvelvollisuutta vaikkakin maanpuolustuksen kova ydin on nimenomaan aseellisessa puolustuksessa mutta nyt esitettyjen säännösten selkeyttäminen korostaa siviilipalveluksen yhteiskunnallista merkitystä ajattelen että se vahvistaa myös luottamusta siviilipalvelusjärjestelmään varsinkin niiden henkilöiden keskuudessa jotka valitsevat siviilipalveluksen täyttääkseen maanpuolustusvelvollisuutensa varmasti siviilipalveluksessa on edelleen kehitettävää aika paljon tulee sitä palautetta että siviilipalveluspaikkoja varsinkin mielekkäitä paikkoja on on vaikea löytää ja on tärkeää että myös siviilipalvelusta suorittavat henkilöt kokevat tämän kokonaisturvallisuutta tukevaksi toiminnaksi

arvoisa rouva puhemies viikko sitten julkaistiin maanpuolustustiedotuksen suunnittelukeskuksen tutkimus jossa nuorempien ikäluokkien maanpuolustustahto ei ollut enää entisellä tasolla vaikkakin se oli edelleenkin korkea varusmiespalveluksesta vapautetaan nykyään huomattavasti enemmän nuoria naisia ja miehiä jotka haluaisivat mutta eivät täytä armeijan laatukriteerejä koska armeijan sodanaikaista vahvuutta on supistettu olen pitkään miettinyt sitä että armeija voisi kyllä kehittää kevyemmänkin varusmiespalveluksen jonka tavoitteena ei ole aseellisen toiminnan käyttö sotatilanteessa tai kriisin aikana vaan valmennus esimerkiksi koulutus kalustoon joka armeijalla on käytössä rekka autojen tai maansiirtokoneiden tai vastaavien koneiden kuljettajaksi armeija on ihmisen viimeinen koulutusvaihe jossa työnantajalla on oikeastaan kaikki mahdolliset eväät käytössä mutta ne jotka jättävät varusmiespalveluksen suorittamatta ovat myös työmarkkinoilla aika huonossa asemassa
edustaja pakkanen ja sen jälkeen ministeri
arvoisa rouva puhemies todellakin viime viikolla täällä keskusteltiin maanpuolustustahdosta ja siitä näkökulmasta haluaisin sanoa sen että tämä siviilipalveluslain uusinta on toki tärkeä mutta pidän erityisen tärkeänä että yleinen asevelvollisuus kuitenkin säilyy meillä pääsääntöisenä palvelusmuotona nuorilla miehillä kutsunnat toki voidaan ulottaa koko ikäluokkaan niin naisille kuin miehille mutta tulee olla se perusta jolle suomalainen maanpuolustus ja maanpuolustustahto tulevaisuudessakin tulee perustaa kokonaisturvallisuuskäsite on tärkeä käsitellä ja sen täsmentäminen

mitä sillä yleisesti halutaan sanoa lienee meille kaikille hyvin tärkeää tässä edellä kuultiin just että armeija on viimeinen paikka missä suomalainen nuori otetaan monella tapaa kiinni myös työmarkkinoiden näkökulmasta se on tärkeä huomioida ja siksi myös edustaja lehden nostama kuljettajakoulutusasia tulisi huomioida puolustusvoimissa
seuraavaksi ministeri viisi minuuttia olkaa hyvä
kiitos puhemies lähdetään vastauksiin siitä että korostan vielä mitä tässä tehdään muutoksena saatetaan siviilipalvelukseen ja täydennyspalvelukseen hakevat henkilöt yhdenvertaiseen asemaan erityisolojen aikana ja näitten muutosten myötä kaikkia siviilipalvelukseen hakevia kohdellaan yhdenvertaisesti se on tässä taustalla sitten täällä tuli kysymyksiä jotka menevät ehkä enemmänkin tosiaan tuonne ministeri mattilan ja ja ehkä osin jopa puolustusministeri niinistön tontille ja sinne en uskalla hypätä toki nämä ovat hyviä huomioita kyllä itsekin kannan huolta edustaja juvosen ja edustaja meren nostamasta lisävakuutusturvasta tämä on totta kai ongelma enkä millään lailla halua piiloutua tässä mihinkään tässä kohtaa meillä on haastavaa mutta niin kuin edustaja

on myös todella hankalaa takaperoisesti säätää lakeja koska sitten saatettaisiin aukaista sellaisia portteja että me olemme jatkuvasti ongelmissa ja silloin voidaan taas kysyä ollaanko yhdenvertaisessa asemassa mutta millään lailla tätä ongelmaa en kyllä tietenkään väheksy kukaan ei sitä sitä tietenkään tee edustaja vikman nosti esille kansalaispalveluksen ja tämä on asia jota on todellakin syytä selvittää minun mielestäni siinä todella kyllä olisi kehittämisen paikkaa ja ainakin selvittää mitä sieltä löytyisi mistä tavallaan päästään edustaja lehden esille nostamaan asiaan kuljettajakoulutuksesta tai jonkun muun raskaan kaluston koulutuksesta jos ei tavallaan niitä kriteerejä täytä mitä siellä armeija vaatii niin nämä kriteerit voisi täyttää siinä tulisi kyllä win win tilanne jolloin tälle henkilölle tulisi ammattitaito ja ja tulevaisuuden turvaa sitten armeijan aikana jos hän saisi koulutuksen tällaisiin tehtäviin minun mielestäni erittäin hyvä ehdotus edustaja juvonen kysyi lausuntokierroksella nousseita asioita tämä siviilipalveluslaki on ollut tämmöisessä siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneessä työryhmässä ja sieltä ovat osin tulleet nämä esitykset mutta siellä on tullut myös ehdotuksia joita ei nytten olla viemässä eteenpäin

tähän ei esimerkiksi sisälly ehdotusta siitä että joustavoitettaisiin aloitetusta siviilipalveluksesta varusmiespalvelukseen siirtymistä tämä on on ollut työryhmävaiheessa ja hallituksen esityksen jatkovalmisteluvaiheessa tätä on pohdittu että siviilipalveluslakia sillä tavalla että myös aloitetusta siviilipalveluksesta olisi mahdollisuus hakea varusmiespalvelukseen tätä ei kuitenkaan pidetty tarkoituksenmukaisena johtuen muun muassa siitä että velvollisten yhdenvertaisen kohtelun vuoksi siviilipalveluksessa vietetty palvelusaika olisi todennäköisesti tullut lukea täysimääräisesti hyväksi jäljellä olevaa varusmiespalveluksen palvelusaikaa laskettaessa tämä olisi voinut merkitä sitä että varusmiespalvelukseen palanneiden velvollisten palvelusaika olisi päättynyt ennen kuin varusmieskoulutus olisi sille suunnitellussa ajassa ehditty suorittaa loppuun ja se ei olisi ollut tarkoituksenmukaista täällä on pohdittu myös muun muassa sitä miksei palveluksesta toiseen siirtyminen voisi olla vapaata ja vapaasti yksilön päätettävissä

että lainsäädännössä on edelleen tarpeen säilyttää jotain rajoituksia näitten järjestelmien välillä siirtymistä koskien jotta siviilipalvelus ja varusmiespalvelus ehdittäisiin suorittaa loppuun säädetyssä ajassa ei ole myöskään viety eteenpäin semmoista ehdotusta jonka mukaan kokonaisturvallisuuden kannalta hyödyllinen valtion viranomainen tai liikelaitos voisi toimia palveluspaikkana tähän voimassa olevaan siviilipalveluslain paikkaluetteloon sisältyy jo nyt muun muassa valtion ja kuntien viranomaisia eikä myöskään täydennyspalveluksen kestoaikaa haluttu pidentää eikä tähän sisälly myöskään siviilipalveluksen keston lyhentämistä koskevia ehdotuksia eli näitä on noussut esille mutta näitä ei ole viety eteenpäin lopetan edustaja karin kysymykseen siitä onko tulossa mitään muuta muuta tietoa kuin se että tämä on viimeinen esitys jonka minä esittelen tässä toimessani

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa rouva puhemies olisin toivonut että ministeri olisi ollut esittelemässä tätä lakia mutta ilmeisesti hän ei nyt sitten sosiaali ja terveysministeri varmaankin ole paikalla tässä hallituksen esityksessähän esitetään säädettäväksi laki sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä tarvittaessa muutoksia muihin lakeihin täällä on valtavasti erilaisia asioita jotka liittyvät kansalaisten asiakastietoihin ja siihen kuka on rekisterinpitäjä ja mitkä ovat tietojenkäsittelyn edellytyksiä ja erityisesti myös asiakas tai hoitosuhde on täällä tärkeänä takana sen tulee olla varmistettu joten olisin halunnut ihan ministeriltä kysyä millä tavalla turvataan se että myös asiakkaiden henkilökohtaiset tiedot ovat ovat varmassa tallessa ja ja ne eivät valu minnekään vääriin käsiin millä tavalla henkilö pystyy sitten itse määrittelemään kuka hänen tietojaan saa katsoa mihinkä kaikkialle hänen tietonsa kirjataan nämä ovat sellaisia asioita että nämä koskettavat kaikkia meitä kansalaisia erityisesti kun tämä sote uudistus on tulossa ja kun meillä on tämä kanta rekisteri tänä päivänähän kun menet tuonne lääkärille tai saat laboratorionäytteestä tai röntgenistä vastauksen niin kerrotaan että katsopa sieltä kannasta ne omat vastauksesi tämähän asettaa ihan valtavan suuren haasteen meille tulevaisuudessa erityisesti ikääntyvälle väestölle millä ihmeen konstilla he esimerkiksi näitä nettiyhteyksiä saavat näitä tietoja ja eivät ainoastaan saa vaan sitten myös ymmärtävät sen lukemansa koska siellähän puhutaan diagnooseista ja sitten esimerkiksi laboratoriokokeissa myös eri arvoista ja ne pitää osata tulkita eli nämä asiat minua huolestuttavat ja näistä olisin halunnut ministeriltä kysyä mutta tämä näyttäisi vähän siltä tutulta paketilta että se varmaan sote valiokuntaan tulee ja siellä viimeistään me saamme sitten vastauksia näihin kysymyksiin mutta nämä asiat minua huolestuttavat kuinka vanhat ihmiset löytävät tietonsa ja saavat vastauksensa

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on askel eteenpäin ja on sipilän hallitusohjelman mukainen esityksen tavoitteena on siis tukea sosiaali ja terveydenhuollon uudistamista ja kansalaisten aktiivisuutta oman hyvinvointinsa ylläpidossa parantamalla tiedonhallintaa ja lisäämällä sähköisiä palveluita itseäni ihmetyttää arvoisa puhemies miksi vasta nyt nimittäin esimerkiksi sosiaalihuollon asiakastietojen sähköisen arkistoinnin toteuttamisen esiselvitystyö toteutettiin jo vuonna kaksituhattakahdeksan valitettavasti valitettavasti taas kun puhutaan digitalisoinnista olemme onnistuneet hukkaamaan vuosikymmenen on selvää että meidän on jatkossa pystyttävä nopeampaan digitalisointiin monella eri hallinnonalalla varsinkin sosiaali ja terveysalalla esityksessä ehdotetaan valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen sisällön laajentamista siten että asiakas itse voisi tallentaa omia hyvinvointitietojaan tai erilaisten hyvinvointisovellusten tuottamia tietoja kansalaisten on selvää että henkilöt organisaatiot ja tietotekniset laitteet on tunnistettava luotettavasti ja uskonkin että tämä ei tule suomessa olemaan ongelmallista päinvastoin

edustaja juvonen totesi ehkä eripäin että voi joskus olla jopa liiankin suojelevaa mielestäni ei ole terveydenhuollon järjestämisessä erityisesti tätä tarvitaan tuottamisen ja toteuttamisen sekä laajemman näkökulman ja yleisen edun näkökulmasta me olemme varmasti kaikki saaneet viestejä ympäri suomen maata että tieto ei valitettavasti suomessa liiku kuitenkin tieto ja viestintäteknologian ratkaisut ja digitalisaatio ovat välineitä sosiaali ja terveydenhuollon asiakkaiden paremmalle palvelulle sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja kehittämiselle sähköisillä palveluilla voidaan myös tukea kansalaisten mahdollisuuksia itse ylläpitää toimintakykyään ja terveyttään kaiken kaikkiaan siis kannatettava esitys joka on pikimmiten vietävä suomalaisten arkeen

tämä edellyttää tietenkin sitä että saamme jonain päivänä tässä maassa täydellisesti pelaamaan sen sen sähköisen potilastietojärjestelmän joka on saatavissa sitten sitten potilaan lääkärin käyttöön esimerkiksi kun potilas on vaikka lapissa lomalla käy siellä ihan pohjoisessa vaikka kipeytyneen jalan takia lääkärissä lääkäri näkee välittömästi hänen tietonsa netin netin kautta

asiakkaan tiedot löytyvät sieltä mutta tässä on monia ongelmia jotka mielestäni pitää huomioida totta kai tätä hanketta pitää viedä eteenpäin ja tämäkin laki hyväksyä koska entinen vielä voimassa oleva laki on jo vanhentunut termistöltään ja monen monen muunkin asian suhteen mutta ensimmäisenä asiana tulee

paikallisen lääkärin asiantuntemuksesta sanotaanko hän ei ole vielä kokenut pitkään työssä ollut lääkäri niin hän lähettää sen erikoislääkärille konsultointia konsultointia varten että mikä tämän kuvan anti on sieltä kautta tulee nopeasti vastaus elikkä potilas saa siinäkin tilanteessa huippuhoitoa huippulääkäriltä

teleoperaattorit eivät ole kiinnostuneita mistään muusta kuin suurista voitoista totta kai palvelujen kehittäminen siellä missä on paljon asiakkaita on houkuttelevaa se on itsestäänselvyys mutta tässä maassa pitää pitää huoli siitä että kaikkialla maassa on toimivat nopeat laajakaistayhteydet kotikunnassani ilomantsissa ne olemme itse sinne rakentaneet ja tehneet täysin toimiva valokuituverkko kaikille kansalaisille ja se on parantanut sekä terveydenhuollon järjestelmien toimivuutta opetusta se on parantanut pankkien toimintaa yritysten toimintaa koko koko sen yhteisön toimintaa se on ehdottomasti parantanut mutta valitettavasti tämä palvelu ei ole koko valtakunnassa saatavilla elikkä tämä on kovin eriarvoistavaa ellemme saa näitä laajakaistaverkkoja rakennetuksi koko maahan toivonkin että eduskunta puuttuu tähän vahvalla kädellä ja teen ihan tämmöisen ajatusmallin eduskunnalle harkittavaksi että jos vaikka euroopan unionista tulee rakennerahaston rahoja niin se olisi oivallinen keino laittaa nämä verkot kuntoon ja saattaa kansalaiset tämänkin asian suhteen tasa arvoiseen asemaan

arvoisa puhemies tämä lakiesitys joka koskee sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä on laaja ja siihen sisältyy monia tärkeitä yksityiskohtia itsekin olisin toivonut että ministeri olisi täällä ollut tätä esittelemässä ja myös vastaamassa kysymyksiin yksi kysymys joka tähän liittyy on asiakkaan potilaan oikeus kieltää tietojensa luovutus sosiaali ja terveydenhuollon rekisterinpitäjien välillä mikä on tärkeä oikeus mutta potilas ei välttämättä ymmärrä minkälaisiin potilasturvallisuusongelmiin kiellot voivat johtaa toivonkin että sosiaali ja terveysvaliokunnassa tätä nyt huolellisesti käsitellään vaikka tiedän että siellä valiokunnassa on aikamoinen paine tämän syksyn jäljiltä mutta esimerkiksi lääkäriliitto on kiinnittänyt huomiota siihen että lääkitysturvallisuuden toteutumisen näkökulmasta on välttämätöntä että hoitavalla lääkärillä on tiedossa se että potilas on tehnyt kieltoja koskien esimerkiksi reseptikeskuksen tai potilastiedon arkiston jo pelkästään sekin että lääkäri tietää että joitain kieltoja on tehty auttaisi asiassa vaikka ei tiedettäisi sitä alkuperäistä tietoa samoin valviran näkemyksen mukaan kielto oikeus oli ainakin siinä luonnosvaiheessa liian laaja ja ja vaarantaisi potilasturvallisuuden olisinkin ollut kiinnostunut tietämään onko näitä ongelmia nyt riittävällä tavalla lopullisessa lakiesityksessä korjattu ja kun ministeri ei ole paikalla niin toivon että valiokunnassa tämä huolellisesti selvitettäisiin

arvoisa puhemies ensin tiedoksi että ministeri on hallituksen strategiakokouksessa kun meillä täällä eduskunnassa ei tavallisesti ole istuntoja maanantaisin niin on tämä hallituksen strategiakokous arvoisa puhemies sitten tähän lakiesitykseen minusta keskeisintä tässä lakiesityksessä on se että nyt saadaan sosiaalitoimen tiedot mukaan tuonne valtakunnalliseen kanta palveluun ihan vastaavalla tavalla kuin terveystiedot ovat olleet tähän saakka

se on erityisen merkittävä asia sosiaali ja terveydenhuollon integraation kannalta sitten arvoisa puhemies täällä on muutamissa puheenvuoroissa aprikoitu potilaan mahdollisuutta kieltää tietojensa luovuttaminen olen tuon lakiesityksen ja sen perustelut varsin tarkkaan tutkinut ja minusta siellä hyvinkin yksityiskohtaisesti monissa eri kohdin puututaan nimenomaan siihen että potilas voi todellakin kieltää joko tapahtuman tiedot taikka tietylle palveluntuottajalle menevät tiedot aika yksityiskohtaista siellä lakiesityksessä arvoisa puhemies ihan tämmöinen pieni arveluttava kohta sieltä sattui silmiin kun tuota lakiesitystä ja sen perusteluja tutkin siellä on tietyissä kohdin yhteisiä rekisterinpitäjiä kela ja palvelujen tuottajat ja siinä saattaa syntyä jonkintyyppistä ristiriitaa mutta emmeköhän me tätä siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa sitten käsittele ja

rouva puhemies juuri aivan samoin kuten edustaja keränen toteaisin sen että tämä lainsäädäntö on askel eteenpäin ja ennen kaikkea tämä on askel eteenpäin sosiaalipalveluiden tietojärjestelmien kehittämisessä sillä on todettu monella tapaa että sosiaalipalvelut ovat jääneet jälkeen meidän terveydenhuollon tietojärjestelmien ja varsinkin valtakunnallisten tietojärjestelmien kehittämisessä nyt tämä mahdollistaa integraation kehittämisen ja sitä kautta tämä lakiesitys on on askel eteenpäin mutta tämä laki on yhteydessä myös muihin lakeihin muun muassa sosiaali ja terveyspalvelu uudistukseen sekä toisiolakiin ja meidän yhtenä suurena ongelmana on ollut nimenomaan tietosuojan näkökulmasta kuinka tulevaisuudessa kehitetään sillä tavalla että että ne ovat potilasturvallisuuden ja asiakasturvallisuuden kannalta hyviä joissakin tilanteissa nimenomaan nämä tietosuojakysymykset voivat tulla kompastuskiveksi tässä kehittämistyössä minkä takia

voisiko sanoa täytyy kiinnittää erityistä huomiota nimenomaan näihin tietosuojakysymyksiin ja ja potilasturvallisuuskysymyksiin jotka täällä on jo aikaisemminkin mainittu

puhemies kuten eduskunnan lääkäriedustajat jo hyvin nostivat esille esityksen hyviä puolia ja samalla toki myöskin haasteita niin jatkaisin edustaja kiljusen pohdintaa tästä integraatiosta siten että on tietysti hyvä että meille syntyy digitaalinen alusta jossa so kohtaavat samalla toki on pakko todeta se että tämä tietosuoja asetushan on meille eduskunnassa ja oikeastaan koko euroopalle tällä hetkellä iso haaste se liittyy aivan kaikkeen mitä me teemme teemme ja meidän pitää se osata ja ymmärtää mutta arvoisa puhemies kun tässä nyt kanta kanta palvelusta on puhuttu ja ylipäätään tietojärjestelmistä niin olisin myös toivonut että ministeri olisi ollut täällä itse paikalla koska minulla on se huolenaihe että tässä kaikessa sote keskustelussa on tosi vähälle jäänyt potilastietojärjestelmien yhteinen kehittäminen ja siinä ehkä pidemmän aikavälin näkeminen koska me näemme nyt jo maakunnissa miten paljon meillä on ollut ongelmia toivottavasti jokainen maakunta ei sitten vuorollaan nielaise sitä samaa myrkkypilleriä ja opettele vuorollaan miten asioita pitäisi tehdä koska digitaalisuus ja teknologia kuitenkin tuovat sitä tuottavuutta mitä me sotelta haluamme ja mitä kautta me saamme säästöjä eli tästäkin syystä toivoisin että vielä tämän eduskunnan aikana ministeri ja ministerit ottaisivat laajemmin esille tämän tietojärjestelmien koska vaikka sotedigi oy ja vimana ja muut toimijat nyt tekevät siellä asioita niin uskallan väittää että se kokonaiskuva ontuu vielä mihin suomi on menossa millaisilla järjestelmillä ja ja etenkin se ketkä niitä järjestelmiä tekevät pitääkö meidän aina ostaa ne ulkomailta pääasiassa yhdysvalloista emmekö me itse pysty tekemään tietojärjestelmiä maassa mikä on usein rankattu maailman ykköseksi myös

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja

arvoisa rouva puhemies kun en ole varma pysynkö aikarajan puitteissa tässä lyhyehkössä puheenvuorossani tulen tähän pönttöön tämähän vaikuttaa aika lailla rutiiniasialta eun direktiivin soveltamiselta ja sitä se tietysti onkin mutta siinä on sekä isoa että mielenkiintoista taustaa iso taustahan on se että nyt puhutaan suurimmasta yksittäisestä terveysongelmien aiheuttajasta eun alueella noin seitsemänsataatuhatta tupakkakuolemaa vuodessa koko euroopan alueella ehkä miljoonaa ja suomessakin puhutaan vielä tuhansista salakuljetus on yllättävän suuri ongelma maailmanlaajuisesti yllättävän suuri osuus maailmassa poltetuista savukkeista on salakuljetettuja ja ehkä vähemmän tiedossa on se että tupakkateollisuuden isot tupakkafirmat ovat itse olleet monella tavalla mukana tässä salakuljetuksessa mistä muun muassa eun komissio on heitä haastanut tämä salakuljetusasia liittyy tietysti tupakkapolitiikkaan tupakan hinnan kautta siinä mielessä että kun me täällä pyrimme veroa nostamaan niin teollisuus aina sanoo että se lisää salakuljetusta totta kai hinnalla on tähän jonkinlaista vaikutusta mutta mielenkiintoista on todeta se että että pohjois euroopassa jossa salakuljetuksen osuus on kuitenkin suhteellisen vähäistä on kaikista korkein hinta ja etelä euroopassa jossa taas on matala hinta on erittäin yleistä salakuljetus no tämä salakuljetusasia on yksi niistä asioista joihin tässä whon tupakkakonventiossa framework convention on tobacco control puututaan ja nimenomaan luomalla tämmöinen jäljityssysteemi track and trace systeemi jolla salakuljetuksen osuutta voitaisiin olennaisesti vähentää suomihan on on ratifioinut tämän konvention tältä pohjalta eu on valmistellut tätä asiaa ja tupakkateollisuus jolla on huomattava intressi on lobannut tässä asiassa ja ehkä osa muistaakin kuinka viime vuonna eu parlamentaarikot eu parlamentissa painostivat ja

ja saatiin aikaan se että komissio lopetti tässä asiassa yhteistyösopimuksen philip morrisin kanssa sen jälkeen komissio on sitten laatinut tätä seurantajärjestelmää teollisuushan on tarjonnut omaa systeemiään jonka nimi kait lienee codentify ja nyt koetin epätoivoisesti selvittää mikä tämä systeemi tarkkaan ottaen on jota komissio esittää ja joka nyt tässä meillä pöydällä on tutkijat ovat huolissaan siitä että tämä eu systeemi ei kokonaan olisi irrallaan tupakkateollisuudesta vaikka se ei olekaan tämä teollisuuden codentify systeemi komissio kuitenkin vakuuttaa että systeemi on kokonaan kansallisten viranomaisten käsissä ja täytyy vain toivoa että näin on ja että suomen viranomaisilla on tämä homma hanskassa tämän lakiesityksen perusteluissahan sanotaan että tämä systeemi tuo yksilöllisen tunnisteen jonka on oltava suomen nimeämän tahon antama ja että valviralla on toimivalta puuttua asiaan eli tämä teknisesti yllättävän monimutkainen asia todennäköisesti on kunnossa mutta on hyvä että valiokunta vielä tähän asiaan paneutuu tässä yhteydessä arvoisa puhemies on tietysti todettava että tupakkatilanne suomessa on ilahduttavasti parantunut ja tupakkakuolemat suuresti vähentyneet päivittäin tupakoivien osuus on alle viisitoista prosenttia ja kehitys on seurausta valistuksen ja lainsäädännön yhteistyöstä eli olemme hyvää vauhtia kohti savutonta ja nikotiinitonta suomea ja on vain toivottava että seuraavan eduskunnan aikana voidaan taas viedä asiaa eteenpäin stmn tupakkatyöryhmän esitysten perusteella

arvoisa rouva puhemies nyt kun tupakkalaki on käsittelyssä käytän hyväkseni tilaisuutta ilmaistakseni pettymykseni siitä ettei hallitus ole tuonut tälle eduskunnalle esitystä jolla olisi korjattu parveketupakoinnin kieltoa koskevaan eduskunnan säätämään lakiin jäänyttä valuvikaa valuvialla ymmärrän sitä että parveketupakoinnin kieltäminen on lainsäädännössä jonka olemme siis itse säätäneet tehty turhan monimutkaiseksi ja erittäin byrokraattiseksi tämän vuoksi vain harvat taloyhtiöt ovat tähän mennessä päättäneet parveketupakoinnin kieltämisestä ja monet tupakoitsijat edelleen parvekkeilla tupakoivat ja aiheuttavat naapureilleen

johon anomukseen pitää liittää erilaisia asiakirjoja ilmeisesti pohjapiirros talosta ja muita selvityksiä usein sitten vielä kunnan edustajat pyytävät lisäselvityksiä ja vasta tämän jälkeen ovat valmiita vahvistamaan taloyhtiön päättämän tupakointikiellon parvekkeillaan ja tämä kaikki vielä erikseen laskutetaan tältä taloyhtiöltä no olen ymmärtänyt että näin monimutkaiseen menettelyyn on menty jotta siihen voitaisiin liittää tiettyjä sanktioita niitä jotka rikkovat tätä tupakointikieltoa tämä on vain yksi näkökulma mielestäni ehdottomasti pitäisi mennä siihen suuntaan mitä tupakkatyöryhmäkin ymmärtääkseni yksimielisesti esitti eli että taloyhtiö itse päättää onko siinä taloyhtiössä parvekkeilla tupakointikielto vai ei ja jos tähän liittyy jotain ongelmia tämän sanktioinnin osalta niin tarvittaessa sitten asunto osakeyhtiölakia voitaisiin muuttaa niin että siitä ei olisi mitään epäselvyyttä toinen mahdollisuus on se mihin äskettäin eräs kirjoittaja helsingin sanomissa viittasi eli että suoraan lain nojalla kiellettäisiin taloyhtiöiden parvekkeilla tupakointi arvoisa puhemies mitä lopuksi tulee vielä tupakkaveroon niin itse kannatan kyllä tässä asiassa sokkihoitoa eli sitä että hallitusohjelmaan sovittaisiin erittäin tuntuva tupakkaveron korotus sillä ajattelen niin että se haitta mikä siitä salakuljetuksen lisääntymisenä seuraa on kuitenkin pienempi kuin se hyöty mikä ennen kaikkea nuorison tupakoinnin ehkäisemisestä sillä uudistuksella saataisiin aikaiseksi

arvoisa puhemies itseäni pohdituttaa kysymys josta tässäkään esityksessä ei kyllä puhuta sanaakaan nimittäin tupakantumpit ovat terveyttä vaarantavaa ongelmajätettä tumpit koostuvat muovisesta filtteriosasta siihen kertyneestä tupakkatervasta ja monista muista myrkyllisistä aineista ja filtterin jatkeena olevasta palamatta jääneestä savukeosasta suodattimeen kertyneitä myrkkyjä ovat muun muassa tervan sisältämät erilaiset syöpää aiheuttavat pah yhdisteet arseeni kadmium ja radioaktiivinen polonium pelkästään suomessa tätä ongelmajätettä syntyy ja heitetään kaduille puistoihin ulkoalueille uimarannoille ja muuhun luontoon lähes viisi miljardia kappaletta vuosittain olisi hyvä että tästäkin asiasta jossain vaiheessa puhuttaisiin

arvoisa rouva puhemies viime vuosina tehdyt tupakkalainsäädännön muutokset ja tupakkaveron korotukset ovat todellakin vaikuttaneet myönteisesti tupakointia vähentävästi ja samalla kansanterveyttä edistävästi mutta kun verotusta kiristetään ja ehkä vielä tulevallakin vaalikaudella toivon mukaan toivon mukaan voidaan sitä edelleen kehittää niin samalla on toki sitten kannettava huolta mahdollisesta tupakan salakuljetuksesta siinä mielessä tämä esitys jota nyt käsittelemme on tervetullut koska siinä tupakkatuotteiden jäljitettävyyttä ja yksilöllisiä tunnisteita luodaan jotta jotta voidaan sitten myös tätä salakuljetusta olla ehkäisemässä eli tästä tulee kyllä aivan hyvä kokonaisuus tällä tavoin tupakointi on positiivisesta kehityksestä huolimatta edelleenkin erittäin merkittävä kansanterveysongelma joka vuosi tuhatkaksisataa miestä ja neljäsataaneljäkymmentä naista suomessakin sairastuu keuhkosyöpään ja tupakkahan on siellä se merkittävin tekijä yleisin tupakkasairaus iskee nimenomaan verenkiertoelimistöön seuraa kuolleisuutta joka viidennen sydäninfarktin taustalla on tupakka itsekin toivon sitä että tupakkatyöryhmän esitykset pystyttäisiin pikaisesti tuomaan eduskuntaan toivon mukaan seuraavalla vaalikaudella saadaan sitten lopulta kaikki

arvoisa rouva puhemies hyviä puheenvuoroja täällä on käytetty ja tämä esitys on kannatettava ottaisin itse kantaa tuohon keuhkosyöpä ja tupakointi keskusteluun nythän on niin ettei välttämättä aina edes tarvitse olla tupakoitsija että saa keuhkosyövän jos ajatellaan että siinä on vielä asbestialtistuminen elämän aikana niin niin se sitten lisää vielä sitä ja jos on tupakka ja asbesti niin se moninkertaistaa sen sen vaaran saada keuhkosyövän mutta myös ihan täysin terve ihminen jolla ei ole ollut tällaista tupakoitsijan taustaa voi saada keuhkosyövän se on yksi niistä hirveimmistä syövistä koska parantuminen on hyvin vaikeaa ja toipuminen vaativaa mutta hoidot ovat toki kehittyneet niin kuin kaikissa kyllä kiittää suomen sosiaali ja terveydenhuollon osaamista ja ja sektoria ja tutkimusta ja ja sitä valtavaa työtä mitä siellä tehdään kuin myös sitä että meillä on huippuhyvä laitteisto tehdä erilaisia tutkimuksia suurissa sairaaloissa kuten esimerkiksi oulussa kuo pion yliopistollisessa keskussairaalassa ja täällä pääkaupunkiseudulla husissa

meillä paljon keskustellaan tänä päivänä lääkehoidosta ja täsmälääkkeestä syöpään niin on erittäin tärkeää että me kohdistamme sinne resursseja ja ja varoja niin että saamme tutkijoita suomeen ja professorit pystyvät tekemään sitä äärettömän tärkeää työtä ja löytämään geenivirheet ynnä muut eli minä näkisin että

taltuttamaan ja yhä useampi ihminen selviäisi tästä kamalasta sairaudesta

niin kaikki resurssit sinne että saamme tietoa ja ja tutkimustietoa entisestään lisää se

on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö yhdeksäntoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tämän hallituksen esityksen keskeisten ehdotusten myötä takuueläkkeen määrää korotettaisiin sairausvakuutuslain mukaisia vähimmäismääräisiä päivärahoja korotettaisiin sairausvakuutuslain mukaisiin vanhempainpäivärahoihin esitetään muutoksia lapsiperheiden aseman parantamiseksi ja sairausvakuutuslain mukaisten lääkekorvausten vuosiomavastuuosuutta alennettaisiin tällaiset ehdotukset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia katson kuitenkin että esitys sellaisenaan ja valiokunnan mietinnön mukaisena ei ole hyväksyttävissä haluan kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin ja nämä ovat perussuomalaisen eduskuntaryhmän huolia ja olen ne sosiaali ja terveysvaliokunnassa perussuomalaisten eduskuntaryhmänä jäsenenä nostanut esille perussuomalaiset kantavat huolta vähävaraisten asemasta ja katsovat että lääkekustannusten kasvua olisi hillittävä lääkkeistä aiheutuvat kustannukset erityisesti pienituloisimmille työttömille ja eläkeläisille ovat merkittävä kuluerä kokonaistoimeentuloa ajatellen esityksessä on ehdotettu muutoksia alkuomavastuuta koskien tilanteeseen jossa kustannusten yhteismäärä ylittää viisisataaseitsemänkymmentäkuusi euroa kuusikymmentä senttiä tämä on se vuosiomavastuu jolloin vakuutetulla on oikeus lisäkorvaukseen tämä löytyy ensimmäisen lakiehdotuksen kahdeksannesta katsomme että nämä ehdotukset eivät ole riittäviä vähävaraisten lääkkeitä tarvitsevien henkilöiden tilanteen parantamiseksi perussuomalaisten eduskuntaryhmä katsoo että sosiaali ja terveysministeriön tulisi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen selvittämiseksi millä keinoin varmistettaisiin että vähävaraisetkin pystyvät tosiasiallisesti hankkimaan tarvitsemansa lääkkeet esitän tätä koskevan lausumaehdotuksen myöhemmässä käsittelyssä takuueläkkeeseen liittyen perussuomalaisten valiokuntaryhmä katsoo että vakava ongelma pienituloisten eläkeläisten tulot menevät lähes kaikki kotimaiseen kulutukseen eli kiertoon hallituksen esityksessä pienimpien eläketulojen varassa elävien toimeentuloa ehdotetaan parannettavaksi takuueläkettä korottamalla ehdotuksen mukaan täysimääräisen takuueläkkeen lainmukaista määrää korotettaisiin kuuteensataankolmeenkymmeneenyhteen euroon vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta lukien lukien kun nykyinen täysimääräisen takuueläkkeen määrä on kuusisataakaksikymmentäneljä euroa kuukaudessa

tähän liittyen tulen esittämään lausuman perussuomalaiset kantavat huolta myös laitoshoivapaikoista ja ikäihmisistä pieni ja keskituloisille eläkeläisille olemme esittäneet puoliväli indeksin palauttamista ja lapsivähennyksen palauttaminen vuoden kaksituhattaseitsemäntoista tasolle on myös ollut meidän yksi esityksemme löytyy sieltä meidän vaihtoehtobudjetistamme juuri näin edustaja juho eerola siellä näyttikin se jäi minulta tuonne pöydälle piti ottaa se tänne mukaan toisin sanoen tässä on siis kysymyksessä perussuomalaisten vastalause me tulemme esittämään pykälämuutosesitystä jossa esitämme että vuosiomavastuuta vähennetään pienituloisille henkilöille summalla jonka suuruus vahvistetaan erikseen valtioneuvoston asetuksella tämä liittyy juurikin lääkekorvauksiin ja lausumaehdotuksina me esitämme sitten myöhemmässä käsittelyssä että

erilaisilla toimenpiteillä toimenpiteillä varmistetaan se että eläkeläisten toimeentulo säilyy riittävällä tasolla kuten tuossa sanoin niin esityksessä on hyviä asioita mutta toki myös perussuomalaisten mielestä edelleen parannettavaa en usko että olemme tässä asiassa yksin koska kyllähän pienituloinen eläkeläinen on meidän kaikkien sydäntä lähellä joka päivä tai ainakin hänen pitäisi

arvoisa rouva puhemies me sosiaalidemokraatit kannatamme ehdotettuja korotuksia takuueläkkeeseen ja nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärään sekä työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättämisen minimiansaintarajan korottamista takuueläkkeen suuruiseksi kannatamme myös vähimmäismääräisen sairauspäivärahan vanhempainpäivärahan erityis hoitorahan ja kuntoutusrahan korotuksia nämä kaikki ovat hyviä uudistuksia jätämme mietintöön kuitenkin vastalauseen koska hallituksen esityksestä poiketen esitämme määrää korotettavaksi enemmän siten että takuueläkkeen määrä olisi kahdeksansataaviisi pilkku viisikymmentäkaksi euroa kuukaudessa vuonna kaksituhattayhdeksäntoista toisin sanoen hallituksen esitykseen verrattuna takuueläkkeen korotus kuukaudessa olisi kolmekymmentä euroa kuntoutuksen toteutumisen turvaamiseksi esitämme myös nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärää korotettavaksi niin että se säilyisi takuueläkkeen tasoisena lisäksi esitämme että yleisen asumistuen enimmäismäärämenot tarkistetaan vuokraindeksin eikä tuen saajalle epäoikeudenmukaisemman elinkustannusindeksin mukaisesti haluamme myös kiinnittää huomion hallituksen tekemiin perusturvaleikkauksiin ja esitämme että hallitus ryhtyy pikaisiin toimiin perusturvan korjaamiseksi katsomme että pienituloisten ihmisten aseman parantamiseksi hallituksen tulisi valmistella tasokorotukset myös muihin kuin nyt esitettyihin ensisijaisiin etuuksiin kuten kansaneläkkeeseen sekä työttömyysturvan peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen

perusturvaetuuksien taso jää pysyvästi matalammalle tasolle myös jäädytysten päätyttyä päätyttyä lakisääteisessä perusturvan tason arvioinnissa on aiemmin todettu ettei perusturvan taso riitä kattamaan kohtuullisen vähimmäiskulutuksen menoja euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea on antanut suomelle huomautuksen perusturvan alhaisesta tasosta vuosina kaksituhattaviisitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista hallituksen tekemien leik kausten seurauksena pienituloisten ihmisten toimeentulo on vaikeutunut leikkaukset ovat kohdistuneet etenkin työttömiin lapsiperheisiin ja opiskelijoihin työttömien toimeentuloa on heikennetty hallituskauden aikana muun muassa lyhentämällä merkittävästi ansiosidonnaisen päivärahan kestoa sekä ottamalla käyttöön niin sanottu työttömyysturvan aktiivimalli jota voisi kutsua myös leikkausmalliksi tämän leikkausmallin leikkuri leikkaa työttömyysturvaa vähintään kolmekymmentäkaksi pilkku neljäkymmentä euroa kuukaudessa heiltä jotka eivät löydä työpaikkaa tai eivät pääse aktiivitoimenpiteisiin mallin ehtojen mukaisesti

sadaltaviideltäkymmeneltäkahdeksaltatuhannelta työttömältä on leikattu korvauksia koska aktiivisuusehtoa ei ollut täytetty huhti kesäkuussa heitä oli sataviisikymmentätuhatta katsomme että on tärkeää tukea ihmisen aktiivisuutta työnhakuun ja koulutukseen mutta hallituksen malli on epäoikeudenmukainen se tarkoittaa käytännössä leikkausta myös silloin kun aktiivisuutta osoittaa mutta työtä tai aktiivitoimia ei ole tosiasiallisesti saatavilla tai terveydentila ei mahdollista työllistymistä on väärin leikata perusturvaa ihmisiltä jotka aktiivisuudestaan huolimatta täytä aktiivimallin kriteereitä mielestämme sosiaaliturvan lähtökohtana on oltava työ sekä ihmisen oman aktiivisuuden itsensä kehittämisen kouluttamisen ja työllistymisen tukeminen ei näistä rankaiseminen pirstaloituvassa työelämässä ihmisen tilanne vaihtelee opiskelun erilaisten työsuhteiden yrittäjyyden perhevapaiden ja mahdollisten työttömyysjaksojen välillä siksi on tärkeää että turvan taso on ennakoitavissa ja elämäntilanteen vaihtuessa ihminen ei kohtaa tarpeetonta byrokratiaa maksuviiveitä tai kannustinloukkuja arvoisa puhemies vaikka pienimpään takuueläkkeeseen on hallituksen aikana tehty indeksijäädytyksiä kompensoivia tasokorotuksia on muiden kuin takuueläkettä saavien eläkeläisten asemaa heikennetty pientä alle euron kuukausieläkettä saavien eläkeläisten taloudellinen tilanne on tämän hallituksen indeksijäädytysten myötä huonontunut kohtuuttomasti indeksijäädytysten lisäksi sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on nostettu kolmellakymmenellä prosentilla ja lääkekorvauksia sekä kelan matkakorvauksia on heikennetty myös asumisen kustannukset ovat hallistuskaudella nousseet ja asumisen tuki heikentynyt arvoisa puhemies hallitus aikoo leikata yleisen asumistuen tasoa jatkamalla asumistukea myönnettäessä hyväksyttävien enimmäisasumismenojen jäädyttämistä hallitus on jäädyttänyt menot vuoden kaksituhattaviisitoista tasolle vuosien kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista tätä me emme voi hyväksyä arvoisa puhemies vielä lopuksi hallituksen päätös pidentää adoptioperheiden yksinhuoltajien ja monikkoperheiden käytettävissä olevia vanhempainrahakausia on tasa arvoteko perheiden yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta

kuudes ja seitsemäs lakiehdotus hyväksytään valiokunnan mietinnön mukaisesti että toinen lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi kahdeksas pykälä muutettuna ja että kolmas lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi kolmaskymmenesviides pykälä muutettuna ja että viides lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi

kolmas momentti muutettuna

arvoisa

kahdellakymmenelläviidellä sentillä kuukaudessa kun huomioon otetaan myös erikseen toteutettava vuotta kaksituhattayhdeksäntoista koskeva poikkeuksellinen indeksitarkistus korotuksen jälkeen takuueläkkeen määrä olisi hallituksen esityksen mukaisesti seitsemänsataakahdeksankymmentäneljä euroa viisikymmentäkaksi senttiä kuukaudessa kuitenkin lakiin kirjattu täysimääräinen takuu eläke olisi hallituksen esityksen mukaisen muutoksen jälkeen vain kuusisataakolmekymmentäyksi euroa kuusikymmentäyhdeksän senttiä kuukaudessa arvoisa puhemies pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa tulee parantaa hallituksen esitystä enemmän tuntuva korotus takuueläkkeeseen helpottaisi merkittävästi monen eläkeläisen mahdollisuuksia selvitä arjesta merkittävämpi korottaminen on perusteltua myös siitä syystä että tällä hallituskaudella on tehty päätöksiä jotka ovat lisänneet eläkeläisten kuluja kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittääkin kolmenkymmenen euron korotusta hallituksen esitykseen verrattuna korotuksen jälkeen takuueläkkeen määrä olisi kahdeksansataaneljätoista euroa viisikymmentäkaksi senttiä kuukaudessa kun taas mainitsemani lakiin kirjattu täysimääräinen takuueläke olisi muutoksen jälkeen kuusisataaviisikymmentäviisi euroa kahdeksankymmentäseitsemän senttiä kuukaudessa tämä esitetty korotus lisäisi valtion eläkemenoja kahdellakymmenelläviidellä miljoonalla eurolla eli kdn eduskuntaryhmä ehdottaa että toisen lain pykälä hyväksyttäisiin näin kuuluvana täysimääräinen takuueläke on kuusisataaviisikymmentäviisi pilkku kahdeksankymmentäseitsemän euroa kuukaudessa eli kaikkine indeksikorotuksineen se olisi sitten tämä mainitsemani kahdeksansataaneljätoista euroa ja viisikymmentäkaksi senttiä

kannatan edustaja östmanin tekemää esitystä hallituksen esityshän on sinänsä myönteinen asia ja se jonkin verran kompensoi niitä leikkauksia joita joita on tehty ennen muuta indeksijäädytysten kautta mutta on huomioitava että tällä hallituskaudella on myös tehty esimerkiksi jotka ovat lisänneet merkittävästi eläkeläisten kuluja sen takia päädyimme eduskuntaryhmässä siihen että esitämme omassa tasapainotetussa vaihtoehtobudjetissamme takuueläkkeeseen kolmekymmentä euroa suurempaa korotusta kuin mitä hallitus esittää se toki maksaa kuten edustaja östman esitteli se maksaa kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa hallituksen esitystä enemmän mutta omassa vaihtoehtobudjetissamme olemme sen tasapainottaneet eli eli esityksessämme olemme myös esittäneet mistä rahat tähän esitykseen otettaisiin

arvoisa puhemies tässä on jo useissa puheenvuoroissa tuotu esille tämän lakiehdotuksen hyviä parannuksia erityisesti kaikkein pienituloisimpien ja heikoimmin pärjäävien ihmisten toimeentuloa ja selviytymistä nämä uudistukset auttavat mutta arvoisa puhemies ihan ajattelin että rehellisyyden nimissä on kuitenkin todettava että muun muassa vuoksi kahden alimman tulokymmenyksen käteen jäävät tulot eivät ensi vuonna nouse huolimatta tämän lain tuomista parannuksista on kuitenkin huomattava että nämä sipilän hallituksen isot tavoitteet valtiontalouden tasapainottuminen ja työllisyyden parantaminen ovat vaatineet tässä viimeisten vuosien aikana kaikkien kansalaisten osallistumista talkoisiin

arvoisa puhemies tuossa oli ihan oikein sanottu tuo äskeisen puheenvuoron loppu että kaikkien pitäisi pitää huolta yhteiskunnan heikoimmista mutta sitä en kyllä oikein allekirjoita kun siinä äsken edustaja keränen teki havainnon että nyt olisi niin että kaikki suomen kansalaiset olisivat talkoisiin pakotetut ikään kuin tämän taloustilanteen vuoksi nimittäin päinvastoin eiväthän tällä kaudella hyväosaiset olleet minkäänlaisissa talkoissa päinvastoin hallituksellahan on kyllä kovasti riittänyt rahaa veronkevennyksiin kaikkein suurituloisimmille veronkevennyksiin miljoonaperintöjen osalta veronkevennyksiin esimerkiksi suurten metsäomistusten osalta veronkevennyksiin kaikkein varakkaimmille yrittäjille näihin on riittänyt rahaa haluaisin tietää

korotukset takuueläkkeeseen jättävät pientä työeläkettä saavat ihmiset täysin paitsi ja monien laskelmien mukaan kun hallitus on tehnyt leikkauksia lääkekustannuksiin on tullut heikennyksiä erilaisia maksuja on tullut lisää se ostovoima jää esimerkiksi pientä työeläkettä saavilla tai takuueläkeläisillä jopa miinukselle ja se ei ole tietenkään tänä päivänä inhimillisesti oikein eikä se ole taloudellisestikaan viisasta sillä olisi erittäin tärkeätä että myös näillä pienituloisilla ihmisillä esimerkiksi juuri eläkkeensaajilla olisi mahdollista vähän siellä sitten kuluttaa ja sitä kautta

suuruutta ihmeteltiin kaikkea tätä minulle on tullut yhteydenottoja vanhuksilta jotka ovat leikkausten johdosta joutuneet kovin vaikeaan tilanteeseen kun rahat eivät tunnu mihinkään riittävän mielestäni tässä on kyllä nyt ihan oikeasti tämmöisen tietynlaisen arvokeskustelun paikka sdpllä on hyviä esityksiä omassa vaihtoehtobudjetissaan ne ovat realistisia realistisia ja niihin on laskettu laskettu tulot ja menot menot sopusointuun ja siten että ihan oikeasti sen pienen eläkkeensaajan käteen jäävä tulo nousisi meillähän on ollut tämä kuuluisa tavoite siitä että tietyllä siirtymäajalla jaksottain lopulta päätyisimme siihen että kaikki tuhatneljäsataa ansaitsevat saisivat sen sata euroa lisää kuussa tässä vaihtoehtobudjetissa joka on hyvä siitä jo kolmekymmentä euroa realisoituisi samoin kuin vuosi takaperin

arvoisa rouva puhemies täällä edellisessä puheenvuorossa peräänkuulutettiin tasavertaisuutta ja totisesti kyllä minun mielestäni yksinyrittäjäparturi kampaajalle kuuluu se sama mahdollisuus minkä te te teitte pörssiyhtiöille suurpääomalle yhteisöveron keventämisen muodossa miksi te te haluatte suomalaisia pienyrittäjiä yksi tyisyrittäjiä tällä lailla rangaista erittäin suuri tasa arvokysymys mutta tässä asiassahan on kysymys itse asiassa perusetuuksista eikä niinkään näistä verotuksellisista asioista vaikka itse asiassa myös solidaarisuusvero on tämän hallituksen seurauksena tiukempi kuin vasemmisto opposition ollessa vallassa

aikanaan matti vanhasen pääministerikaudella se luotiin ja sitä myös korotettiin seuraavalla vanhasen pääministerikaudella viime kaudella valitettavasti takuueläkkeeseen ei tullut kertaakaan korotusta mikä on tietenkin erittäin ikävää koska tiedämme että takuu eläkkeen korottaminen kaikista parhaimmalla tavalla

esimerkiksi myös vähimmäispäivärahojen osalta oli erittäin merkittävää että viime vaalikaudella tehtiin korotus oppositio silloin ollessaan vallassa teki sinne sadan euron korotuksen mutta jostain mystisestä syystä kuitenkin nämä kaikista pienimmät vähimmäispäivärahat sairaus äitiys ja isyyspäivärahat jätettiin sen ulkopuolelle ja kuitenkaan summa ei valtiontaloudessa ole kuin hieman alle kaksikymmentä miljoonaa mutta näille ihmisille tietenkin sata euroa on erittäin merkittävä korotus

liittyy varmasti tuohon seuraavaankin pykäläkohtaan mutta myös laajempaan keskusteluun suuri kysymyshän tulee olemaan tietenkin se miten voidaan yhteensovittaa nykyisessä työelämässä paremmin näitä vähimmäisetuuksia siten että voi ottaa keikkatyön vastaan ja se on aina kannustavaa ja kannattavaa kun ihminen itse kokee sen että kun hän lähtee tekemään asioita niin se nostaa häntä pois köyhyydestä ja antaa sykäyksen aktiivisuuteen niin se jos mikä on hirvittävän tärkeää ja parasta köyhän asiaa minun mielestäni
oli vastauspuheenvuoropyynnöt edustaja viitanen ja kari
arvoisa puhemies mitä tulee tähän niin sanottuun apteekkarivähennykseen niin mehän teetimme tietopalvelulaskelmat siitä että se puhujan mainitsema parturi kampaaja pieni yrittäjä ei siitä juurikaan hyödy meillä sosiaalidemokraateillahan on tietenkin vaihtoehtobudjetissa myös omat esityksemme jotka ovat sitten sitten näitä pieniä yrittäjiä auttavia mutta puhemies mitä tulee vielä näihin arvovalintoihin ja tähän köyhyyden torjumiseen pienituloisten ihmisten auttamiseen niin kyllähän se vain arvoisat niin että teillä on se valta ja valtikka nyt käsissä esimerkiksi keskustan puolelta minä olen kuullut joka kesä vaatimuksia että nyt tarvitsee torjua eläkeläisköyhyyttä ja kyllä on ollut syksyllä pettymys suuri kun ei niitä köyhyydentorjuntaohjelmia ole juurikaan näkynyt päinvastoin se että annetaan korotus takuueläkkeeseen on sinänsä hyvä mutta samaan aikaan leikkausten kautta leikataan se rahapussi miinusmerkkiseksi eihän se nyt tällä tavalla puhemies vetele että täällä tehdään toista ja ja viikonloppupuheissa puhutaan toista

arvoisa rouva puhemies ehkä täällä salissa läsnä olevien kesken ei kannata meitä asettaa vuohiin ja lampaisiin köyhän asian puolustamisessa ei ainakaan sosiaalidemokraatteja ja keskustaa tosin kokoomuksen edustajia ei täältä lattiatason puolelta löydy mutta tästä köyhän asiasta ja tasa arvosta edustaja kulmunin kanssa haluan kuitenkin olla en periaatteessa vaan asiassa eri mieltä arvostelitte meitä yhteisöveron laskusta viime kaudella nyt kuitenkin teille ovat kelvanneet juhlapuheissanne ne kaikki uudet työpaikat jotka osaltaan ovat tulleet suomen kilpailukyvyn parantumisesta johonka osaltaan on vaikuttanut yhteisöveron lasku sen sijaan työllisyysvaikutuksia tällä yrittäjyysvähennyksellä tai niin kuin tänä päivänä kutsutaan

ei ole ollut nähtävissä ei millään tavalla edes verrannollisesti nähtävissä niin kuin edustaja viitanen sanoi myöskään pienen parturi kampaamoyrittäjän kivijalkayrittäjän

arvoisa rouva puhemies tulin tähän eteen sen takia että että tässä on muutamia asioita joita haluan vielä sanoa enkä halua takertua siihen kolmen minuutin aikatauluun oikeastaan ensimmäinen asia johonka haluaisin puuttua on nimenomaan suuresti arvostamani edustaja keräsen näkökulma jossa hän totesi että että talouden tasapainottaminen vaatii kaikkien osallistumisen meidän mielestämme kyse on myös oikeudenmukaisuudesta ja arvovalinnoista sillä meidän mielestämme myös näihin talkoisiin hyvätuloisten pitää osallistua vahvemmin ja jos pienituloisia köyhiä sosiaaliturvan varassa olevia ihmisiä otetaan talkoisiin mukaan se pitää tehdä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti etteivät he jää köyhyyden loukkuun siinä mielessä meidän täytyy todeta että hallitus on systemaattisesti leikannut ja heikentänyt kaikkein pienituloisimmilta nimenomaan sosiaaliturvan varassa olevilta ihmisiltä ja sairailta mikä meidän mielestämme ei ole oikeudenmukaista eikä inhimillistä pikemminkin päinvastoin me sosiaalidemokraatit olemme tehneet ja rakentaneet pitkän linjan suunnitelman tämmöisen sosiaaliturvamallin joka olisi nykyistä oikeudenmukaisempi ja se olisi ennakoivampi ja se vähentää byrokratiaa jotta kansalaiset pystyvät itse arvioimaan ja tämän päivän tilannettaan ja sitä kautta myös tekemään entistä paremmin ratkaisuja oman elämänsä kannalta me ehdotamme sosiaaliturvauudistuksen pohjaksi yleisturvaa joka on niin sanotusti kolmiportainen tukimalli siihen ovat oikeutettuja kaikki työnteon muodosta riippumatta aina yrittäjistä apurahansaajiin ja vakituisesti työssäkäyvistä keikkatyöläisiin

toivottavasti seuraavalla hallituskaudella me pääsemme tämmöiseen yhteiseen malliin ja pääsemme yhdessä sitä kehittämään tähän liittyy myös sitten tietojärjestelmien yhteensovittaminen syyperusteisen syyperusteisen sosiaaliturvan pohjalta ja ja tätä kautta helpotetaan yleisturvan rakenteen toteuttamista mielestämme yleisturvan kokonaisuus voidaan toteuttaa vaiheittain vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ensiaskeleita yleisturvaa kohti voidaan ottaa nopeasti esimerkiksi yhtenäistämällä etuuksien tasoja niiden perusteena olevia tulokäsitteitä maksupäiviä ja lapsikorotuksia sekä selkeyttämällä karenssipäivien määräytymisiä

tarvitse odottaa vuoteen kaksituhattakolmekymmentä ulottuvaa ohjelmaa me esitämme myös että kansaneläkkeen ja työeläkkeen yhteensovitusta muutetaan siten että pientä työeläkettä alle tuhatneljäsataa euroa kuukaudessa saavien toimeentulo paranee ensi vuonna kolmekymmentä euroa kuukaudessa lisäksi takuueläkettä tulee korottaa kaksikymmentäyksi euroa kuukaudessa jolloin sekin nousee yhdessä hallituksen esittämän korotuksen kanssa kolmellakymmenellä eurolla kuukaudessa näiden muutosten lisäksi etuuksien indeksijäädytykset on peruttava mikä sekin parantaa eläkeläisten toimeentuloa ja verotus kevenisi pieni ja keskituloisilta eläkeläisiltä pidemmällä aikavälillä tulee tehdä julkisen talouden raameissa sadan euron nettokorotus pienituloisten eläkeläisten toimeentuloon ja tästähän me olemme myös paljon puhuneet vielä yksi asia johonka hallitus on tässä omassa esityksessään ottanut kantaa ovat asumistukeen liittyvät kysymykset ja meidän näkemyksemme mukaan tämän yleisen asumistuen keskeisin ongelma on tukea myönnettäessä hyväksyttävän vuokratason alhaisuus verrattuna markkinavuokriin asumistuen heikentäminen ja enimmäisasumismenojen jäädyttäminen tarkoittavat yhä useamman ihmisen omavastuuosuuden kasvattamista mikä on todella ongelmallista

ovat lisänneet toimeentulotuen tarvetta ja siltä osin

kun ensisijaista toimeentuloa on heikennetty on ajanut ihmisiä köyhyyteen ja toimeentulotuen varaan ja siltä osin tämä ei varmasti ole myöskään voisiko sanoa niitten yhteisten talkoitten tavoite

arvoisa rouva puhemies enhän suinkaan sanonut että yhteisöveron alentaminen oli huono päätös toisin kuin edustaja kari joka täältä nyt ennätti jo lähteä eteenpäin sanoi totesin vain sen että se asetti sitten kyllä suomalaiset yksinyrittäjät vähän epäedulliseen kilpailuasetelmaan kun annettiin isoille pörssiyhtiöille

ja niihin vaikuttavat myös kansainvälisen talouden suhdanteet mutta tällä vaalikaudella kuitenkin lopputulema tulee olemaan se että yhä useampi ihminen on saanut töitä yli satakaksikymmentätuhatta ihmistä on työllistynyt ja valitettavasti viime kaudella oli hieman erilainen tässähän ovat tietenkin kysymyksessä vähimmäisetuuksiin liittyvät korotukset ja niiden muokkaukset mitkä ovat erittäin merkittäviä ja olen kiitollinen että keskustajohtoinen hallitus on nyt ne tuonut ja on tehnyt vaikkapa pienimpiin vähimmäispäivärahoihin korotuksen sata euroa joka on jäänyt aikaisemmin tekemättä historiahan tässä on se että aikaisemmin tämä sama korotus tehtiin vanhasen kakkoshallituksessa mutta sitten se kuilu taas repesi ja nyt on tuotu samalle tasolle tästä ovat myös monet tutkijat huomauttaneet ja tämä on erittäin merkittävä asia

arvoisa rouva puhemies tässä nyt on sitten käytännössä tämä konkretia mitä täällä tapahtuu eli tässä nyt on käytännössä esillä esitys jossa hallitus leikkaa eläkkeitä näin näin eli samaan aikaan kun hallitus käy viikonloppuisin tuolla tupailloissa kertomassa vaatimassa parannuksia eriarvoisuuden torjumiseen ja eläkeläisköyhyyden vähentämiseen niin nyt täällä konkreettisesti me olemme tämän esityksen edessä jossa leikataan eläkkeitä tästä tullaan äänestämään puhemies ja kyllä minä nyt toivon että se omatunto löytyisi me olemme puhuneet täällä siitä että nyt talous on ollut kasvussa hyvä niin mutta sen kasvun tulisi kuulua kaikille ja

edustaja kiljunen sanoi puheenvuorossaan erittäin hyvin että kaiken huippuhan tässä on se että ei riitä että tässä leikataan sosiaaliturvasta eläkkeensaajilta indeksikorotuksesta leikataanpa vielä ne rintamalisätkin siis ihan ihan kerta kaikkiaan oikeasti miten miten noin itsenne mielestä arvoisat hallituspuolueet menee nyt me yritimme joskus etukäteen jo kysyä tätä hallitukselta asiasta vastaavalta ministeriltä että voiko olla totta että te nyt esitätte näitä rintamalisienkin leikkauksia se sanamuoto millä hän kuvasi tilannetta oli hieman pitkähkö ja monimutkainen ja sitten tässä totesimme penkeillä että me emme oikein päässeet ihan vielä kärryille koskeeko tämä leikkaus nyt rintamalisiä vai ei minulle jäi vähän se kuva että yritettiin sanoa että ei mutta kuitenkin nyt se sitten koskee ihan ihan oikeasti tehkää nyt arvoisat hallituspuolueet edes se perääntyminen perukaa nämä leikkaukset toivoisin kyllä kaikin puolin että nyt kun talous siihen antaa varaa niin nämä indeksijäädytykset voitaisiin tässä perua me äänestämme tästä minä toivon että omatunto löytyy puhemies

tämä on aiheuttanut sen että nämä ihmiset eivät enää ole hakeneet itselleen terveyspalveluita eivätkä menneet lääkäriin sen takia että he ovat kokeneet että näitten asiakasmaksukorotusten takia heillä ei ole enää varaa

enää mahdollisuutta mennä lääkäriin eikä saada kaikkea sitä hoitoa mitä he tarvitsisivat heillä ei ole myöskään mahdollisuutta ostaa kaikkia niitä lääkkeitä mitä he tarvitsisivat ja tämän seurauksena nyt on tullut ihan uudenlainen ilmiö ainakin minä henkilökohtaisesti koen näin ihmisten terveydentila on heikentynyt ja he ovat entistä sairaampia sitten kun he ovat lopulta joutuneet lähtemään sairaalaan ja sairaalahoitoon ja tämän seurauksena he ovat olleet sitten pitempiäkin jaksoja sairaalassa minkä seurauksena kun he ovat pienituloisia heidän taloudellinen ahdinkonsa on saattanut jopa syventyä siitä

tämä lähtökohta tälle kaikelle on tullut esille kun ihmiset ovat kokeneet että jos he olisivat menneet riittävän ajoissa hoitoon ja hoitaneet itsensä niin ehkä ne kulut olisivat olleet pienempiä heidän terveystilanteesta olisi parempi mutta kun he ovat tämän seurauksena siirtäneet lääkäriin menoa peläten siitä aiheutuvia kustannuksia niin käytännössä heidän tilanteensa on mennyt entistä vaikeammaksi he ovat entistä sairaampia ja sen seurauksena he ovat tarvinneetkin sitten entistä enemmän palveluita jotka ovat maksaneet heille enemmän elikkä on menty ihan väärään oravanpyörään tämäntyyppistä vaikutusarviointia hallitus ei ole omissa esityksissään tehnyt vaan on jättänyt nimenomaan näissä elämäntilanteissa olevat ihmiset yksin ja tästä syystä moni ihminen sanoo että jo pelkää ikääntyä ja sairastua ja kysyy mitenkä hänen tulevaisuudessa käy ja tämä ei varmaan ole meidän hyvinvointiyhteiskuntamme tavoite
arvoisa rouva puhemies todellakin niin se on että joutuu miettimään mitä haasteita ja vaikeuksia ikääntyminen tuo tullessaan muualle kuin siihen fyysiseen puoleen kyllä siellä toimeentulossa ja taloudellisessa selviämisessä on paljon ongelmia moni ikääntynyt auttaa läheisiään on lapsia lapsenlapsia taloudellisesti antaa viimeisetkin pennosensa siihen että toinen pärjäisi siinä lähellä haluaa auttaa vaatimattomasti ja kiltisti harvoin kuitenkaan valittaa

sen puolesta että me saisimme indeksijäädytyksen peruttua ylipäänsäkin pienituloisen erityisesti pieneläkeläisen ikääntyneen naisen tilanne suomessa on hyvin huolestuttava toki siellä on myös miehiä mutta tämähän on puhdasta matematiikkaa miten se eläke kertyy mitä pienemmät työtulot sitä pienempi eläke mitä isommat työtulot sitä suurempi eläke näinhän se menee siellä on hyvin paljon pienituloisia siellä on entisiä hoitajia siivoojia myyjiä eli heidän eläkkeensä on hyvin pieni

joka on tienannut sen eläkkeensä tehnyt vuosikymmenien työmäärän eikä siitä huolimatta yllä edes siihen takuueläkkeen tasolle minun mielestäni pitäisi puhua myös siitä millä tavalla me arvostamme henkilöä joka on tehnyt elämänsä työtä tehnyt raskaita työvuoroja vuorotyötä yötyötä iltavuoroja ja siinä sivussa vielä kasvattanut perheen ja hoitanut näitä velvollisuuksiaan

kuitenkin pitäisi puhua tästä asiasta enemmän sillä siellähän loukussa loukussa

tässä on kyseessä pysyvä heikennys pienituloisten arkeen vihreiden mielestä näille hallituksen indeksileikkauksille ja jäädytyksille ei ole kestäviä perusteita niitä pidä hyväksyä emme pidä kohtuullisena emmekä kestävänä sitä että näillä säästöillä kuritetaan erityisesti lapsiperheitä työttömiä eläkeläisiä opiskelijoita vammaisia asevelvollisuuden suorittajia sekä sairaita suomalaisia samaan aikaan kun hallituksen ajama kilpailukykysopimus veronalennuksineen suosii suurituloisia ja ympäristöä saastuttavalle toiminnalle esitetään monenlaisia verotukia nämä toimet heikentävät pienituloisten ostovoimaa mikä puolestaan heikentää kotimaista kysyntää ja kotimaisten yritystenkin kasvunäkymiä tämä on kokonaisuutena hyvin moitittava esitys vihreiden edustaja valiokunnassa on esittänyt lakiehdotuksen hylkäämistä ja vihreiden lausumaa kirjauksen mukaisesti

oleellista on juuri se että samaan aikaan kun meidän hyvätuloisten etuja lisätään pienituloisimpia kyykytetään ja heiltä leikataan edelleenkin ja sitä on vaikea ymmärtää kun muistaa vielä sen että kansaneläkkeen indeksi koskee hyvin laaja alaisesti pienituloisia etuuksien saajia niin perhe eläkkeen rintamalisien sotilasavustusten perusavustuksen vammaistukien työttömyysturvan peruspäivärahan työmarkkinatuen lapsilisien lastenhoidon tukien sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahojen saajia niin nämä mittasuhteet ovat kohtuuttomat kannattaa muistaa myös se mikä se käytännön vaikutus on ollut tarkistin kelasta pari viikkoa sitten jo tähän asti kansaneläkkeen jäädytykset ovat aiheuttaneet sen että kaksikymmentäkuusituhatta eläkeläistä on tipahtanut köyhyysrajan alapuolelle

takuueläkettä on korotettu todellakin kiitos siitä kannattaa kuitenkin muistaa että takuueläkettä on kaikkiaan korotettu vähemmän kuin viime kaudella jolloin suomella oli kuitenkin valtavia talousongelmia nyt suomella pyyhkii hyvin ja takuueläkkeeseen satsataan vähemmän sitäkin on vaikea perustella siksi yhteinen toive on että että kansaneläkkeen indeksijäädytyksestä voitaisiin vielä neuvotella ja olen kyllä valmis ryhtymään tähän ehdotettuun kapinaan jos se auttaa jotakin arvoisa herra puhemies on mahdotonta hyväksyä kansaneläkeindeksin jäädyttämistä tämä vaikuttaa suoraan kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ja kuten tässä edellä puhuja kertoi tämä tulee ajamaan taas uuden ryhmän ihmisiä köyhyysrajan alapuolelle kyse myös tasa arvosta koska ne kaikkein pienimmät eläkkeet monesti ovat naisten eläkkeitä ja tässä on yksi syy siihen minkä takia perhevapaauudistus pitäisi saada pääministeri sipilä on sanonut että kauden alussa kun hallituksen suuresta talouslinjasta päätettiin talouden näkymät olivat huonommat ja hänen mielestään oli pakko ryhtyä leikkauksiin nyt kuitenkin olemme ministeriaitiosta lukuisat kerrat kuulleet miten paljon parempi tilanne suomessa on miten paljon paremmin meillä taloudellisesti menee miten työllisyys on parantunut tällä hetkellä ei ole enää mitään perusteita tällaiselle leikkaukselle varsinkin nykyinen taloustilanne huomioiden ja se mitä me nyt tiedämme meidän tulevaisuudennäkymistä

pienituloisten eläkeläisten tilanne on tällä hetkellä jo sietämätön nämä ovat myrkkyä täällä on käytetty todella hyviä puheenvuoroja ja nyt meidän vaan tarvitsisi pystyä tekoihin jotka vaikuttaisivat niin että pieneläkeläinen tulisi toimeen suomenmaassa elinkustannukset ovat nousseet eläkkeet ovat todella pienet jos ajatellaan neljäkymmentä vuotta työtä tehnyttä naista joka on mennyt töihin jo ennen kuin eläkettä edes maksettiin hänen eläkkeensä on noin tuhatkolmesataa siitä verot pois eihän se ole oikeudenmukaista niin pieni eläke perussuomalaiset ovat esittäneet muun muassa että omavastuu lääkkeistä poistuisi kokonaan se olisi jo pieni edistysaskel pienituloisille koska aika moni eläkeläinen joutuu lääkkeitä käyttämään mutta ovat myrkkyä ja siihen pitäisi todella puuttua

taitettuun indeksiin joka silloin yhdeksäänkymmeneenkuuteen otettiin

esille ja ja jota alettiin käytännössä toteuttaa sehän on ollut todella raskasta koska eläkeläiset ovat jääneet pikkuhiljaa kokonaan takakynteen palkkatuloisiin rinnastettaessa ja niinpä pieneläkeläisten tilanne on tällä hetkellä niin kuin sanoin jo alussa sietämätön sen takia toivoisinkin hallitukselta nyt radikaaleja toimenpiteitä näitten puheitten perusteella mitä nyt olemme tässä kuunnelleet kuunnelleet ja kuulleet ainakin oppositio on sen kannalla täysillä

puhemies kuten täällä ollaan todettu juuri nämä leikkaukset nyt koskevat niitä kaikkein heikompiosaisia pitkäaikaissairaita vammaisia eläkkeensaajia ja vielä todella pisteenä in päällä tuo äsken mainittu rintamalisän leikkaus tuli mieleen kun tässä seuraan keskustelua että täällä nyt hallituspuolueet ovat olleet kovin hiljaa eikä täällä juuri hallituspuolueiden edustajia näy

mennään ja leikataan eläkkeitä täällä salissa ja viikonloppuna taas puhutaan toista niin enpä oikein näe sitä perusteltuna vetoan vielä kerran siihen että nyt kun talous kasvaa hyvä niin kasvun on kuuluttava kaikille nyt on mahdollisuus nämä kohtuuttomat leikkaukset perua puhemies sdpn vaihtoehtobudjetissa kerroin siitä jo aiemmissa keskusteluissa panostetaan esimerkiksi juuri eläkkeensaajien toimeentuloon kun täällä puhuttiin aika järkyttävääkin tietoa tästä eläkeläisten putoamisesta köyhyysrajan alapuolelle myös tämän esityksen jälkeen lisääntyvässä määrin niin sdpn esitys minkä olemme tehneet ja perustelleet ja hyvin tosissamme esittäneet nostaa viisikymmentäviisituhatta eläkkeensaajaa pois köyhyysrajan alapuolelta ja se on todella tärkeä asia minulle oli hivenen täytyy puhemies sanoa jopa järkyttävää se kun muutamia viikkoja sitten ministeri orpo oli ykkösaamussa ja häneltä kysyttiin sdpn esityksen perään olisiko hän siihen valmis niin hän sanoi suoraan että ei ole ei ole tähän ei ole rahaa täällä on nyt aikaisemminkin jo todettu että kun rahaa on kuitenkin riittänyt kaikkein hyväosaisimmille ja niihin veronkevennyksiin niin miksi ihmeessä kun sdp esittää esitystä jossa parannettaisiin pienituloisen eläkkeensaajan asemaa niin sille vähän naureskellaan tai katsotaan ylimielisesti ja pidetään sitä lähinnä populismina mitä se ei suinkaan ole koska meillä on tästä perustellut laskelmat ja tosiasiallinen halu viedä tätä tavoitetta vahvasti eteenpäin silloin tuli mieleen tässäkin salissa esitetty kysymys että on se ministeri orpolla kummallinen almanakka kun koskaan sieltä almanakasta ei löydy tilaa pienelle eläkkeensaajalle silloin kun talous menee huonosti tilaa ei löydy pienelle ihmiselle koska sanotaan että pitää säästää ja sitten kun talous on nousussa niin silloinkaan sieltä almanakasta ei löydy tilaa sille pienelle ihmiselle sen sijaan tilaa on aina kyllä raivattu hyväosaisimmille tästä on kysymys nyt kun tämä on tuotu ilmi ja ollaan kuultu esimerkiksi valtiovarainministerin kanta ei tilaa tilaa eläkkeensaajien aseman parannukselle niin toivottavasti sitten kaikki puolueet tuovat nämä esiin kertovat mitkä ovat tavoitteet ja käydään sitten isoa keskustelua myös vaalien alla ja vaalipaneeleissa ja rehellisesti sanotaan mitä kukakin haluaa edistää ja mihin sitoudutaan tietenkin sen täytyy olla realistista ja toivottavasti myös arvopohjaista

arvoisa herra puhemies koen en pelkästään oikeudekseni vaan ihan velvollisuudeksenikin vedota hallitukseen että sotiemme veteraanien kunniakansalaistemme rintamalisän indeksijäädytykset peruttaisiin hallitus on tämän opposition ja uskonpa että aika monen hallituspuolueen kansanedustajankin toiveen aikaisemmin kuullut ja ja perunut vetoan näin itsenäisyyspäivän jälkeen että hallitus ei leikkaisi heiltä joille me itse olemme omasta itsenäisyydestämme eniten velkaa tässä joku edustajakollega oli puhunut jo että pitäisi nousta kapinaan kuitenkaan kapinaa en voi suositella kenellekään siitä tälle kansakunnalle jäi sata vuotta sitten isot arvet mutta mutta sen puolesta kyllä mielelläni taistelen täällä eduskunnassakin että meidän sotiemme veteraanit saisivat pitää omat indeksikorotuksensa heitä ei ole enää kuin hieman reilut kymmenentuhatta keskuudessamme ja varmasti ovat moneen kertaan ansainneet ne indeksinsä jotka jotka heidän elämänsä taipaleita vielä tälläkin matkaa auttavat

puheenvuoroja asiasta ja tietenkin keskustalaisena kansanedustajana eihän mitenkään muuksi muuksi muuttaa kuin mitä siinä on eikä sitä voi puhumalla valkoiseksi tai miksikään muuksi tehdä kuin mitä tekstiä edessä on tietenkin indeksileikkaukset ovat erittäin valitettavia ja tästä on käyty pitkin hallitustaivalta erittäin merkittäviä keskusteluita ja myös keskusteluja sen kansanliikkeen piirissä ja oikeastaan tuohon edelliseen asiakohtaan käsittelyyn johon liittyi peruspäivärahojen korotus

kyllähän siinä vaiheessa kun mietitään sitä että julkinen edelleenkin on velkaantunut vaikka talous on lähtenyt kohisten kasvamaan niin ne panostukset päätettiin laittaa siihen että pienimmät vähimmäispäivärahat saavat huomattavan korotuksen joka on huomattavasti enemmän kuin indekseistä tuleva korotus tasokorotus on puhtaana käteen yli kahdeksankymmentä euroa ja se oli kyllä se arvovalinta mikä

perusosaa esitetään korotettavaksi koska indeksijäädytys tietenkin koskee muutoin myös sitä

ensi vuodelle esitys on kyllä kokonaisuudessaan varsin vahingollinen ja se tulee kohdistumaan erityisesti pienituloisiin kansalaisiin kuten myös tässä valiokunnan mietinnössä on todettu ja esityksestä seuraavat ongelmat tulisivat näkymään muun muassa toimeentulotukien nousuna perussuomalaiset tulevatkin esittämään tämän toisessa käsittelyssä esityksen hylkäämistä arvoisa puhemies monen edellisen puhujan tavoin myös minun on hyvin vaikea hyväksyä tätä esityksen myötä tapahtuvaa rintamaveteraaneille kuuluvan rintamalisän jäädyttämistä ja vetoankin edustaja karin tavoin paikalla oleviin vähälukuisiin hallituspuolueiden kansanedustajiin että näin itsenäisyyspäivän jälkimainingeissa voisitte jos ette tätä koko lakiesitystä ole valmiit hylkäämään ainakin perua nämä rintamalisiin kohdistuvat jäädytykset kuten täällä salissa on jo moneen otteeseen todettu niin rintamaveteraanit ansaitsevat kaiken kunnioituksen ja tarvitsemansa huolenpidon elämänsä loppuun asti tämä koskee tietenkin myös taloudellisia etuuksia arvoisa puhemies yhdyn myös edustajien juvonen elomaa esittämiin näkemyksiin siitä että varsinkin pieniä työeläkkeitä saavien kansalaisten asemaa tulisi parantaa nykyisestä perussuomalaisilla on tätä asiaa koskeva esitys myös vaihtoehtobudjetissamme me esitämme taitetun indeksin korjaamista eläketulon ensimmäisen tuhannen euron osalta tämä siis parantaisi kaikkien työeläkettä saavien asemaa mutta parhaat vaikutukset sillä olisi nimenomaan pientä työeläkettä saaville ihmisille toivon vakaasti että hallitus tarttuu tähän meidän

arvoisa herra puhemies minun piti pyytää puheenvuoro koska minähän se olin joka yllytin siihen kapinaan mutta se minkä takia minä käytin tällaista metaforaa oli se että te edustaja itse käytitte ilmaisua taistelu kun te olette puhunut taistelusta niin kyllä minä näen että minä voin sanoa täällä että kapina ja mihinkä minä tämän vetoan siihen että minna canth aikoinaan sanoi että mitä vaan vaan ei pystyyn kuollutta elämää ja minä näen että meillä on naisen ääni ja meillä on naisen suu ja meidän pitää pitää myös naisten puolia ja pienien palkkojen puolia ja pienten tulojen puolia siitähän se keskustelu lähti eli minä ajattelin näin että suuri huoli on siitä pienituloisesta naisesta ikääntyneestä eläkkeelle jäävästä naisesta siitä miten hän pärjää tulevaisuudessa usein myös omaishoitajana rooli on kyllä raskas ja siihen minä kaipaisin enemmän ääntä täältä eduskunnasta ja on hienoa että että me olemme muun muassa sotaveteraanien tilannetta helpottamassa tällä lakialoitteella joka tulee tuolta sosiaali ja terveysvaliokunnasta ja yhä useampi heistä pääsee hoivaan mutta sitten taas tämän lakiesityksen myötä rintamalisäjäädytykset ovat kohtuuttomia

on se totuus kun olen itse toiminut hoitajana kaksikymmentäneljä vuotta niin olen nähnyt tasan sen millainen on pienituloisen naisen kohtalo vanhana mummona ja se on todella raaka ja julma ja siitä asiasta minä halusin täällä puhua käytin kovaa ilmaisua toki mutta ymmärrän että kukaan ei täältä nyt lähde minnekään sen kummemmin kapinoimaan mutta mutta kyllähän täällä ääneen saa sanoa näitä asioita

minusta oli kuitenkin tärkeää että että täällä paikalla ollut edustaja kulmuni ja arvostan sitä että te olette täällä paikalla minusta se on tärkeää ihan oikeasti tunnusti että keskustan kentällä on tästä käyty keskustelua niin kuin me kaikki tiedämme ja ja siellä on omatunto kolkuttanut siksikin on surullista koska kuitenkin pääministeri tulee tästä mainitusta puolueesta että nyt ei voida sitten edes kasvavan talouden

ministeri mattila joka tämän lain valmistelusta vastaa ei ole ilmeisesti kovinkaan vahvasti käyttänyt puheenvuoroja näitä indeksileikkauksia vastaan en ole ainakaan julkisuudessa kuullut täällä puhemies muistutan vielä kerran yritimme kysyä jo etukäteen kun tämä esitys tuli koskeeko tämä nyt sitten jopa rintamalisiä koskeeko jopa rintamalisiä koska kerran aiemminhan hallitus peruutti tämän rintamalisän osalta koska oppositiosta me todella tästä paljon puhuneet ja se peruminen oli hyvä päätös silloin nyt kuitenkin muistan että jotenkin minulle jäi kuva siitä ministerin vastauksesta että se oli vähän epäselvä että en oikein päässyt lopulta käsitykseen koskeeko tämä leikkaus nyt rintamalisiä vai eikö koske

koskee siksi puhemies tällaisissa isoissa kysymyksissä joissa puhumme hyvin perustavaa laatua olevista asioista ihmisten perusturvaan kohdistuvista leikkauksista minusta voisi olla paikallaan ja olisi kyllä kohtuullista että täällä olisi niin vähän runsaamminkin paikalla kuin sitten jopa itse ministeri joka tästä vastaa koska olisi hyvin tärkeää mielestäni edustajana kuulla se minkälaisia keskusteluja hallituksen parissa on käyty kun siellä riihessä on päädytty siihen että jälleen kerran me nämä jäädytämme koska muistan että oli keskustelua ennen riihtä tästäkin pitäisikö toimia

arvoisa herra puhemies haluan antaa tunnustuksen edustaja viitasen tavoin teille kahdelle hallituspuolueen kansanedustajalle jotka olette täällä salissa puolustamassa edustamanne hallituksen indeksijäädytyksiä osoittaa kyllä selkärankaa olla paikalla puolustamassa sellaista asiaa jonka jonka taakse voi olla vähän vaikea piiloutua oikeastaan toivoisinkin teidän sanovan täällä salissa jos ei nyt molempien niin ainakin toisen teistä sanovan että tämä sotaveteraanien indeksijäädytys tämän rintamalisän osalta on kohtuuton ja perusteeton ja se on syytä peruuttaa suorastaan katson ja vetoan sinne salin oikeaan reunaan puhemiehestä päin katsottuna että hallitus tähän tarttuisi ja kun paikalla ei ei ole sinisten eikä kokoomuksen kansanedustajia hallituspuolueiden edustajia niin niin katseet kääntyvät keskustan veljiin ja siskoihin

arvoisa puhemies haluan kiittää edustaja juvosen hyvää puheenvuoroa siitä että kyllä meillä on paljon todella paljon pienituloisia eläkeläisnaisia jotka elävät köyhyysrajalla ja sen alla ja jotka joutuvat joka päivä miettimään miten he elämänsä pystyvät järjestämään ja jotka oikeasti joutuvat miettimään hankkivatko ruokaa vai lääkkeitä kyllä tämän hallituksen toimet ovat valitettavasti kohdistuneet hyvin pitkälti heihin ja kurjistaneet heidän asemaansa nyt myös nämä käsittelyssä etuuksien indeksijäädytykset ovat taas yksi keino tai yksi toimenpide tässä listassa joka kohdistuu näihin kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin olen iloinen siitä että hallitus nosti näitä kaikkein pienimpiä päivärahoja se oli se oli tärkeä ja hyvä korotus mutta se ei ole suinkaan poissulkeva niin etteikö nyt sitten mitään muuta voitaisi tehdä millä pienituloisten asemaa parannettaisiin vaan kyllä tämä indeksijäädytys on myös siinä mielessä harmillinen että tämähän jättää tämän tietyn ihmisryhmän joka näitten etuuksien varassa elää koko aika ja takamatkalle suhteessa muihin joten myös jatkossa heidän heidän asemansa heikkenee ja niin kuin sanoin niin niin tässä ei ole kyse siitä että olisi pitänyt valita vain toinen keino vaan molemmatkin olisi voinut valita ja vaihtoehtoja kyllä olisi esimerkiksi ne hyvätuloisille kohdennetut veronkevennykset joista olisi voinut

sen jälkeen myös korotus kaikkiin päivärahoihin jotka olisivat nyt sitten samalla tasolla ja ja täytyy kyllä yhtyä ihmettelyihin siitä mitä tässä puhutaan vielä tämän rintamalisän kohdalta että kun tuossa itsenäisyyspäivän alla meillä oli hyvin yhtenäinen näkemys siitä että meidän täytyy huolehtia siitä että meidän meidän saavat hyvän vanhuuden viimeiset päivät ja kun tämä jäädytys nyt sitten koskee tätä rintamalisää niin niin toivoisin että tätä voitaisiin

tuskin tämä kenellekään mitenkään kovin mairitteleva esitys on mutta hallitusrintamassa on tietenkin sitouduttu siihen että indeksit ovat jäädytettyjä ja inflaation myötä siellä on sitten olemassa myös se alle prosenttiyksikön kokoinen leikkaus mutta kuten tuossa aikaisemmassa puheenvuorossani totesin niin kyllä myös keskustan piirissä on käyty erittäin suuria keskusteluja siitä onko parempi poistaa se leikkaus indeksiin ja se varmasti tullaan vaalikauden taitteessa jälleen tekemäänkin vai mihin ne liikenevät pelimerkit laitetaan ottaen huomioon sen että valtiohan edelleenkin velkaantuu aina kaksikymmentä luvulle tultaessa toki velkaantuu hitaammin kuin aikaisemmin ja sikäli niissä suurissakin taloustavoitteissa ollaan

joita kaikki nyt täällä tuntuvat puolustelevan että sepä on hieno ja erinomainen asia kun se vihdoinkin hoidetaan mutta miksi ihmeessä te sitten jätitte sen sinne kuromatta sitä viime vaalikaudella umpeen tämä on ollut suorastaan perusoikeuskysymys että nämä minimietuudet nousevat niiden nettokorotus on suurempi indeksikorotus olisi ollut kahdeksankymmentä euroa puhtaana käteen kukkaroon erittäin merkittävä asia sitten kun täällä välillä annetaan puheenvuoroissa sitä kuvaa että kaikki menee suunnilleen päin seiniä niin haluan kuitenkin muistuttaa että solidaarisuusvero on tämän keskustajohtoisen hallituksen seurauksena tiukempi kuin mitä se oli silloin kun vasemmisto oppositio oli vallassa tai jos miettii vaikkapa työllisyystilannetta täällä on parjattu edellisessä keskustelussa vaikka tätä kuuluisaa yrittäjävähennystä mutta ei minusta ole huono asia jos yli seitsemänkymmentätuhatta elinkeinonharjoittajaa niitä tavallisia parturi kampaajia ja ja poromiehiä joille täällä

ja kuten totesin tuossa aikaisemmassa puheenvuorossani niin se että esimerkiksi toimeentulotuen perusosaa korotetaan on tietenkin tässä vaikeassa ja valitettavassa jäädytystilanteessa erittäin hyvä ja järkevä asia

arvoisa puhemies kiitän edustaja karia hän nosti esille tämän rintamamieslisän leikkauksen ja sen kuinka huono asia se on on järkyttävää todeta se että me puhumme sotiemme veteraaneista ja just on ollut itsenäisyyspäivä ja sitten leikkausta tekemässä se on aivan käsittämätöntä mitä tulee siihen mitä perussuomalaiset esittävät pienituloisten eläkeläisten tilanteen parantamiseksi niin edustaja savio nosti hyvin niitä pointteja esille mitä me tulemme esittämään varjobudjetissamme ja mitä tulee sitten pienituloisiin eläkeläisnaisiin näihin työn raatajiin niin kyllä vähän samanlainen olo tulee kuin edustaja juvosellekin tässä että ei se kapina kovin kaukana tässä ole näillä ajatuksilla rauhanomaisesti kylläkin mutta kuitenkin he ovat tässä suurimpia kärsijöitä tällä hetkellä

arvoisa herra puhemies kun salissa arvokeskustalaisten määrä kasvaa ja toivottavasti sitä kautta tämmöinen alkiolainen henki ainakin joitain vuosia sitten ainakin viime kaudella keskustan ollessa silloin oppositiossa vielä löytyi isänmaan puolustajia ja sotaveteraanien ja rintamaveteraanien rintamatunnusta kunniamerkkiä kantavien ihmisten puolustajia löytyisi nyt tässä ajassa vuonna kaksituhattakahdeksantoista joulukuussa kun käsittelemme pykälää jossa tältä kunniakansalaisten joukolta ollaan leikkaamassa indeksejä minun mielestäni se on ihan kestämätön ratkaisu ja samaan aikaan sosiaali ja terveysvaliokunta tekee yksimielisesti yhteisen lakialoitteen haitta asteen alentamisesta ei tämä juna ei kulje nyt ihan kaikilla pannuilla ja ja höyry puuttuu sipilän hallitukselta jos tämä asiaa jää hoitamatta toivon todellakin että hallitus edellisten vuosien tapaan peruu tämän ratkaisun meidän itsenäisyyspäiväpuheiltamme putoaa pohja pois jos tämä eduskunta tämä sukupolvi on valmis leikkaamaan sukupolvelta jolleka me itse olemme itsenäisyydestämme eniten velkaa se

arvoisa herra puhemies tulin tähän keskusteluun vähän puolivälissä mutta kun täällä näitä tunteikkaita ihan aiheellisesti tunteikkaita puheenvuoroja käytetään niin haluan vielä vielä kerran muistuttaa siitä kuinka pohjalta silloin aloitettiin kun tämä sipilän hallitus aloitti siis suomen talous oli syöksykierteessä nyt

tämä talouden niin kansantalouden kuin julkisen talouden kehitys on saatu pikkuhiljaa oikealle uralle aivan kuten edustaja kulmuni tässä edellä muistutti valtio edelleen velkaantuu huolimatta näistä vaikeista säästöpäätöksistä joita itse kukin meistä tässä hallituspuolueiden jäsenenä on ollut tekemässä siitä huolimatta kuinka vaikeita ne itse kullekin ovat tämä on se tilanne missä ollaan oltu ja missään ollaan edelleen

kun tässä nyt viitattiin meihin kolmeen keskustalaiseen niin varmasti uskallan

todeta kun tulemme itse kukin sellaisilta aika vähäväkisiltä alueilta että nämä eivät kuten tämäkään esitys mistä nyt keskustellaan ole todellakaan olleet helppoja päätettäviä ja uskallan siinä siinä puhua meidän kaikkien kolmen puolesta mutta nämä ovat kuitenkin tässä tilanteessa nyt niitä niitä joiden mukaan tässä hallitusrintamassa me menemme kuitenkin samaan aikaan pystymme tekemään näitä parannuksia kuten tämän takuueläkkeen tason korotuksen josta edustaja kulmuni kulmuni jo tässä aiemmin hyvin puhui on ilo huomata että nyt sosiaalidemokraatitkin ovat heränneet tämän takuueläkkeen taakse ja muutenkin olette nyt nyt heränneet puolustamaan näitä perusturvan perusetuuksia mikä ei suinkaan aina ole ollut ollut teidän puolueellenne kovin kovin tyypillinen tyypillinen tilanne usein se ansiosidonnainen turva on ollut se teidän ykkösasianne mutta

arvoisa puhemies kyllähän nyt viime kauden alussa muistaakseni sadalla eurolla korotettiin näitä etuuksia ja sehän tietenkin keskustan edustajilta taitaa vähän unohtua mutta mutta sallinette että minä nyt vähän

hämmästelen puhemies sitä että täällä on kuitenkin nykyisillä hallituspuolueilla ollut neljä vuotta valtikka kädessä tehdä arvovalintoja ja sitten täällä vielä tullaan kertomaan että niin kyllä tämä hieman omaatuntoa soimaa mutta me kävimme keskusteluita kumpi on tärkeämpää indeksileikkausten peruminen vai sitten tämä tämä sinänsä hyvin tärkeä vähimmäisetuuksien nosto mutta miksi ihmeessä nämä kaksi ovat vastakkain miksi heikko on heikkoa vastaan miksi hallituspuolueet eivät keskustelleet siitä että samaan aikaan on ollut varaa kaikkein hyväosaisimpien etuja parantaa siten että on annettu hyvin anteliaita veronkevennyksiä myös sinne ylätuloluokkiin on annettu kevennyksiä esimerkiksi miljoonaperintöjen verotukseen ja kaikkiin näihin joita täällä on lueteltu moneen kertaan näihin rahaa on löytynyt raha ei ole koskaan ollut loppu kun on tehty veronkevennyksiä hyväosaisille nämä eivät ole suinkaan hallituksella koskaan vastakkain vaan sitten asetellaan pieniä ihmisiä vastakkain ja mietitään annetaanko jollekin ja tämä takuueläkkeen nosto on hyvä asia me emme ylenkatso sitä haluaisimme vielä enemmänkin mutta se mikä on tosiasia samaan aikaan nämä indeksijäädytykset ja muutenkin tehdään eläkkeensaajan asemaa heikentäviä leikkauksia niin niinhän siinä käy kuten eduskunnan tietopalvelu meille joskus laski että että sen pienen työeläkkeen saajan rahapussiin jää miinusmerkki ostovoima heikkenee tässä nyt ollaan kun puhutaan näistä hallituksen valinnoista siksi puhemies olen kysynyt sitä sitä voisiko nyt löytyä se sydän voisiko löytyä omatunto että voitaisiin edes tämä rintamalisiin perustuva leikkaus perua

hallituksen neljännen kerran

indeksijäädytys eli minä todella nyt vetoan siihen ja muistutan vielä kerran niistä keskusteluista muistan keskustan sisällä ja ja julkisuudessa monena kesänä käydyn siellä vaadittiin toimia eläkkeensaajien aseman parantamiseksi sitten kun tulee tämä hetki täällä salissa kun tästäkin laista äänestetään niin sitten kuitenkin äänestetään leikkausten puolesta se se on hyvin ristiriitaista puhemies

arvoisa herra puhemies kun kuunteli noita demareiden koottuja selityksiä niin ei siitä voi tulla kuin surulliseksi viime vaalikaudella te jätitte tietenkin ne pienet peruspäivärahat korottamatta sitä eivät demarit näköjään enää muista mutta se on tuo valikoiva muisti joskus ihmisellä ihan ymmärrettävää pahoittelen vaan että te käytätte tällaista harhaanjohtamista väärien tietojen levittämistä vaalikeinona kertoaksenne ihmisille mikä muka on totta mikä muka on totta edustaja kari täällä silmät melkein vettä vuotaen kertoi miten pieniä eläkeläisiä on kohdeltu kukahan se on ne pienet eläkeläiset aiheuttanut demarit ovat hallinneet työmarkkinapolitiikkaa tässä maassa vuosikymmeniä millään muulla puolueella ei ole ollut mitään asiaa tupo neuvotteluihin sieltä niistä pienistä palkoistahan se lasketaan se pieni eläke joka ainoa kerta mitä te olette olleet siellä olette puolustaneet henkeen ja vereen näitä kovia prosenttikorotuksia jotka suosivat niitä hyvätuloisia joita te muka vastustatte ja sorsivat niitä pienituloisia joita te muka puollatte siinäkin te johdatte ihmisiä harhaan ne pienet kaupan myyjät siivoojat jotka saavat hävyttömän pientä palkkaa te olette olleet itse tekemässä tätä järjestelmää vuosikymmeniä ja nyt te täällä joulun alla ihmisille krokotiilinkyyneleitä vuodatte ja sen jälkeen rupeatte väittämään julkisuudessa että keskusta on tehnyt jotakin siellä keskusta ei ole ikinä ollut yhdessäkään tupo pöydässä meidän osamme on ollut lähinnä

täällä salissa itkette suolaisia kyyneleitä miksi tämä homma pieniä eläkeläisiä sorsii itsehän te tämän sopan olette keittäneet vuosikymmeniä olette keittäneet ja nyt te yritätte täällä täällä sitten tehdä meistä syyllisiä me olemme korottaneet pieniä peruspäivärahoja mikä jäi teiltä tekemättä sitten olemme korottaneet takuueläkettä tämä rinteen malli mitä hän on esitellyt silmät kiiluen että sata euroa nousee jollakin se eläke miksi te ette nytkään puhuneet siitä kaikkein ongelmallisimmasta porukasta mitä me olemme hoitaneet takuu eläkkeet siellähän ne todelliset ongelmat ovat työeläkepuoli on eri maailma jossa tekin olette mukana olleet ammattiyhdistysliikkeen kautta tiedämme ja ne rahastot ja sen miten päätöksenteko hoidetaan siellä sehän ei kuulu tälle talolle kovinkaan paljon juuri mitään päätöksenteko hoidetaan siellä työeläkelain mukaisessa menettelyssä kolmikannassa vai mikä sen menettely nimi nyt olikaan kuitenkin siellä ne päätökset tehdään eikä tässä talossa toivoisin että te hyvät demarit jonain päivänä katsoisitte sen pieneläkeläisen puoleen mikä on se todellinen syy miksi sillä on pieni eläke te olette itse olleet puoltamassa prosenttikorotuksilla isoja palkankorotuksia niille joilla on paljon mutta jolla on vähän se sama prosentti on sille todella vähän isopalkkainen saa satoja euroja pienipalkkainen muutaman kympin

pyytäneet sdpstä täsmälleen samat henkilöt joilla on täällä varsinainen puheenvuoro sopinee että sen varsinaisen puheenvuorojärjestyksen mukaan mentäisiin ja se että siinä nyt on yksi keskustalainen tilkkeenä välissä tuskin haittaa tähän tapaan etenemistä seuraava puheenvuoro edustaja paatero
arvoisa herra puhemies on hyvä käydä tätä keskustelua ja sinänsä on surullista että täällä ei ole keskustelemassa esimerkiksi kokoomuksen edustajia jotka ovat olleet sekä edellisessä hallituksessa että tässä hallituksessa tekemässä näitä näitä päätöksiä sen verran on kuitenkin pakko ehkä tarkentaa että ei tulisi pelkästään vastakkainasettelua että solidaarisuusvero on hyvä se tehtiin edellisellä kaudella ja sitä jo kerran korotettiin ja sen jälkeen se jatko on erittäin toinen mitä silloin pystyttiin tekemään on se että puututtiin myöskin pääomatuloveroihin jotta ne pääomatuloverot ja ansiotuloverot lähenisivät toisiaan siten kuin ne ovat aikaisemminkin olleet ja myöskin sitä olisi pitänyt pystyä jatkamaan tällä kaudella se ei kosketa eläkeläisiä eikä muita mutta se olisi solidaarisuutta lisännyt myöskin tältä osin perusturvan sadan euron korotus äsken tuossa tarkistin on ollut viime kaudella vuoden kaksituhattakahdeksan suuren yli kahdeksan prosentin bkt pudotuksen jälkeen pystyttiin silti silti tekemään se sadan euron korotus vaikka taloudellinen tilanne oli sen vuoden kaksituhattakahdeksan bktn yli kahdeksan prosentin pudotuksen jälkeen aika lailla toinen kuin ollaan tänään tekemässä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista budjettia ja silloinkaan ei jäädytetty kansaneläkkeitten indeksiä ei edes silloin kaksituhattakahdeksan vaikka bkt tippui yli kahdeksan prosenttia mutta nyt kun talous kasvaa usealla prosentilla te olette jäädyttämässä kansaneläkkeen indeksit se on se keskustelu

ja tästä hallituksen päätöksestä niin sosiaali ja terveysvaliokunnassa kuin verojaostossa ja varmaan ylihuomenna täällä salissa kun äänestetään tämä tulee olemaan päätöksenä siitä me olemme pahoillamme ja surullisia

arvoisa herra puhemies on aina ilo olla demarien tilkkeenä ja sen voisi ottaa myös jonkinlaisena kunniamainintana nyt vielä tähän takuueläkkeeseen tarkemmin on hienoa tosiaan että nyt olette ottaneet tämän takuueläkkeen asiaksenne viime vaalikaudella ette kuitenkaan sitä korottaneet nyt jo kolmanteen otteeseen tullaan korottamaan ja se taso on enemmän kuin ne indeksijäädytykset todella siinä on kyse kaikista heikoimmassa asemassa olevien eläkeläisten perusturvan toimeentulon parantamisesta ja on äärimmäisen tärkeää tilanteessa kuin tilanteessa toimia näin tämä takuueläkehän toteutettiin vanhasen kakkoshallituksen aikana sitä yritettiin myös silloin punamultahallituksen aikana vanhasen ykköshallituksen aikana mutta se ei teille käynyt silloin perusturvan kehittäminen ei demareille koskaan käynyt kun ansiosidonnainen turva sen kehittäminen on teille aina ensisijaista nyt kuitenkin ilomielin kannatatte sen sen tason korotusta no sitten tähän veropolitiikkaan tässä edustaja viitanen ja muut viittasitte tähän että rikkaiden verotusta on nyt alennettu ja rikkaille on suunnattu nyt sitä hyvää no mitenkäs tämä yhteisöveron korotus kummasti nyt tässä viime aikoina salin siltä laidalta on unohtunut tämä yhteisöveron alennus joka toteutettiin viime vaalikaudella olette nyt ottaneet esille tämän nimitätte tätä apteekkarivähennykseksi se yrittäjävähennys on erittäin hyödyllinen myös monelle monelle pienyrittäjälle monelle perheyrittäjälle hyvinkin hyvinkin pientä yritystoimintaa harjoittavalle yrittäjälle on suurimmille pörssiyrityksille tuottanut suurimmat suurimmat hyödyt sen kyllä tehokkaasti nyt unohdatte kun puhutte tästä veropolitiikasta ja ja rikkaiden suosimisesta

arvoisa herra puhemies kun tuossa aikaisemmin sanoin että noita alkiolaisia arvokeskustalaisia on paikalla täällä täällä kolme tai neljä en tiedä kuuluuko edustaja honkonen niihin tilkkeenä tietenkin sopii aina olla ja sopii olla vähän tämmöistä leikkimielistä kujeilua niin isoissa asioissa minä toivoisin kuitenkin henkilökohtaisesti semmoista laajaa mahdollisimman suurta yksimielisyyttä niistä asioista joista yksimielisiä ollaan minä olen ainakin käsittänyt niin että eduskunnassa näistä veteraaniasioista ollaan yksimielisiä tuolla kuuntelin edustaja hoskosta joka lähti muuten käpykaartiin heti puheenvuoronsa jälkeen eikä jäänyt kuuntelemaan vastausta sain tämän nyt puhemieheltä ansioni mukaan vasta pyydettynä puheenvuorona toivon että edustaja hoskonen ymmärtää sen että puhuin veteraaneista jos hän ei sitä ymmärrä niin näin kylmäsydämistä keskustalaista en ole koskaan tavannut eduskunnassa joka suhtautuu veteraanien asioihin noin vähättelevästi samasta vaalipiiristä löytyy edustaja reijonen puolustusvaliokuntaveli joka näiden asioiden äärellä kyllä toimii veteraanien puolesta mutta jos edustaja hoskonen kokee kunniakansalaisemme jollain tavalla en muista mitä sanaparia hän käytti vaalikarjaksi niin kokekoon minulle he ovat kunniakansalaisia ja heitä puolustan viimeiseen asti tämäntyyppiset puheenvuorot kuin minkä hoskonen käytti jääkööt omaan arvoonsa mutta sen sijaan haluan sanoa kyllä tästä tupopöydästä että oli mielenkiintoinen vertaus se että sosiaalidemokraattien suurimmat synnit on tehty tupopöydän äärellä niiden tupopöytien äärellä on tämän suomen hyvinvoinnista rakennettu valtaosa se missä keskusta on viime aikoina ollut keskusta ekn saunasta sieltä herrojen kanssa sopimasta jo ennen vaaleja kuinka hyvätuloisten ihmisten tulot varmistetaan seuraavalla hallituskaudella näkyy teidän kokoonpanossannekin arvoisat keskustalaiset ne arvokeskustalaiset alkiolaiset köyhän kansan puolustajat eivät istu tuolla ministeriaitiossa vaan ihan muilla tuoleilla tälläkin hetkellä

herra puhemies tässä tosiaankin alun perin sain kimmokkeen puheenvuoroon pyytämiseen edustaja hoskosen puheenvuorosta ihmettelin kyllä sen kuluessa sanapaljoudessa missä ihmeen ihmemaailmassa edustaja hoskonen elää kun löytyvät kyllä koko maailman synnit sosiaalidemokraattien kannettavaksi ja vailla kyllä kauhean isoa totuuspohjaa jos nyt sallittaisiin sanoa ja eihän se vaatisi puhemies mitään muuta kuin ottaa käteen tämä meidän vaihtoehtobudjettimme joka on huolellisesti tehty täällä sivulla viiteenkymmeneen kuvataan esimerkiksi sosiaalidemokraattien malli jolla me nostaisimme alle tuhatneljäsataa euroa kuukaudessa saavien toimeentuloa siten että se tässä erässä nousisi kolmekymmentä euroa ja lisäksi takuueläkettä korottaisimme kaksikymmentäyksi euroa kuussa jolloin sekin nousee hallituksen esittämän korotuksen kanssa kolmellakymmenellä eurolla kuukaudessa me antaisimme takuueläkettä saaville ja huomioisimme myös pientä työeläkettä saavat puhemies koska hallitus saa jatkuvat moitteet tulkaa sinne tampereelle muualla kuule hallitus saa jatkuvat moitteet siitä että pientä työeläkettä saavat ihmiset on jätetty täysin heitteille kaikki kustannukset nousevat ja rahapussissa on miinusmerkki ja tästä minulle ihmiset tulevat puhumaan toivon että jos ajattelette niin että viitasen sana ei tehoa niin uskotte edes näitä ihmisiä jotka kantavat tätä huolta aito emme me sitä oppositiossa keksi me haluaisimme että asiat olisivat hyvin kaiken kaikkiaan ja sitten mitä tulee tosiaan näihin tupopöytiin niin sehän tässä kaikista kammottavinta on ollut että sieltä monta kertaa on löydetty asioita joista me suomalaiset olemme maailmallakin kiitettyjä ja tunnettuja että osaamme rakentaa yhteiskuntaa yhdessä sopien jos ette tässäkään meitä sosiaalidemokraatteja usko niin uskokaa vaikka lasse laatusta joka on tällä hallituskaudella ottanut paljon kantaa siihen että hallitus on halunnut aivan turhaan heittää kolmikannan hyviä asioita roskakuppiin ja sinne ne sitten halunnut haudata

näiden pakkolakien seurauksena hallitus oli hypännyt elinkeinoelämän pukukoppiin niin että helmat heiluivat että kilpailukykysopimukseen sitten jäi tämä ikävä arpi julkisen puolen lomarahojen leikkauksesta joka muuten sekin mielestämme pitäisi perua nyt kun talous on siinä mallissa että kasvu voisi kuulua kaikille

niin olin jotenkin hämmentynyt sen keskustelun tyylistä jota täällä tällä hetkellä käydään tuli ihan vääjäämättä sellainen olo kun kuunteli keskustaa että keskustalla on ilmeisesti paha olo ja huono omatunto niistä kaikista päätöksistä mitä te olette tehneet tämän hallituskauden aikana kun te olette tuoneet levottomuutta työmarkkinoille te olette myös leikanneet systemaattisesti sosiaaliturvaa

olette pitäneet huolta ja sitä me kaikki tuemme se on kannatettava esitys kukaan ei ole kyseenalaistanut takuueläkkeen olemassaoloa tai

päätöksiänne mutta kaikilta muilta osin te te olette sitten kuitenkin systemaattisesti leikanneet ihmisten

ensisijaisia etuuksia ja ja kun me puhumme työelämästä puhumme työelämästä niin kyllä minun täytyy sanoa myös se että olen ylpeä siitä että sosiaalidemokraatit ovat olleet vahvasti tukemassa työmarkkinajärjestöjen yhteistyötä ja ovat vahvasti tukeneet kolmikantaa sillä tavalla että että työmarkkinajärjestöt yhdessä hallituksen ja eduskunnan kanssa pystyvät me pystymme yhdessä kehittämään maatamme ja luomaan pitkäjänteistä ja suunnitelmallista tulevaisuutta nyt tämäkin valitettavasti on murentunut tämän hallituskauden aikana mikä on selvästi näkynyt työmarkkinoilla epäluottamuksena ja epävarmuutena

ja keskusta on osa hallituksen päätöksentekoa ja siitä te ette nyt valitettavasti pääse irti minun mielestäni tämmöinen tai toistemme syyttely ei vie tätä asiaa yhtään eteenpäin vaan meidän pitäisi pikemminkin mutta toin näitä teidän teidän äsken tuomianne esityksiä jotka ovat faktoja tämän päivän päätöksiin liittyviä asioita ne ovat faktoja joista me päätämme tämän viikon ja ensi viikon aikana mutta se että me lähdemme muistelemaan vanhoja ei rakenna tätä elämää yhtään

arvoisa puhemies niin minäkin olen sitä mieltä että pitäytyminen tässä päivässä ja tulevaisuuden rakentaminen on tämän talon toiminnassa ensiarvoisen tärkeää tässä nyt keskusteltavana olevassa hallituksen esityksessä ei todella ole kyse kenenkään toimeentulon parantamisesta josta on paljon puhetta ollut päinvastoin tämä esitetty muutos on toimeentulon selvä heikennys ja koskee laajasti todella monia suomalaisia pienituloisia ja tämä siitäkin huolimatta että elämme noususuhdannetta ja talous kasvaa kuten täällä on aivan oikein kehuttu arvoisa puhemies toisenlainen politiikka on mahdollista jopa niin että ei oteta yhtään enempää velkaa kuin nykyinenkään hallitus vaan tehdään valinnat toisenlaiselta arvopohjalta vihreä eduskuntaryhmä on tehnyt oman esityksensä siitä mitä ensi vuonna valtiontaloudessa tapahtuisi ja miten rahaa käytettäisiin olemme esittäneet omassa vaihtoehtobudjetissamme köyhyyden torjuntaan yli kuuttasataa miljoonaa euroa sisältäen muun muassa näitten kelan maksamien etuuksien sitomisen takaisin indeksiin työttömän perusturvan ja vähimmäispäivärahojen korotuksen takuueläkkeen korotuksen neljälläkymmenelläyhdellä eurolla kuukaudessa sitoisimme asumistuen takaisin vuokraindeksiin parantaisimme matka ja lääkekorvauksia ja niin edelleen samalla budjettitasapainolla kuin millä hallitus nyt tekee näitä indeksijäädytyksiä se on arvovalinta

arvoisa herra puhemies mistä nykyinen hallitus aloitti työnsä pakko lähteä siitä tilanteesta liikkeelle missä sillä hetkellä oltiin se on aivan kuin yrityksessäkin joka on konkurssiin menossa tuleva johto joka yrittää yritystä pelastaa suosta joutuu aloittamaan siitä tilanteesta eikä jostain onnelasta mitä ei ole olemassa kun viime vaalikausi päättyi niin julkisen talouden rahoitusasema oli sillä vaalikaudella heikentynyt kolmekymmentäkahdeksan pilkku viisi miljardia valtionvelka kasvoi kuntien velka kasvoi valtion omaisuutta myytiin ja viimeisenä oli tämä kohta muistan sen viimeisen näistä neljästä asiasta kuitenkin koostui tämä kolmenkymmenenkahdeksan pilkku viiden miljardin euron vaje ja sitä vajetta on nyt sitten lähdetty kuromaan umpeen ei ole olemassa mitään eldoradoa josta uusi hallitus vajaa neljä vuotta sitten aloitti siitä lähdettiin mihin edellinen konkurssipesän jätti teidän jälkiänne tässä on selvitelty eikä mitään muuta konkurssipesä konkurssipesän jälkeen edustaja kari oli epäillyt muka veteraaneja arvostaisi asun suomen itäisimmässä kunnassa ja meillä on veteraaneista pidetty erittäin hyvä huoli kunnan talous on kunnossa ja asiat on hoidettu ja varmasti joka ainoa veteraani on saanut asianmukaisen palvelun eikä ole yhtään tingitty niistä palveluista paremminkin niin että on kyseisille henkilöille jopa tuotu palvelut kotiin niin tehokkaasti kuin ikinä pystyy ja kaikki on hoidettu eli siitä ei ole pätkääkään kysymys se on selvä asia että kun leikataan indeksiä valtio leikkaa ja julkisia menoja leikataan niihin menoihinhan se on käytävä käsiksi mutta toisaalta sitten on myös laitettu valtiontaloutta kuntoon kuntien talous on nyt kunnossa meillä ei ole kymmenien miljardien alijäämiä enää me pystymme tällä hetkellä ottamaan velkaa hyvin vähän sekin on liikaa joka penni minkä otamme velkaa on liikaa ehdottomasti me voimme kaivaa valtion budjetista totta kai yksityiskohtia monta huonompaan suuntaan se on totta mutta iso kuva on niin että julkisen velan kasvu on saatu pysähtymään julkinen talous alkaa olla tasapainossa ja ensi vuonna sen mukaan velanotto loppuu kokonaan tämä on se iso kuva sieltä löytyy yksityiskohtia varmasti löytyy yksityiskohtia joissa joku määräraha on pienentynyt jopa loppunut mutta iso kuva on se että velanotto on loppunut ja se meidän on ollu pakko lopettaa muistakaa hyvät ystävät tämän kuun viimeinen päivä loppuvat euroopan keskuspankin tukiostot markkinoilta ei osteta enää yritysten eikä valtioiden joukkovelkakirjoja pois markkinoilta elikkä se kolmekymmentä viiva neljäkymmentä miljardia kuukaudessa mikä sinne on työnnetty rahaa setelielvytystä voisi joku sanoa loppuu tämän kuun loppuun yhdysvallat on sen jo lopettanut me elämme nyt reaalitalouden aikaa kohtapuolin elvytyspolitiikka loppuu ja se ennakoi ihan varmasti korkojen nousua siitä me emme pääse mihinkään milloin markkinakorko nousee kukaan ei tiedä amerikkalaiset ennustajat talousasiantuntijat sanovat että se loppuu korko lähtee nousemaan ensi syksynä näin on ennustettu pitääkö se paikkansa sen näemme sitten kun seuraavaa joulujuhlaa vietämme mutta meidän on varauduttava siihen että saamme itse taloutemme tasapainoon joka ainoa prosentti minkä korko nousee on miljardi pois valtion budjetista tässä ei auta nyt mikään muu kuin panna itse omat asiamme kuntoon

miinusta julkisen talouden puolelle ja julkisen talouden rahoitusasemaan sekö on sitten se juttu joka pitäisi meidän unohtaa ja elää niin kuin siat vatukossa ja tuhlata rahaa ja sen jälkeen viisastella että on prosentilla leikattu jotakin tai kahdella pienistä eläkkeistä sen verran arvoisa puhemies kun sanoin äsken puheenvuorossani että demareilla on ollut tässä asiassa paalupaikka koko ajan niin te olette itse siellä työmarkkinaneuvotteluissa istuneet kukkona tunkiolla ekn kanssa ja pitäneet huolen siitä että paperimies on saanut paperimiehet ovat aivan erinomaista porukkaa loistavia asiantuntijoita aina jättipotin kun prosentilla on korotettu siivoojan taikka apuhoitajan taikka osastoapulaisen jolla on pieni palkka korotus prosentilla laskettuna hänen palkastaan on todella vähän kuilu hyvin ansaitsevien ja vähän ansaitsevien välillä on kasvanut aivan hullun lailla miksi täällä te sitten syytätte suomen keskustaa ja allekirjoittanutta ja montaa muuta keskustalaista päättäjää kenen vika se on katsokaapa välillä peiliinne se varmasti tekisi terää toivon kuitenkin että kun nyt menemme eteenpäin niin seuraavankin hallituksen aikana pitää pitää mielessä tämä asia että meidän on saatava edelleen työllisyysastetta korotettua kun tämä hallitus aloitti työllisyysaste oli kuusikymmentäseitsemän pilkku seitsemän prosenttia nyt se on seitsemänkymmentäyksi pilkku seitsemän mikä tarkoittaa neljän prosenttiyksikön nousua mikä tarkoittaa käytännössä sataakahtakymmentätuhatta uutta työpaikkaa se tarkoittaa vajaata kuutta vajaata kuutta miljardia euroa julkisen talouden tasapainon plussaa sitähän se tarkoittaa ja nyt te sitten täällä hyökkäätte meidän kimppuumme jonkun muutaman euron laskusta se on totta muutaman euron indeksileikkaus on vaikuttanut mutta valtiontalouden ja ennen kaikkea kuntien talouden paraneminen on vaikuttanut siihen että me olemme pystyneet hoitamaan julkista julkista taloutta hyvin ja uudistamaan tätä maata jos te kuvittelette että te pystytte palaamaan sinne jonnekin menneiden vuosikymmenten aikaan jolloin rahaa syydettiin sinne sun tänne tai käymään jostakin suomen pankin taseesta rahaa valtion budjettiin taikka ottamaan sitran rahat jo neljännen vai oliko viidennen kerran sitä aikaa ei enää ole meidän pitää ruveta pärjäämään omillamme ja seuraavan hallituksen ehdottoman päämäärän tulee olla työllisyysasteen saaminen nousemaan seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin onko se mahdollista ihan varmasti se on mahdollista kuusikymmentätuhatta työpaikkaa olisi tullut tälläkin vaalikaudella lisää jos tekijöitä olisi löytynyt mutta kun ei niitä tekijöitä ole tällä hetkellä työttömiä on vielä liian paljon ja tekijöitä on liian vähän siinä on tämän loppukauden iso ongelma jota pitää hoitaa muutaman kuukauden aikana parhaan kykymme mukaan tosin budjetit on käytännössä lyöty lukkoon sekin vähä mikä on tehtävissä pitää tehdä mutta seuraavalla hallituksella joka istuu sitten kantamaan vastuuta seitsemänkymmentäviisi prosenttia pitää olla työllisyysasteen tavoite muuta keinoa ei ole siinä ei auta sitten sanoa että kuka teki sitä tai tätä joka ihminen joka on saanut työpaikan on onnellinen ihminen koska hän on saanut elämässänsä perusasiat kohtuullisen hyvään kuntoon lopuksi arvoisa puhemies kerron lyhyesti kun luin yhdestä lehdestä en muista lehden nimeä mutta kuitenkin tekstiviestipalstalta selvän viestin siinä isä ja äiti lähettivät terveisiä he kiittivät siitä että ovat kumpikin sekä isä että äiti saaneet työpaikan ja meidänkin lapsilla on joulu tarkoittaa sitä saavat sinä jouluna joululahjoja ja monta muuta hyvää kun perheen taloudellinen asema on rajusti parantunut

perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa jotain rajaa se on täällä kädessäni on myös paljon toimia muun muassa pienituloisille eläkeläisille muun muassa käyttöön pieni ja keskituloisille eläkeläisille painottuva puoliväli indeksi me täällä puhumme indeksileikkauksista ja toistan edelleen sanomaani ne ovat kohtuuttomia ne osuvat juuri niihin köyhimpiin ja kurjimpiin arvoisa puhemies äsken tuossa esitin kapinaa että rauhanomaisesti lähdetään kapinoimaan mutta onhan niitä muitakin vaihtoehtoja minä en itse välttämättä hallitse niitä taitoja en osaa lobbausta en osaa hierontaa eli yritän esittää täällä näitä asioita sillä tavalla että ääni tulisi kuuluviin ja nostan esimerkiksi nyt esiin nämä varusmiesten asiat en osaa lobata en osaa hieroa puhun niin kuin asiat ovat ja toivon että kansa kuulee kansanedustajat ymmärtävät ja asia koetaan tärkeäksi aivan kuten te edustaja kari sieltä nostitte kunnia asiana nämä sotiemme veteraanit mikä on erittäin tärkeä asia niin toivoisin että siinä kun meillä silmät kostuvat liittyen sotaveteraaneihin niin silmät kostuisivat myös kun me puhumme varusmiehistä ja edustaja hoskonen koska te tuolla niin upeasti kerroitte isästä ja äidistä niin minäkin haluan kertoa pikaisesti tarinan minulla ei ole enää näitä sotaveteraaneja elossa vaan mummo ja ukki ovat jo nukkuneet pois mutta minulla on omat vanhemmat jotka ovat olleen pienen pieniä sota aikaan ja kun minä olen heiltä kysynyt arvopohjaa ja sitä mikä asia on tärkein ja millä tavalla niin sotiemme veteraaneja kuin myös varusmiehiä tulee niin se on vahva ääni sieltä että vakuutusturvan pitää olla kohdallaan ja meidän tulee täällä ymmärtää se että he ovat ne eturintamassa lähtijät jos tilanteita tulee päälle ja niin kuin äitini sanoi että jos hänen isältään sotien veteraanilta kysyisi kuuluuko varusmiehille sama vakuutusturva kuin kuin esimerkiksi kriisinhallinnassa toimiville niin hän kyllä vastaisi että kyllä kuuluu he olivat niin rautaisia sisukkaita ihmisiä he varmasti pitäisivät myös nuoren aseveljen puolta

se on totta ja eihän sitä kukaan kiistä täällä tärkeintä on kuitenkin että työllisyystilanne suomessa saadaan nousemaan täällä on käyty keskustelua siitä ja se aloitustilanne oli kuusikymmentäkahdeksan prosenttia ja nyt ollaan siellä noin seitsemässäkymmenessäkahdessa tavoite seuraavalle hallituskaudelle on varmasti kova työ tulee haasteellisempaa kun nytten menneellä kaudella on jouduttu tekemään kovia päätöksiä entistä enemmän ihmisiä on saatu pois sieltä tukien parista tarkoitan sillä sitä että entistä enemmän on ihmisiä työllistynyt tämä on se tavoite jonka pitäisi täällä salissa olla meillä kaikilla yhteisesti kirkkaana mielessä ja siinä sellainen pitkäjänteinen työ mitä täällä on esitelty viime hallituskaudella johti toiseen suuntaan nyt

se on ihan totta mutta niillä on saatu hyvä työllisyyskehitys aikaiseksi ja kyllä kun täällä muun muassa kikystä on mainittu niin totta kai siitä on annettava kiitos kiky sopimuksen aikanaan tekivät sillä oli suuri merkitys että tämä tilanne lähti kääntymään mutta sen verran näistä lupauksista että tuolla viime vappuna kansanedustaja rinne lupasi satasen korotuksen mutta nyt täällä edustaja viitanen lupaa enää kolmekymppiä ja kun tässä on vielä muutama kuukausi aikaa huhtikuuhun niin sulaako se kolmekymppiä nyt suunnilleen sinne nollaan katsotaan nyt nämä ovat näitä kuuluisia vaalilupauksia ja näiden kanssa tietysti on syytä olla itse kunkin tarkkana etteivät ne sitten tuolla toreilla tule meitä vastaan

arvoisa puhemies useimmiten riittäisi se että kuuntelee mitä edustaja on puhunut nimittäin juuri kerroin useammassakin otteessa että tämä rinteen ja sdpn esitys minkä olemme tehneet vakavissa vakavissa mielin tarkoittaa sitä että vaiheittain erissä päätyisimme siihen että sata euroa näille sen ansaitseville alle tuhannelleneljällesadalle tienaaville eläkkeensaajille olisi mahdollinen kuukaudessa me olisimme viime vaihtoehtobudjetissa turvanneet tästä kolmekymmentä euroa nyt kolmekymmentä euroa ja niin edelleen eespäin kerroin puhemies aiemmin että minulle oli pettymys että orpo tyrmäsi tämän ylen aamu tvssä nyt kuulen että täällä keskustakin valitettavasti alkiolaisista juuristaan huolimatta pitää tätä esitystä jollain tavalla vain vaalilupauksena miksi arvoisa keskusta te ette voi sanoa että tämä on hyvä ehdotus ja me voisimme sitoutua tällaiseen jos kansa antaa meille luottamuksen tämä on hyvä ehdotus tehdään yhdessä se mahdolliseksi ei täytyy vain sanoa ilmeisesti esittäjä on sitten väärä kun se on sosiaalidemokraattien taholta toisaalta puhemies tämä on hyvä koska vaalit lähestyvät on hyvä että nyt eri puolueet sitten kertovat mitä tekisivät vaalien jälkeen ja on hyvä käydä nämä tietenkin parempi sitten niin että ennen vaaleja kokoomus tyrmää sen että pienimpiä eläkkeitä tulisi nostaa ja myös keskusta näyttää tyrmäävän sen se on ikävää asian kannalta toivon todella että onnistuisimme pääsemään tässä eteenpäin siitä huolimatta että yllätyksekseni myös keskustan asenne tähän oli niin nihkeä orpon asennetta en sinänsä niinkään ihmetellyt vaikka se pettymys olikin mutta puhemies nyt minä haluan vielä kerran todella vakavasti sanoa teille arvoisat hallituspuolueet että kun tästä asiasta huomenna äänestetään toivoisin että te voisitte perua nämä indeksileikkaukset ja jos ette sitä voi tehdä tehkää edes se että perutte tämän rintamalisään kohdistuvan indeksileikkauksen tiedättekö puhuin äsken tuossa aiemmassa puheenvuorossani siitä että tämä rahasumma ei ole edes iso tämä rahasumma ei ole edes iso se rahasumma on tiedättekö niin pieni että sitä ei saada näkymään edes sosiaali ja terveysministeriön laskelmissa koska sen säästövaikutus on niin marginaalinen että sosiaali ja terveysministeriön omat laskelmat tämän säästön

nolla nolla kyllä se on säästö on niin marginaalisen pieni valtion talousarviossa että stmn sosiaali ja terveysministeriön omissa laskelmissa ei kyetä saamaan lukuarvoa sille kuinka paljon tällä säästetään se johtuu siitä että näitä rintamalisiä saavien ihmisten määrä on valitettavasti kovin pieni ja tämä indeksikään ei niin kovin suuri ole sen takia tämä summa on niin pieni ja kun se on niin pieni arvoisat hallituspuolueet miten ihmeessä niine perusteluineen mitä täälläkin on puhuttu sotaveteraanien puolesta se voi olla niin että säästöä ei edes käytännössä synny mutta pakko on leikata tämä on mielestäni aivan
arvoisa herra puhemies korkealle arvostamani edustaja kääriäinen sanoi kai jonkinlaiseksi lähtiäishaastatteluksi muodostuneessa kirjoituksessaan että eduskunnassa ilkeintä tai ikävintä jopa ehkä vastenmielisintä on tahallaan väärin ymmärtäminen ja sitä tulee matkan varrella tahtoen tai tahattomasti tässä edustaja viitastakin lainattiin kohtuuvapain ottein vaikka edustaja viitanen hyvin rakentavasti kertoi millä tavalla näitä perusturvaosia pystytään jatkossa vahvistamaan askel askeleelta mietin tuossa myös sitä jos joku haluaisi tästä keskustelusta purkaa edustaja hoskosen puheenvuoron kun olin käyttänyt puheenvuoron nimenomaan rintamalisien leikkaamista leikkaamista vastaan te tulitte saliin ja aloitte pauhaamaan siitä kuinka tunteisiin vetoavasti tästä puhuin olitteko te siis sitä mieltä rintamalla palvelleiden sotiemme veteraanien euromääräisesti mitattuna marginaalinen mutta periaatteellisesti äärimmäisen suuri leikkaus on teille ihan ok juttu te ainakin sanoitte puheenvuorossanne kun parjasitte allekirjoittanutta tunteisiin vaikuttamisesta jos jokin asia itselläni tunteisiin menee sinne menee nimenomaan veteraanien asiat täällä keskuslämmityksessä on todella mukava puolustaa hallitusta tai taistella opposition puolesta sanan keinoin mutta kun mennään vuosikymmeniä taaksepäin niin keskuslämmitys oli kaukana sen sukupolven edustajilta jotka tämän maan vapauden edestä antoivat arvokkaimpansa minä en henkilökohtaisesti voi millään ymmärtää että jotka ovat tässä aseveliakselissa vuosikymmeniä olleet ovat hallituksen esitystä puolustamassa tämmöistä marginaalista veteraanien kiusaamista kysyin itsenäisyyspäivänä jälleen yhdeltä veteraanilta millaista millaista se sota oli vastaus oli että se oli odottamista ja pelkäämistä valitettavasti täytyy sanoa että tänä päivänä näyttää siltä että hallituksen toimien odottelu on samanlaista odottelua ja pelkäämistä korjatkaa hallituspuolueet tämä täysin kelvoton esityksenne
arvoisa puhemies haluan oikeastaan puuttua enää yhteen asiaan kun me eri valiokunnissa käsittelemme perustuslakivaliokunnan antamia huomioita niin toivoisin että me ottaisimme niitä nykyisin entistä vahvemmin huomioon emmekä ainoastaan silloin jos se on lausuman päässä

perustuslakivaliokunta on ottanut muun muassa tähän lakiesitykseen kantaa lausunnossaan jossa se viittaa myös aikaisempiin hallituksen tekemiin indeksileikkauksiin ja muihin leikkauksiin se toteaa siinä muun muassa että että hallitus ei ole arvioinut riittävän hyvin näitten leikkausten vaikutuksia eläke ja muihin etuusmenoihin sekä julkiseen talouteen yleisemmin liittyviin tilanteisiin

täällä viitataan muun muassa siihen että perustuslakivaliokunta kiinnitti näihin huomiota arvioidessaan vuoteen kohdistuvia indeksijäädytyksiä elikkä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista esityksiä jotka ovat vaikuttaneet ja nyt perustuslakivaliokunta ottaa tähän uudelleen kantaa vastaavalla lailla minä voin tulkita valiokunnan jäsenenä tätä vähän niin että perustuslakivaliokunta antaa nuhteita sosiaali ja terveysvaliokunnalle kun

hallitus ei ole riittävän hyvin pystynyt perustelemaan näitten leikkausten ja jäädytysten vaikutusta kun se toteaa muun muassa valiokunta ei tuolloin vuonna kaksituhattakahdeksantoista pitänyt asianmukaisena ettei hallituksen esityksessä ollut tehty selkoa perusturvaan kohdistuvien säästöjen perusteluista asialla oli erityistä merkitystä taloudellisen tilanteen ollessa osin erilainen kuin se jossa valiokunta oli arvioinut erilaisia niin sanottuja säästölakeja sitten täällä on lueteltu useita säästölakeja joita hallitus ja valiokunta pitää myös nyt käsillä olevan hallituksen esityksen perusteluita tältä osin puutteellisina elikkä me emme ole aikaisemmin tämän hallituskauden aikana kiinnittäneet riittävästi huomiota näitten meidän päätöstemme vaikuttavuuteen vaan me olemme ohittaneet ne ja nyt jälleen kerran perustuslakivaliokunta katsoo että hallitus ei ole kiinnittänyt riittävästi huomiota näihin eikä antanut selkeitä perusteluita näitten leikkausten jäädytysten toivoisin että me kuulisimme perustuslakivaliokuntaa tarkemmin varsinkin kun on kyse kaikkein heikoimmassa asemassa leikkauksista

en muistanut sitä neljättä tekijää mikä viime vaalikaudella aiheutti sen kolmenkymmenenyhdeksän pilkku viiden miljardin euron aukon julkisen talouden hoitoon niin sen verran kertaan vielä että valtion lainat nousivat yli kaksikymmentä miljardia ja kuntien lainat seitsemisen miljardia ja sitten olivat valtion omaisuuden myynti ja valtion kassan kaventuminen yhteensä kolmekymmentäyhdeksän pilkku viisi miljardia siinä oli tämän vaalikauden lähtötilanne eikä se tilanne ollut hyvä tilanne oli paljon huonompi kuin oli annettu ymmärtääkään mutta se oli vain se lähtötilanne mistä hallitus aloitti ja sitä gäppiä sitä kuilua on lähdetty kuromaan umpeen ja olemme sen melkein onnistuneet tekemään viime vain valtionvelka ja työttömyys ja mitä korotettiin veroja kaikkein karmein myrkky mitä voidaan tehdä työllisyyden ja kansantalouden kannalta tällaisessa taloustilanteessa on korottaa veroja kamalin virhe mitä tehdä voi sen vaikutus on sitten aivan kammottava ja senhän me olemme nähneet nyt miten se vaikuttaa jos te kuvittelette että on olemassa joku silmänkääntötemppu jolla tämä homma hoidetaan niin että se on sitten toisten syy niin kertokaa minulle mistä se konsti löytyy olisi mielenkiintoista ainakin opiskella se toisekseen kun kuultiin tässä myös että veteraanien lisät tämän indeksileikkauksen myötä pienenevät niin tosiasiahan on kuitenkin että takuueläkkeen nostot kompensoivat monin verroin sen että se jää varmasti plussalle kukaan ei menetä mitään se leikkaus on pienempi kuin se saatu lisä on on takuueläke on noussut niin paljon että se kompensoi selkeästi siitä on ihan faktatietoa älkää nyt viitsikö kääntää numeroita numeroita sellaisiksi mitä ne eivät ole toinen juttu ovat sitten työeläkkeet kuka työeläkettä nauttii niistähän ei tässä talossa tietenkään päätetä vaan ne menevät omaa reittiään ihmettelen vain kun demarit ovat tässä nyt puhuneet siitä

euroa eläkettä kuussa ansaitseva saisi satasen lisää minkä takia te ette siinä samassa yhteydessä nosta takuueläkettä ylös edustaja kari ymmärrän minä että se kirpaisee kun totuuden kuulee käsi rupeaa huitomaan minä ymmärrän sen vallan hyvin kun katsoo tätä pieneläkeläisen kohtaloa suomessa niin siitä te ette pääse yhtään minnekään vaikka kaksikymmentäkahdeksan puheenvuoroa vielä käyttäisitte tänä iltana mikä on aiheuttanut näiden pieneläkeläisten ongelman tässä maassa sen pienen työeläkkeen ongelman se on juuri se teidän työmarkkinapolitiikkaanne vuosikymmeniä te piditte huolen kovilla prosenttikorotuksilla että ne kovasti ansaitsevat henkilöt saavat koko ajan lisää no otetaan esimerkki kymmenessätuhannessa kuussa ansaitseva henkilö neljä prosenttiyksikköä palkankorotusta

korvaanne lotkauttaneet niin että kun te tulette puhumaan prosenttilaskusta edustaja kari toivon että otatte edes matematiikkaa mukaan ja tunnustatte tosiasiat ei minulle vaan niille pienille eläkeläisille jotka tuolla pienen eläkkeen varassa elävät ei minulle

puhemies jos saisin sellaisen yleisen keskustelevaisuuden nimissä esittää sellaista että jos täällä osallistutaan keskusteluihin niin kuunnellaan silloin toisten puheenvuorot eikä välillä juosta salista pois ja palata sitten en haluaisi jälleen toistaa näitä mitä äsken kerroin edustaja hoskosen aiemman puheenvuoron johdosta esimerkiksi siitä miten me toteuttaisimme meidän eläke esityksemme ja nostaisimme sekä pieniä työeläkkeitä että takuueläkettä samoin toivoisin sellaista mielenkiintoista kaikille hallituspuolueidenkin edustajille se voisi olla hyvin mielenkiintoista että voisi lukaista nämä vaihtoehtobudjetit läpi ihan oikeasti se voisi olla mielenkiintoista nimittäin sieltä selviäisi hyvinkin pienellä lukaisulla esimerkiksi edustaja hoskonen paheksuitte ja joita ei saisi nostaa se että sdphän ottaisi pieni ja keskituloisilta palkansaajilta ja eläkkeensaajilta vähemmän veroa kuin hallitus kerää vähemmän veroa kuin hallitus kerää pienituloinen eläkkeensaaja pienituloinen palkansaaja ja keskituloille asti eläkkeensaajat ja palkansaajat maksaisivat vähemmän veroa sdpn vaihtoehdossa kuin hallituksen nyt kun edustaja hoskonen ja kumppanit istuvat täällä salissa toivon että kun tämä seuraava purkaus ehkä saattaa jossain vaiheessa tulla niin jälleen kerran näitä erheellisiä tietoja ei sitten toistettaisi koska se on hieman ikävää toistaa koko ajan sitten näitä samoja vastauksia uudelleen ja uudelleen näihin kaikkiin kysymyksiin mutta puhemies kuten sanottu nyt kun selvisi vielä tämä säästö veteraanien rintamalisästä joka on niin pieni

että edes sosiaali ja terveysministeriön omat laskelmat eivät kykene tunnistamaan sen säästövaikutusta niin voisiko nyt edustaja hoskonen vastata siihen kysymykseen miksi hän ehkä alun perin pyysi puheenvuoroa kun edustaja kari kysyi häneltä oliko hän sitä mieltä että tämä on silti ihan niin kuin oikein ja

toivoisin hänen nyt sitten sanovan onko se kohtuullista no puhemies hän poistui salista tuli tärkeä puhelu ilmeisesti sanoisin kyllä että että toivoisin vastausta siihen mitä häneltä kysyttiin ehkä sitten kohta taas kuulemme uuden purkauksen kun hän sieltä palaa saliin
arvoisa puhemies taitaa olla vähän mahdotonta dialogi salissa edustaja tulee edustaja menee edustajalla on edustajan kiireet ymmärrän kyllä itsekin edustajana että tässä mennä viipotetaan mutta sitä en ymmärrä niin kuin edustaja viitanenkin tuossa hyvin sanoi että tänne saliin tullaan antamaan suurta totuutta toisen puheenvuorosta jota ei itse ollut edes kuulemassa ja sen jälkeen kun tulee aika vastata takaisin lähdetään käytävälle luikkimaan no eduskunnan työjärjestyksessä on paljon kehittämistä ja ensimmäiset kehittäjät olemme me itse omalta osaltani päätän puheenvuoron tähän minun puolestani on loppuun käsitelty

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäneljä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies ihan muutama sana tästä koska meillä sosiaalidemokraateilla on myös tähän hallituksen esitykseen muutamia omia huomioita eli kaiken kaikkiaanhan kysymys on tällaisesta aggressiivisesta verosuunnittelusta ja sen torjunnasta me kaikki tiedämme että sosiaalidemokraatit ovat tästä asiasta puhuneet hyvin paljon eivätkä pelkästään puhuneet arvoisa puhemies meillähän on myös hyvin ohjelmallista työtä sen eteen miten ja millä keinoin voitaisiin verosuunnittelua ja myös ihan puhdasta veronkiertoakin kaiken kaikkiaan torjua väliyhteisölaissa puututaan siis matalan verotuksen maihin rekisteröityjen niin sanottujen pöytälaatikkoyhtiöiden käyttöön verosuunnittelussa sinänsä tämä laki on ollut voimassa jo vuodesta yhdeksänkymmentäviisi ja ja sen tarkoitus on oikein hyvä nyt sitä ollaan sitten muuttamassa koska eun veronkiertodirektiivin minimistandardi edellyttää tähän lakiin pieniä muutoksia kaiken kaikkiaanhan nämä lait väliyhteisöistä ovat sellainen keskeinen työkalu jolla pystytään nimenomaan sitä estämään että näitä pöytälaatikkoyhtiöitä eri puolille perustettaisiin ja sitä kautta vältettäisiin sitten verovastuita

ja tietynlaisia porsaanreikiä joita tähän lakiin edelleen jää siksi me olemme tehneet vastalauseen yhdessä perussuomalaisten vihreiden ja vasemmistoliiton kanssa siinä on tiettyjä pykälämuutoksia ja sitten siellä on myös lopussa esitettynä muutama joissa sitten vähän jatkoon viitoitetaan sitä mitä mielestämme pitäisi kaiken kaikkiaan tehdä tämä on sinänsä tarpeellinen jotta me voisimme puuttua tiukemmin aggressiiviseen verosuunnitteluun ja ja vaikeutettaisiin verovälttelyä kaiken kaikkiaan tässä ongelmana on muutamia kohtia ja yksi niistä on se että hallituksen esityksessä mahdollistuu se että näihin pöytälaatikkofirmoihin näennäisesti palkataan nolla viiva kaksi henkilöä muutama henkilö sinne näennäisesti ja sen seurauksena edelleen tilanne säilyy sellaisena että saataisiin näyttämään tämä pöytälaatikkofirma siltä kuin sillä oikeasti olisi jotain merkityksellistä toimintaa ja ja sitä kautta pystytään välttelemään verotusta tämänkin esityksen jälkeen muun muassa tämän asiantilan haluaisimme näillä omilla pykälämuutoksillamme ja vastalauseillamme korjata

ole mitään arvioita siitä kuinka paljon verotuloja menee sen takia että näitä porsaanreikiä on mutta kuitenkin esitämme arvion siitä että menetys on miljoonia ja vähintään puhumme kymmenistä miljoonista kaikki ymmärtävät tämän suhteen että jos me äsken puhuimme esimerkiksi indeksijäädytyksistä jotka ovat hyvin pieniä summia jotka hallitus väen vängällä haluaa tehdä esimerkiksi juuri näille mainituille veteraaneille

täällä äsken puhuttiin himoverottamisesta ja minä kerroin ja oikaisin sen asian niin että että tavallista palkansaajaa tavallista eläkkeensaajaa esimerkiksi me demarit verottaisimme vähemmän kuin hallitus verottaa mutta sen sijaan tilkitsisimme veronkiertomahdollisuuksia sillä saataisiin ihan oikeasti kymmeniä satoja miljoonia lisää sen takia pidän näitä asioita äärimmäisen tärkeinä koska näiden esitysten kautta me voisimme saavuttaa tosiasiallisesti sitä liikkumavaraa jota me voisimme käyttää myös sen heikomman ihmisen

ja yhteisen tulevaisuutemme kannalta nämä ovat tulevaisuuskysymyksiä siksi olemme jättäneet myös tähän pykäläesitykset eli teen puhemies tässä yhteydessä pykäläesitykset jotka sisältyvät sosiaalidemokraattien ja muun opposition vastalauseeseen vastalauseeseen niitä on kaiken kaikkiaan

kannatan noita pykälämuutosehdotuksia jotka edustaja viitanen tuossa edellä teki on äärimmäisen tärkeätä että meidän verolainsäädäntömme on sellainen että se merkitsee sitä että voimme verottaa oikeudenmukaisesti sen lainsäädännön mukaan jonka olemme tässä talossa sopineet tätä varten tarvitsemme mahdollisimman aukottoman käytännön toiminnan ja siihen näillä pykälämuutoksilla tähtäämme eli siihen että voitaisiin puuttua nykyistä tiukemmin aggressiiviseen verosuunnitteluun ja vaikeutettaisiin verovälttelyä tämähän merkitsisi myös sitä että kansainvälisesti suomen kilpailu asema paranisi kun ei enää voisi saada verohyötyjä siirtämällä toimintaa matalan verotuksen maihin

koska nämä eivät voisi hyötyä veroeduista koska nollaverotilanteissa voitto verotettaisiin suomessa eli juuri näillä pykäläehdotuksilla joita edustaja viitanen tuossa teki me voisimme entisestään tätä hallituksen esitystä parantaa

päiväjärjestyksen yhdeksäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa herra puhemies ihan ensimmäisenä esitän tähän kaksi lausumaa jotta en sitten puheeni päätteeksi niitä vaan unohda lausua eli esitän tähän vastalauseeseen kaksi lausumaa ensimmäinen kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin tiedottamisen parantamiseksi siinä että valtiokonttorin ohjeistusta saadaan selkeämmäksi ja ymmärrettäväksi vahinkotapahtumien osalta toinen lausuma kuuluu eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin joilla asevelvollisuutta suorittavien turvallisuutta palvelusta suorittaessaan entisestään parannetaan arvoisa herra puhemies kyseessähän on siis lakiesitys asevelvollisuutta suorittaessaan vammautuneella ja asevelvollisuutta suorittaessaan kuolleen lähiomaisilla olisi oikeus uuteen lisäkorvaukseen varusmiehellä olisi oikeus saada lisäkorvauksena sotilastapaturmana tai palvelussairautena korvattavan vamman tai sairauden aiheuttamasta pysyvästä haitasta kertakorvaus jonka suuruus olisi enimmillään kaksisataakymmentätuhatta euroa varusmiespalveluksessa sotilastapaturman tai palvelussairauden seurauksena kuolleen lähiomaisilla olisi oikeus henkivakuutusluontoiseen kertakorvaukseen jonka suuruus edunjättäjän puolisolle olisi kaksisataatuhatta euroa ja edunjättäjän lapselle neljäkymmentätuhatta euroa

arvoisa herra puhemies tämä lakiesitys on hyvä ja tämä lakiesitys on kannatettava mutta tämä tulee liian myöhään tämä lakiesitys on täällä meillä nyt sen tähden että ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista eduskunta päätti että kriisinhallinnassa toimiville eli rauhanturvaajille annettiin juuri samankaltainen vakuutusturva ja se astui voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista kysymyksessä oli lakiuudistus kokonaishanke jonka mukana tämä varusmiesten asia olisi pitänyt samalla kertaa hoitaa eli ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista laitettiin rauhanturvaajien asiat kuntoon mutta unohdettiin jätettiin asevelvollisuutta suorittavat varusmiehet täysin tämän lain ulkopuolelle ja tämä on tässä se ongelma siis lakiesitys on hyvä ja se astuu voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista mutta huonoa on se että se tulee kaksi vuotta liian myöhään tämän kaksi vuotta suomalaiset varusmiehet jotka ovat suorittaneet lakisääteistä asevelvollisuutta ovat olleet täysin eriarvoisessa asemassa yhdenvertaisuuden näkökannalta kun mietitään että rauhanturvaajat ovat ovat saaneet korvauksia varusmiehet eivät ja onnettomuuksia on tapahtunut kuten muun maussa raaseporin onnettomuus vuosi sitten jossa menehtyi kolme varusmiestä ja lukuisat varusmiehet loukkaantuivat ja nyt viikko sitten itsenäisyyspäivänä lapista saimme ikävän uutisen kun kuulimme että siellä varusmies oli menehtynyt ja edelleen vuoden loppuun saakka suomalaiset varusmiehet ovat niin sanotusti harmaassa tilassa suoraan sanottuna heillä ei ole meillä on vielä muutama viikko aikaa tässä voi tapahtua mitä vaan ja varusmiehillä ei ole lisävakuutusturvaa laivatkin seilaavat tuurillaan sanoin viime keskiviikkona ja pyysin että laitetaan sormet ja varpaat ristiin että yhtäkään tapaturmaa ei tapahdu ja sitten itsenäisyyspäivänä tapahtui minkä takia sitten tämä lakiesitys tuodaan vasta nyt yli vuosi sitten jo kesällä kesäkuussa kaksituhattaseitsemäntoista lakialoitteen koska sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenenä pidin pöyristyttävänä sitä että kriisinhallinnassa olevien turvaa parannettiin mutta varusmiesten ei täällä eräs edustaja nosti esille sen että tehän olitte itse hallituksessa miksi ette korjannut tätä asiaa yritin minä yritin minä puhuin puolustusministerille minä puhuin sosiaali ja terveysministerille mutta arvopohja ilmeisesti oli muuttunut eikä heitä asia niin kiinnostanut elikkä jäin yksin taistelemaan tämän asian kanssa tein lakialoitteen ja se sai satakuusitoista allekirjoitusta se lakialoite on mainittu täällä hallituksen esityksessä sivuilla kuusi ja seitsemän voitte lukea mitä ministeriö siihen vastaa ministeriö antoi lausuntonsa minun lakialoitteeseeni vasta neljän kuukauden kuluttua elikkä laittoi senkin niin sanotusti hattuhyllylle odottamaan

vitkutettiin tätä asiaa viivytettiin ja ajateltiin että mitään ei tapahdu ja kun me puhumme miten hienosti täällä hallituksen esityksessä sanotaan ja tämähän jää kirjankansiin loppuajaksi tulevaisuuteen saakka niin täällä sanotaan näin yhdenmukaista turvan tasoa kriisinhallintapalveluksessa ja asevelvollisen palveluksessa puoltaa se että asevelvollisuus on pakollista ja kriisinhallintaan osallistuminen vapaaehtoista asevelvollisuuden suorittamisesta nuorelle ihmiselle aiheutunut pysyvä vamma voi olla koko loppuelämää rajoittava haitta asevelvollisen kuolema on luonnollisesti hyvin raskas menetys myös hänen lähiomaisilleen eli tähän vedoten laki on tulossa tiedustelin sosiaali ja terveysvaliokunnassa sosiaali ja terveysvaliokunnassa kun asiaa käsiteltiin yhdenvertaisuuden näkökannalta tulisiko pyytää perustuslain asiantuntijalta vastausta siihen vastaako tämä nyt tähän yhdenvertaisuusongelmaan koska sehän ei vastaa siihen kaksi vuotta ollaan oltu pimennossa ei ole ollut vakuutusturvaa vuoden alusta astuu voimaan vakuutusturva tein lakialoitteen siitäkin se sai yli sadan kansanedustajan allekirjoituksen että sovelletaan tätä lakia taannehtivasti niin että nämä menehtyneet uhrit heidän edunsaajansa ja vammautuneet loukkaantuneet ovat oikeutettuja korvauksiin se sai yli sadan allekirjoituksen ja kuinka kävikään viime viikolla kun siitä äänestettiin vain kolmekymmentäyksi ihmistä eduskunnassa kannatti edelleen tätä tätä asiaa jonka toin sitten pykälänmuutosesityksenä

ne lausumat ovat sinne mutta esitänpä ne kuitenkin ja sitten niistä taas äänestetään minkä takia sitten varusmiehet unohdettiin silloin kaksi vuotta sitten koska rahaa ei ollut sanottiin suoraan että se on taloudellisesti liian kallista mutta uskoisin että siellä rauhanturvaajien takana oli myös paljon paremmat lobbarit jotka toivat oman asiansa vahvasti eteenpäin kuka on puhunut varusmiesten puolesta täällä kuka täällä sitä tekee ja siitä kertoo he tarvitsevat yhdenvertaisen yhdenmukaisen vakuutusturvan ja kaksi vuotta taaksepäin heidän turvansa pitää myös huomioida ja minä olen sitä mieltä että rauhanturvaajien asia on erittäin tärkeä hoitaa kyllä tilanteet siellä afganistanissa ovat vaarallisia arvoisa herra puhemies vielä vielä jatkan aavistuksen verran tätä puheenvuoroani että meidän tehtävämme on tukea näitä asevelvollisia varusmiehiä tukea vapaaehtoisesti asevelvollisuutta suorittavia naisia siviilipalvelusta suorittavia joista tänään myös puhuttiin he kaikki kuuluvat tämän lain piiriin ja sitten minä ihmettelen vielä niitä prioriteetteja kun me puhumme täällä siitä rahasta meillä on nyt toinen vuosi peräkkäin kun hallitus antaa viisi pilkku neljä miljoonaa muun muassa paperittomien siis laittomasti maassa oleskelevien hoitoon laittomasti maassa oleskelevat saavat hoidon ja heihin kohdennetaan resursseja nyt me puhumme kun me mietimme viime viikkoa minä harvoin täällä käytän puheenvuoroja joissa rinnastan näin selkeästi asioita mutta nyt minun on pakko koska minä haluan miettiä että minä en halua antaa omia verorahojani paperittomien laittomasti maassa olevien palveluihin minä haluan antaa näille varusmiehille jos olisi tarpeeksi rahaa niin vaikka omaa kuvetta kaivaisin koska tämä on kunnian asia meille suomalaisille ja sen takia minä täällä puhun sydämeni kyllyydestä koska minä koen myös äitinä niin että meidän tehtävämme on puhua poikiemme puolesta

valtiokonttori antaa ymmärtää että heillä on henkivakuutusturva mtvn uutiset on tehnyt tänään valtavan hienon uutisotsikon lukekaa se niin pääsette selville mikä tämä jutun juuri on ja minä toivon ja vetoan että jos joululahjarahoja on vielä niin hoitakaa hyvä hallitus tämä kuntoon

arvoisa herra puhemies itse olen puolustusvaliokunnassa jäsenenä ja varapuheenjohtajana ja täällä on puolustusvaliokunnasta kolme muutakin kollegaa ja puolustusvaliokunnassa annettiin lausunto sosiaali ja terveysvaliokunnalle tästä tästä asiasta jaan ikään kuin tämän ajatuksen johon edustaja juvonenkin tuossa viittasi mutta en kuitenkaan rinnasta tässä varusmiespalvelusta rauhanturvaan saatikka maahanmuuttoon tai ylipäätänsä

mutta minä jaan sen näkemyksen edelleenkin että tämä asia

vuonna kaksituhattaviisitoista sisälle hallituksen hallitusohjelmaan koska silloinkin oli jo nähtävissä että isänmaan palveleminen varusmiespalveluksena tai ulkomailla rauhanturvaoperaatiossa silloin kun jotain ikävää todella valitettavaa sattuu kuolemantapauksia joita nyt nähtiin ja nähtiin raaseporissa näiden suurten onnettomuuksien keskellä keskellä varmasti me kaikki koemme voimattomuutta surun keskellä ja tietenkin herää kysymys millä tavalla sitten tämä meidän vakuutusjärjestelmä auttaa ihmisiä ihmisiä siinä kriisin keskellä tuossa aikaisemman asiakohdan yhteydessä näistä asioista keskusteltiin niin silloin tahallaan tai vahingossa haluttiin väärinymmärtää puheeni silloin viittasin siihen asiantuntijakuulemiseen puolustusvaliokunnassa jossa todettiin että takautuvan lainsäädännön vaikeus on siinä mihinkä se raja laitetaan koska meidän historia tuntee vuosikymmeniä taaksepäin onnettomuuksia jotka ovat sattuneet rauhanturvatyössä tai

jos raja laitetaan taaksepäin syntyy tilanne jossa taas jotkut jäävät rajan toiselle puolelle ja se on tässä se ongelma olisin toivonut vuoden kaksituhattaviisitoista hallitusohjelmassa tämän näkeväni en nähnyt toivon että jos näihin palvelussuhdeasioihin kotimaan tai ulkomaanpalveluksen osalta niitä aukkoja vielä jää niin ne pystytään lopultakin tilkitsemään

edellä jo edustajat juvonen ja kari puhuivat hyvin siitä miten tarpeellinen tämä lakiesitys on ja olen todella iloinen että se tässä on nyt käsittelyssä koska kuten tässä on tullut esille monta kertaa silloin kun varusmiehet suorittavat asepalvelustaan pakollista asepalvelusta tai naiset jotka siellä vapaaehtoisesti sen on totta kai valtion velvollisuus huolehtia siitä että palvelusympäristö on turvallinen ja jos jotain tapahtuu niin tulee huolehtia siitä että tämä vakuutusturva on riittävä tässä nousi esille myös myös kysymys siitä voidaanko lakia saattaa takautuvasti voimaan ja itse kyllä näen että vaikka on aivan selvä että että normaalissa lainsäädännössä sellaiset takautuvasti voimaan tulevat lait ovat aina aina tietyllä tavalla hankalia siinä mihin se raja vedetään niin tässä tapauksessa kyllä olisi hyvin selkeä ajankohta löydettävissä aivan kuten puolustusvaliokuntakin omassa lausunnossaan toteaa tämä olisi hyvin laittaa taantuvasti voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista alkaen siis samaan aikaan kun astui voimaan laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta missä silloin nämä varusmiehet eivät olleet mukana todella toivon toivon että näin voitaisiin edelleen tehdä koska koska me tiedämme että oli tämä raaseporin valitettava onnettomuus kuolemantapauksineen ja nyt sitten heti sen jälkeen kun olimme tästä tästä edustaja juvosen lakialoitteesta edellisen kerran puhuneet ja ja miettineet tätä voisiko se takautuvasti ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista tulla voimaan ja toivoimme täällä että toivottavasti tällaisia kuolemantapauksia nyt sitten ei enää yhtään tulisi

palvelustehtävästä johtuen nämä nämä korvaukset voitaisiin

koko lähtökohta korvausten uusimiselle oli dragsvikissa tapahtunut tasoristeysonnettomuus joka tapahtui viime vuoden lokakuussa viime viikolla äänestettiin siitä olisivatko dragsvikin onnettomuudessa menehtyneet olleet oikeutettuja kohtuullisempiin korvauksiin ehdotus kuitenkin äänestettiin alas viime viikolla vain muutama päivä sitten kainuun prikaatissa menehtyi jälleen yksi varusmies ja vielä itsenäisyyspäivänä tässäkään tapauksessa jo hyväksyttyä lakia ei voida soveltaa sillä se tulee voimaan vasta vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta on tärkeää että suomi pitää valtiona tarpeeksi huolta heistä jotka ovat valmiita puolustamaan maatamme meidän täytyy pystyä paremmin suojelemaan varusmiesten turvallisuutta onnettomuuksia ei voida kuitenkaan täysin välttää siksi olisi tärkeää että korvauskäytäntö olisi mahdollisimman selkeä jotta varusmiehet ja omaiset välttyisivät vaikeina aikoina byrokratialta haluan kiittää edustaja juvosta hänen tärkeästä työstään tässä asiassa

arvoisa puhemies siksi kannatan että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaiset kaksi lausumaa

arvoisa herra puhemies takautuvassa lainsäädännössä erityisesti tämän tyyppisessä asiassa kuin tässä on kyseessä on äärimmäisen haasteellista arvioida mikä on se oikea ajankohta kuinka pitkälle taaksepäin sitä ajatusta viedään pidän tätä edustaja juvosen esitystä lähtökohtaisesti toki oikeana mutta miksi juuri sitten se kaksituhattaseitsemäntoista on se oikea hetki tiedän että täällä on näitä muutamia valitettavia tapaturmia tai tapahtumia otettu esille että siihen se rajataan mutta voisiko se kuitenkin olla vaikka viisi tai kymmenen vuotta

ihmiset jotka sinäkin aikana ovat kärsineet tai menehtyneet taikka ykn rauhanturvaamistehtävissä saisivat sen korvauksen on äärimmäisen hankala ajatella tätä asiaa takautuvasti pidän hyvänä että rauhanturvaajien asia saatiin kuntoon kaksituhattaseitsemäntoista ja nyt varusmiehille tulee asia kuntoon kaksituhattayhdeksäntoista nämä valitettavat tapahtumat joita tässä on käynyt ovat tietenkin semmoisia että aina voitaisiin katsoa taaksepäin pitäisikö olla vielä vuosi taaksepäin yhdenvertaisuus näissä on toki tärkeää mutta

itse en ainakaan pysty arvioimaan sitä mikä on siinä rajanvedossa yhdenvertaisuuteen se oikea hetki toinen asia kaiken kaikkiaan on sitten pitääkö rauhanturvaajia laittaa vastakkain tämmöisessä asiassa mielestäni ei koska molemmat tekevät suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeää työtä toiselle se on velvollisuus asevelvollisuuden muodossa se on totta että rauhanturvaamistehtäviin lähdetään vapaaehtoisesti mutta sitten kun sitoumus allekirjoitetaan silloin ei ole enää kysymys vapaaehtoisuudesta vaan silloin tehtävä muuttuu tehtävän luonne muuttuu joten minusta on täysin perusteltua että myös rauhanturvaajien etu tässä on huomioitu ei ole kysymys siitä kumman edunvalvojat ovat olleet parempia vaan ehkä vaan voi sanoa kokonaisuudessaan liian myöhään ovat tulleet nämä molemmat esitykset voimaan

arvoisa herra puhemies niin voi voi me voimme jossitella ja me voimme voivotella ja me voimme miettiä ja me voimme pohtia me voimme keskustella siitä pitäisikö vai eikö ja juupas vai eipäs siis minkä takia on esitetty aikaraja ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista sen takia koska silloin astui voimaan laki kriisinhallinnasta

kirjoitin lakialoitetta laitoin sinne sen että yhdenvertaisuusnäkökulma huomioiden

minkä takia lakisääteistä velvollisuutta suorittava on huonommassa asemassa se on hallituksen esityksessä otettu yhdeksi syyksi elikkä kyllä tämä yhdenvertaisuus suomessa meidän tasavallassa valtakunnassa on niin merkittävä asia ja se on myös perustuslaissa olen ajatellut että kun tämä on näin suuri ongelma että me emme pääse selvyyteen siitä onko tässä yhdenvertaisuusongelma niin kyllähän tämä pitää oikeuskanslerin selvittää

tavallaan täysin tietämättömässä tilassa sen suhteen mikä on se lisävakuutuksen turva ja erityisesti vielä kun katsoo varusmies sivustoa tai ottaa valtiokonttoriin yhteyttä koska sieltäkin olen tietoa etsinyt niin on hyvin hajallaan se tieto siitä mitä se vakuutus itse asiassa korvaa

vuosi sitten lokakuussa onnettomuus nyt tapahtui lapissa onnettomuus minun mielestäni rauhan aikana on kestämätöntä ja käsittämätöntä että olemme siinä tilanteessa että onnettomuuksia tapahtuu raaseporin jälkeen onnettomuustutkintalautakunta antoi monia suosituksia siihen että jokainen tapaturma ja ja onnettomuus olisi estettävissä ja ennakoitavissa ja olen ymmärtänyt että niitä on myös myös viety käytäntöön tuo raaseporin onnettomuus on on ollut järkyttävä järkyttävä tapahtuma ja siitä ei voi syyllisiä edes etsiä

mitä ihmiset kantavat syvällä sielussaan ja vievät eteenpäin esimerkiksi sodan jälkeen sodan jälkeen sukupolvien ajan on edelleenkin murehdittu ja surtu niiden nuorukaisten puolesta jotka jäivät sinne rintamalle minullakin on suvussani tapauksia että on hyvin nuorena jääty rintamalle ja nyt taas kun tuli uutinen että löytyi

jotka astuvat palvelukseensa tulee olla vakuutusturva kunnossa tämä kaksi vuotta on on ollut pimento tämä on ollut totaalinen pimento taaksepäin ja minä näen että tämä pimento tulisi korjata ja kerran se on niin vaikeaa se taannehtiva lainsäädäntö meillä ollaan tekemässä nyt kansanedustajien eläketurvan sopeutumisrahan muutosta millä tavalla siellä tulee tämä taannehtivuus sitten huomioiduksi niin kyllä tämä voidaan muulla tavalla järjestää täällä eduskunnassa on selkokielellä sanottuna joululahjarahoja ja minä vetoan teihin kaikkiin että viekää viestiä vielä edelleen sinne ryhmäänne että hoidatte tämän asian sitä kautta kuntoon tämä asia on mahdollista järjestää sitä ei tarvitse tehdä lailla mutta laki on säädetty ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista se on se aikaraja se on ikävä kyllä aikaraja kirjannut ja siitä minkä kirjoitin myös puhun ja niin kuin sanoin tämä lähtee kyllä sitten vielä eteenpäin haluan katsoa loppuun asti sen onko toimittu yhdenvertaisuuden kannalta oikein ja sen saa oikeuskansleri selvittää

edustaja löfströmin tavoin kannatan edustaja juvosen tekemiä lausumaehdotuksia kuten kaikki me täällä salissa varmasti varmasti erittäin hyvin tiedämme niin suomen puolustuksen kivijalka on jo pitkään ollut yleinen asevelvollisuus ja sen suorittaminen on suomessa perinteisesti ollut rauhan aikana suhteellisen turvallista mutta ikävä kyllä myös vakavia vakavia jopa kuolemaan johtavia tapaturmia sattuu toisinaan kuten valitettavasti saimme itsenäisyyspäivänä viimeksi kuulla suomen ulkoiselle turvallisuudelle elintärkeän maanpuolustustahdon heikkenemisestäkin on täällä eduskunnassa puhuttu paljon perussuomalaiset katsovat että päättäjien tulee tehdä kaikki voitavansa jotta edellytykset maanpuolustustahdon säilymiselle ja kohentumiselle olisivat jatkossa olemassa mielestämme vähimmäisvaatimuksena on se että asevelvollisuuden suorittaminen olisi jatkossa niin turvallista kuin inhimillisesti tarkastellen on ylipäänsä mahdollista tähän liittyy myös toinen edustaja juvosen tekemistä lausumaehdotuksista arvoisa puhemies kaikista jatkossa tehtävistä varotoimenpiteistä huolimatta on kuitenkin varsin todennäköistä että tapaturmilta ei pystytä täysin välttymään tulevaisuudessakaan siksi on tärkeää että näistä tapaturmista maksettaviin korvauksiin liittyvää tiedottamista ja ohjeistusta saadaan jatkossa kohennettua jotta tapaturmien uhrien ja heidän läheistensä oikeusturva toteutuu ja he ovat jatkossa myös paremmin tietoisia oikeuksistaan tätä asiaa koskee edustaja juvosen ensimmäinen lausumaehdotus arvoisa puhemies katsonkin molempien lausumaehdotusten olevan hyvin tarpeellisia ja toivon eduskunnan

arvoisa herra puhemies nyt jos takautuvaa lainsääntöä lähdetään tekemään niin yhdenvertaisuuden näkökulmasta pitää mielestäni kyllä laajentaa asiaa niin että se koskee voi olla sitten kaksituhattaseitsemäntoistakaan kyllä läheisten suru arvokas on tapaturma tapahtunut sitten kaksituhattakuusitoista tai kaksituhattaneljätoista vaikka nyt olisi mikä laki voimassa jos lähdetään taannehtivasti lakia muuttamaan niin yhdenvertaisuus on se periaate millä sitten mennään meillä jokaisella on varmaan lähipiirissä tuttavia joita tämä asia koskettaa silloin pitää kyllä tämä asia laajentaa ja

tässä edustaja juvonen jo esittikin että olisiko siinä rajana rauhan aikana tapahtuneet asiat siinä riittää oikeuskanslerilla kyllä selvittämistä ja uskon että meidän on täällä salissa turha pohtia tätä asiaa annetaan oikeuskanslerin selvittää mutta emme me silloin voi mitään eräpäivää siihen laittaa jos taannehtivasti lähdetään toisen ihmisen

kohdalla asiaa selvittämään miksi

arvoisa puhemies myös tulevaisuudessa on todella tärkeää että suomessa on yleinen asevelvollisuus ja tulee olemaankin voimassa ja voimissaan järkyttäviä onnettomuuksia voi tapahtua asevelvollisuutta suoritettaessa niin kuin olemme viime aikoinakin todenneet ne ovat järkyttäviä tapahtumia edustaja juvonen esitti jo lakialoitteessaan

että maksettaisiin korvaus näille henkilöille jotka joutuvat sitten tähän järkyttävään tilanteeseen että henki lähtee ja onnettomuus

lakialoite minkä edustaja juvonen teki oli todella kannatettava ja sitä itsekin kannatin ja perussuomalaiset kannattivat ja hyvin moni muukin se lakialoite sai paljon nimiä niin kuin edustaja juvonen

nyt kuitenkin tässä on kysymys lausumista jotka esittänyt erittäin tärkeät lausumat kannatan lämpimästi myös niitä ja toivon että niitä kannattaisi sitten myös suurin osa edustajista rauhanturvaamista ja asevelvollisuutta suorittavia ja heidän oikeuksiaan en tietystikään halua mitenkään

ovat tärkeitä tehtäviä valitettavasti niitä onnettomuuksia tapahtuu pitää kyllä huomioida tämä edustaja juvosen tekemä suuri työ näitten henkilöitten kohdalla

laajaa kannatusta edustaja juvosen lausumille

arvoisa herra puhemies ihan ensimmäisenä minä haluan kiittää mats löfströmiä kannatitte minun lausumiani ja piditte kauniin ja hyvän liikuttavankin puheen kiitos siitä kiitos myös olette olleet tukenani tässä vastalauseessa sosiaali ja terveysvaliokunnassa koska muilta sitä tukea ei ole tullut eli arvopohja muuttui sitten siellä ja vaikka oli ihmisiä jotka allekirjoittivat lakialoitteeni niin he siellä sitten kuitenkin muuttivat mieltänsä tästä yhdenvertaisuudesta kun teillä hyvä hallitus on niin hirveän kiire kaikkien esitysten kanssa ollut niin kun minä siellä nostin esille sitä voisiko tämän perustuslaillisuuden kannalta selvittää perustuslakivaliokunnassa onko tässä yhdenvertaisuudessa joitakin kysymyksiä niin kun ei ehdi kun tämä aika on nyt niin kiireistä ja meillä on tämä sote mikä painaa ja hengittää tuonne niskaan minun mielestäni kiire on todella paha näissä asioissa mutta mikä on taannehtivuuden raja meille on nyt tuotu esimerkiksi tämä tiedustelulaki pikana tänne minä en ole mikään pitkän linjan konkari täällä eduskunnassa mutta minä ajattelisin näin että kyllähän aina löytyy keinoja ja aina löytyy mahdollisuuksia jos me haluamme tänne tuotiin pikana muun muassa tiedustelulakiasia ja mahdollisuutta niin kylläpäs oli mahdollisuus ja tuotiin elikkä tämäkin voisi löytää jonkun mahdollisuuden mikä siinä on se raja no tietysti lainsäädännön näkökulmasta ajateltua ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista astui voimaan yksi lainsäädäntö mikä oli pitkällisen työn tulos niin kuin tässä edustaja elomaakin sanoi missään nimessä näitä kahta ammattityöryhmää ammatti ihmisiä ei pidä asettaa vastakkain koska molemmat ryhmät tekevät äärettömän tärkeää työtä joka ikinen rauhanturvaaja joka laittaa oman henkensä alttiiksi toimiessaan maailmalla ansaitsee sen vakuutusturvan minä vain perään sitä oikeudenmukaisuutta minkä takia näitä kahta lakipakettia ja lakiuudistusta ei tuotu yhtä aikaa se että sanotaan että taloudellisesti se on mahdotonta on huono peruste koska samalla esimerkiksi annetaan paperittomille jotka tekevät näitä bussi ynnä muita juttuja joista on puhuttu viimeisen viikon aikana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

arvoisa herra puhemies aiemmassa käsittelyvaiheessa kävimme jo läpi esittämämme pykälämuutosesitykset joten tässä kohtaa esitän vastalauseen kaksi mukaiset lausumaehdotukset niitä on kolme ja perustelen ne lyhyesti

siis puhumme ympäristövaikutusten

lausumia erittäin tärkeinä ja näen että ne voivat myös olla semmoisia joita hallituspuoluelaisen voisi olla turvallista kannattaa ensimmäinen lausumaehdotukseni kuuluu eduskunta edellyttää että yva hankeluetteloa tulee arvioida ja tarvittaessa päivittää kolmen vuoden välein näin jotta meillä olisi aina paras tieteellinen ajantasainen tieto valiokunta itsekin mietinnössään ehdotti että kymmenen vuoden sijaan voitaisiin siirtyä viiden vuoden välein tehtävään tarkasteluun itse tässä kolmea jotta varmasti pystyisimme olemaan viimeisimmän parhaimman tieteellisen tiedon varassa jotta yva menettely parhaimmalla mahdollisella tavalla ohjaisi toimintaa ympäristön kannalta toinen lausumaehdotus eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ryhtyy valmistelemaan ohjeistusta ympäristövaikutusten arvioinnin tekijöiden sidonnaisuuksien ilmoittamisesta sidonnaisuuksien ilmoittaminen on mielestäni edellytys sille että saadaan riippumaton arviointi ja että se oikealla ja vaikuttavalla tavalla sitten ohjaa toimintaa kestävällä tavalla minun on vaikea keksiä perustelua sille minkä takia me emme haluaisi että yva vaikutusten arvioinnin tekijöiden sidonnaisuudet saataisiin ilmoitettua tässä lausumassa ehdotetaan että valtioneuvosto ryhtyy valmistelemaan ohjeistusta jossa voidaan miettiä kaikki hyvät ja huonot puolet ja ne mahdolliset sudenkuopat mitä siinä on uskon että tämän valmistelun pohjalta voitaisiin löytää sidonnaisuuksien ilmoittamiseen ohjeistus jota kaikki pitäisivät hyvänä kolmas lausuma kuuluu eduskunta edellyttää että runsaaseen biomassan käyttöön perustuvien hankkeiden osalta arvioidaan myös elinkaaren mittaiset ilmastovaikutukset puuraaka aineen hankinta mukaan lukien meidänhän pitäisi kaikessa toiminnassamme tarkastella nimenomaan elinkaarivaikutuksia jos mietimme ilmastoa niin tällä hetkellä esimerkiksi meidän asuinkiinteistöissä me tarkastelemme eniten käytön aikaisia vaikutuksia kun meidän pitäisi miettiä koko elinkaarta jos me katsomme vain käytön aikaisia vaikutuksia se vanhin suomalainen talomalli

se tuhat vuotta vanha malli eli painovoimaisella ilmastoinnilla toimiva hirsirakennus jollaiset kestävät parisataa vuotta vähintään näyttäytyisikin nykypäivän tarkastelussa sillä ajalla millä millä sitä tarkastellaan yhtäkkiä ei niin kestävänä vaikka se on kestävimmästä päästä joten tässä kohtaa esitämme että varsinkin biomassan kohdalla sekä kaiken puuraaka aineen hankinnassa tarkasteltaisiin ilmastovaikutuksia koko elinkaaren osalta koska ainoastaan näin voidaan voidaan todeta mikä on aidosti kestävää ja mikä ei elikkä esitän vastalauseen kaksi mukaiset lausumaehdotukset puhemies

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä tosiaankin on tarkoituksena ennen muuta päivittää niin sanottua hankeluetteloa jossa luetellaan ne toiminnot joita aloitettaessa tämä ympäristövaikutusten arviointimenettely on toteutettava ja toisekseen sitten myös yhdenmukaistetaan voimassa olevan eu direktiivin mukaisesti

yva laki tässähän nyt mielestäni on hyvinkin oikeasuuntaisesti oikeasuuntaisesti tarkasteltu näitä näitä toimintoja ikään kuin muistaen se näkökohta että ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tarkoitus ottaa laajasti huomioon ympäristön ympäristön kokonaisetu ja useat erilaiset vaikutukset mielestäni tämä on onnistuttu tässä ottamaan hyvin hyvin huomioon ja samalla yksinkertaistamaan kuitenkin näitä näitä hankeluettelon yksityiskohtia pidän merkittävänä myös sitä että meillä suomessa on erittäin hyvät viranomaiset meillä on asiantuntevat virkamiehet ja viime kädessähän virkamiesten vastuulla on sitten sen arviointi niin sanottu yva harkinta tarvitaanko tätä sinänsä aika kattavaa ja raskastakin ympäristövaikutusten arviointimenettelyä jos jotain uutta toimintoa aloitetaan itse luotan kyllä suomalaisiin virkamiehiin ja ja siihen että he osaavat tämän harkinnan oikein tehdä mielestäni se valiokunnan mietinnöstäkin oikein esille arvoisa puhemies aivan ensiksi kannatan noita edustaja modigin tekemiä lausumaehdotuksia tästähän jo ensimmäisen käsittelyn yhteydessä käytettiin puheenvuoroja ja tehtiin esityksiä että olisi tänne yva liitteeseen nostettu muutamia tärkeitä asioita esimerkiksi niin että myös nautatilat olisivat tässä mukana silloin kun näitten nautojen yhteismäärä nousee samaan lukuun kuin

missä sikatilalliset noudattavat yvaa eli se on kolmetuhatta sikaa ja

sitten näitä nautoja olisi seitsemänsataa emolehmää ja viisisataaviisikymmentä lihanautaa ja kolmesataa lypsylehmää nämä ovat

olisimme halunneet

puolittaa sen milloin yva olisi tullut miljoonasta kilosta puoleen miljoonaan kiloon samoin kiven soran ja hiekanotossa olisi pitänyt varovaisuusperiaatetta noudattaa samoin kuin sitten turvetuotannon osalta ja erityisesti valuma alueisiin kiinnittää suurempaa huomiota todellakin on näin että hankkeissa pitäisi ottaa se paras käytettävissä oleva tieto ja teknologia huomioon ja kun teknologia muuttuu esimerkiksi energiantuotannossa tässä on ollut esillä esimerkiksi tuulivoima hyvin nopeasti tuon

miten nämä vaikutusten arvioinnin tekijöiden sitoumukset ja sidonnaisuudet ilmoitetaan tulisi olla aivan selvää että pitäisi olla julkisesti saatavilla minkälaiset yhteydet niillä jotka tekevät nämä nämä yva selvitykset on siihen itse asiaan tämä olikin erittäin iso pettymys että tätä ei yksimielisesti voitu valiokunnassa hyväksyä myös biotalous ja erilaisten biomassaan käyttöön perustuvien asioiden elinkaaren mittaiset ilmastovaikutukset pitäisi ottaa huomioon jotta kyettäisiin todella sitten suuntaamaan myöskin suomalaista metsäteollisuutta jalostusasteen nostamiseen ja sitä kautta tuomaan enemmän euroja myös tuonne maakuntiin

yksityiskohtiin ja näistä valiokunnassa kävimme silloin perusteellisen keskustelun mitä tulee tähän sidonnaisuusasiaan niin olen itse kyllä sitä mieltä että jatkossa näihin sidonnaisuuksiin tulee tulee kaikenlaisissa tällaisissa viranomaisarviointiprosesseissa kiinnittää entistä vahvempaa huomiota mutta mitä tulee näihin hankeluettelon yksityiskohtiin esimerkiksi nyt näihin suuriin nautayksiköihin niin nythän jo tilanne on se kuten tuossa aikaisemmassa puheenvuorossani viittasin tähän viranomaisarviointiin että käytännössähän kun tämmöisen ison laitoksen siis navetan rakentaa viranomaiset suorittavat sen harkinnan tarvitaanko tätä yva prosessia vai ei ja silloin se harkinta tehdään sen pohjalta mikä se sijainti on voi olla että se sijainti on sellainen että sillä on isompia ympäristövaikutuksia jos se sijoitetaan vaikkapa jonnekin metsän keskelle missä ei ole vesistöjä lähellä tai näin poispäin niin silloin ne ympäristövaikutukset ovat luonnollisesti pienemmät mielestäni tässä pitää viranomaisille antaa mahdollisuus toimia kuten kuten he parhaimman ja hyvän osaamisensa pohjalta tämän asian hoitavat ja uskon kyllä että varmasti he sen

puhemies vihreät yhtyvät tähän edustaja modigin esittämään vastalauseeseen ja ja tietysti kannatamme myös sen vastalauseen sisältämiä ehdotuksia kun arvioidaan ympäristövaikutuksia erilaisissa ja erikokoisissa hankkeissa niin eräs puute tämänhetkisessä lainsäädännössä on se että useimmiten lähellä toisiaan sijaitsevien erilaisten tai vaikka samankaltaistenkin hankkeiden yhteisvaikutuksia ei huomioida oikein missään

ollaan vaikkapa jonkin vesistön yhteisellä valuma alueella jonkin joen varrella tai muuten alueella jossa usea hanke vaikuttaa yhtä aikaa tämä on merkittävä asia joka tulisi lainsäädännössä korjata niin että yhteisvaikutukset huomioitaisiin samalla tavalla haluan korostaa sitä että lainsäädännössä tulisi mennä yhä enemmän siihen suuntaan että kun arvioidaan vaikutuksia ja se olisi sitten muukin kuin vaikka luonnonympäristöön kohdistuva vaikutus sosiaalinen ihmisiin kohdistuva vaikutus ja kaikki niin koko hankkeen elinkaaren mittaiset asiat tulisi huomioida raaka aineen hankinnasta aina jätteisiin jätteiden käsittelyyn tai niiden sijoittamiseen saakka

arvoisa puhemies ympäristövaikutuksen arvioinnillahan halutaan etukäteen selvittää jolla tiedetään olevan vaikutusta ympäristöön

mahdollisesti olisi jotta sitten voidaan päätöksenteossa huomioida miten nämä otetaan huomioon ja ovatko vaikutukset sen suuruisia että että se aiheuttaa sitten esimerkiksi lupaprosesseissa luvan eväämistä tai tarvitseeko tehdä jotakin muutoksia sitten sen takia jotta nämä vaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi

useinhan näissä erilaisissa ympäristöön vaikuttavissa hankkeissa valitettavasti käydään sitten jälkikäteen oikeutta siitä millaisia vaikutuksia on tullut ja kenen pitää

se tehdään etukäteen ja huolellisesti niin voidaan tällaiset välttää ja ja kaikki tietävät tavallaan etukäteen mikä on tulossa sen takia esimerkiksi tämä ajatus mikä nyt tässä vastalauseessa tuodaan esiin liittyen näihin isoihin nautakarjatiloihin on minusta äärimmäisen perusteltu me tiedämme että että tilakoot koko ajan kasvavat ja ne vaikutukset joita isolla nautakarjatilalla ympäristöön on ovat varsin huomattavia silloin olisi hyvä että tämmöinen vaikutusten arviointi olisi etukäteen tehty jotta myös sitten siinä naapurustossa tavallaan tiedetään mitä on odotettavissa mitä on tulossa ja voidaan myös huomioida niitä vaikutuksia ja tehdä lupapäätöksissä mahdollisia

voisi toimittaa sitten vasta myöhemmin lupahakemuksen liitteeksi kun haetaan joko etsintälupaa tai tai kaivoslupaa pidän tätä varsin kummallisena koska ajatus on nimenomaan että etukäteen pystyttäisiin tietämään kun lupaa haetaan mitä ne vaikutukset ovat jotta voidaan niitä arvioida jos jos lähdetään siihen että että laitetaan ensin hakemukset vireille ja mahdollisesti toiminta vireille ja sitten myöhemmin täydennetään niitä hakemuksia näillä vaikutusten arvioinneilla niin sehän valitettavasti kertoo kyllä karua kieltä siitä että niitä vaikutusten arvioita ei ehkä haluta eikä ole ajateltukaan että niitä otettaisiin tosissaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kolmetoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

tässähän on erittäin laajasti kannatusta nauttiva lakiesitys ja olen iloinen että sivistysvaliokunta on tämän mietinnön saanut aikaiseksi ja tietenkin että keskustajohtoinen hallitus on tämmöisen lakiesityksen viimein tuonut tästähän on erittäin pitkään ollut jo puhetta vuosia ja vuosia itsekin muistan opiskelleeni silloin aikanaan ja tätä kovasti ystävien kanssa pohdittiin miksi näin vaikeaksi vaikeaksi ja myös epätasa arvoiseksi tilanne on tehty eri asteella opiskelevien opintotuen osalta on erittäin tärkeää että nyt vanhempien tulorajoista päästään toisella asteella opiskelevien osalta ja kun valitettavasti tiedetään että myös ammatillisen koulutuksen yksiköt voivat olla varsin kaukana joillakin alueilla niin tämä kyllä parantaa monien nuorten tilannetta itse asiassa on ajateltu ja arvioitukin että tämän uudistuksen myötä noin kaksituhatta nuorta pääsisi sitten opintorahan piiriin ja myös kahdeksansataa sellaista joilla opintoraha on aikaisemmin ollut leikattu

on tietenkin hyvin tärkeää että tähän esitykseen liittyy ei ainoastaan se että nyt nämä itsenäisesti asuvat toisella asteella opiskelevat alaikäiset pääsevät opintorahan piiriin ilman että vanhempien tulot siihen liiemmin liittyvät vaan myös se että he ovat oikeutettuja myöskin yleiseen asumistukeen jossa myös on aikaisemmin ollut epätasa arvoinen koukku toisen asteen opiskelijoiden näkökulmasta lisäksihän tähän liittyy myös se että apurahojen merkitystä tuloon lievennetään ja katsotaan että apuraha ei vaikuttaisi samalla tavalla kuin tällä hetkellä vaikka ei ole absoluuttisessa määrässä kovin suuri joukko keitä se koskee arviolta on tämän kaltaista opiskelijaa periaatteellisena ja tasa arvokysymyksenä se on erittäin merkittävä lisäksi kolmantena kohtana tässä esityksessä on se että vanhempien tulorajoja korotettaisiin neljäänkymmeneenkolmeentuhanteen euroon siinä vaiheessa jos toisella asteella kuuluu siihen piiriin tämä on tietenkin merkittävä asia joka tuo varmasti uusia perheitä sen mahdollisuuden heidän lapsensa pääsevät itsenäisesti opiskelemaan ja toisaalta myös se leikkuri sitten on lievempi on siis erittäin mukavaa että tämä esitys on viimein vuosien vuosien jälkeen tullut ja tämä tulee voimaan ja on tietenkin hienoa että eduskunta on varmastikin yksimielisesti tämän asian takana tämä on erittäin merkittävä asia monille lukiolaisille monille ammattikoululaisille monille nuorille jotka lähtevät rakentamaan omaa elämäänsä opinpolulle vaikka se saattaisi olla kaukanakin

arvoisa rouva puhemies tämä on todellakin hyvä esitys jota kohti monet meistä ovat pitkään pitkään pyrkineet sivistysvaliokunta on laatinut tästä selvästi hyvän mietinnön joka ansaitsee sekin kiitoksen tiiviin mutta hyvän hyvän mietinnön nythän tällä esityksellä on sen lisäksi että tällä on sosiaalipoliittinen sosiaalipoliittinen merkityksensä siinä että se mahdollistaa parantaa yksin asuvien toisen asteen opiskelijoiden edellytyksiä myöskin sitten aluepoliittinen merkityksensä kun tilanne johonka edustaja kulmuni edellä viittasi nyt on se että valitettavasti useilla alueilla ammatillisen koulutuksen kuntayhtymät ja muut järjestäjät ovat lakkauttaneet

jo useita koulutusyksiköitä viimeisen kymmenen vuoden aikana tämä on johtanut siihen että yhä useammat maaseudun nuoret

kun he nyt sitten pääsevät täysimittaisesti yleisen asumistuen piiriin niin tämä heidän toimeentuloansa varmasti olennaisesti parantaa myös heidän edellytyksiään suorittaa näitä jatko opintoja tämä syrjäytymiskehitys syrjäytymiskehitys on tietenkin totta se on se on näkyvää isoissa kaupungeissa mutta myös maaseuduilla on syrjäytyneitä nuoria kaikki ne keinot joilla voimme madaltaa kynnystä hakeutua jatko opintoihin ja ja aloittaa oma elämä joilla voimme sitä tukea ovat äärimmäisen tärkeitä ja uskon että tämä omalta osaltaan voi hieman sitä kynnystä madaltaa lähteä opinpolulle kotiin jäämisen sijaan

siis todella hieno asia kauan odotettu positiivinen pääsimme tekemään erittäin hyvissä myönteisissä merkeissä tämän mietintömme todella merkittävä siis näille opiskelijoille jotka asuvat itsenäisesti ja sitten todella se että heidän on myös mahdollista saada yleistä asumistukea on myöskin iso asia on tullut aivan konkreettisia esimerkkejä siitä mikä oli taustalla siinä että hallitus lähti tähän opiskelija on suorastaan tuloloukussa tuloloukussa kun vanhempien tulot vaikuttavat ja hän asuu vaikkapa sadan kilometrin päässä opinahjosta itsenäisesti ja ei pysty saamaan välttämättä opintolainaakaan puhumattakaan sitten siitä että olisi yleisen asumistuen piirissä tämä esityshän on ikään kuin jatkoa tälle oppimateriaalilisälle joka oli vähän aikaa sitten keskustelussa ja on täällä salissa jo hyväksyttykin tämä on ikään kuin samaan asiaan liittyvä seuraava askel todella siis samassa esityksessä hallitus sitten esitti että opiskelijan tulokäsitettä muutettaisiin myös niin että apurahoja ei enää otettaisi huomioon tuloina opintotuessa eli nämä kaksi esitystä tuotiin erillisenä lakiesityksenä joka nyt on sitten valiokunnassa yksimielisesti ja erittäin myönteisissä merkeissä käsitelty on hieno päivä voimaan vielä riittää epäkohtia opiskelijoitten arjessa ja elämässä tämän jälkeenkin mutta yksi kerrallaan niitä on hoidettava kuntoon ja

kyllä tämä esitys ansaitsee hallitukselle kiitoksen tämä on erittäin tärkeä uudistus jota on todella pitkään toivottu ja on hienoa että että se nyt tätä myötä vihdoin saadaan toteutettua niin kuin tässä tuli esille tänä päivänä yhä useammat ja yhä nuoremmat joutuvat toiselle asteelle lähtemään yhä pidemmän matkan taakse opiskelijat siis asuvat yksin ennen vanhempien tulot ovat opintorahan suuruuteen ja yleiseen asumistukeen mitä ei ole voinut saada ja tämä on äärimmäisen tärkeä ja merkittävä parannus varsinkin kun me tiedämme että että myös lukiolaisia lähtee entistä kauemmaksi ja lukioiden yhteydessä yleensä ei ole edes asuntoloita tarjolla niin kuin ammattikoulujen yhteydessä sentään on se on varmasti varmasti pitäisi entistä enemmän pohtia tulisiko varmistaa myös se että jos lähdetään toiselle asteelle lukioon kauemmaksi miten se asuminen olisi sujuvaa järjestää niin kuin tässä valiokunnan puheenjohtaja totesi

oppimateriaalilisää hallitus on tuomassa mutta haluan nyt silti muistuttaa että kyllähän näistä hyvistä saavutuksista huolimatta tämän hallituksen aikana on otettu valtavasti takapakkia mitä tulee opiskelijoiden se että leikattiin opintorahaa kolmanneksella heti heti alkuun valitettavasti kyllä näkyy näkyy siinä että meidän opiskelijoissa on entistä epävarmempia epävarmempia kuka uskaltaa lähteä opiskelemaan minne uskaltaa lähteä opiskelemaan hakeutuako sille alalle mikä on se intohimo jos on epävarmuutta siitä siitä miten tulee toimeen niin opiskelun aikana kuin mahdollisesti opintojen jälkeen jos täytyy ottaa suuria opintolainoja

siinä mielessä näen kyllä että todellakin tuleville hallituksille on myös sen eteen paljon töitä tehtävissä että me voimme varmistaa sen että jokainen nuori voi lähteä opinpolulle turvallisin mielin eikä se taloudellinen huoli ahdista ja estä kouluttautumista

puhemies edustaja mikkonen tuossa vei melkein sanat suustani mutta todellakin hallitus on kiitoksensa ansainnut tästä tästä esityksestä jolla nyt sitten alle kahdeksantoista vuotiaat opiskelijat jotka asuvat muualla kuin kotona saavat todellakin tämän opintorahan perusmäärän ja asumislisän tämä on todella tärkeä asia on aika aika surullisiakin esimerkkejä siitä kuinka toisen asteen koulutukseen mentäessä ei välttämättä pystytäkään asumaan enää kotona kotona riippuen esimerkiksi siitä mitä on lähdetty opiskelemaan on on todella oikeudenmukaista että tämä tämä nyt hoidetaan mutta niin kuin edustaja mikkonenkin tuossa sanoi tämä ei nyt kuitenkaan paina villaisella niitä ikäviä koulutussäästöjä joita tämä hallitus on tehnyt aika rankalla kädellä puhumattakaan näistä opintotukeen tehdyistä leikkauksista tämä on hyvä asia mutta toivottavasti ne unohdu haluaisin myöskin muistuttaa siitä mitä meille usein tuolla sivistysvaliokunnassa muistutetaan kun opintotukiasioita käsitellään että meillä opintotukilainsäädäntö on todella sekava sitä on moneen kertaan muutettu ja olisi todella tärkeää että tehtäisiin jossain vaiheessa semmoinen opintotukilainsäädännön kokonaisuudistus se se tarve olisi todella todella suuri ja haluaisin vielä lopuksi muistuttaa siitä että kun varsinkin me sosiaalidemokraatit kovasti toivomme sitä sitä oppivelvollisuuden laajentamista tänne toiselle asteelle ja puhumme niistä esteistä joita monilla nuorilla on on siinä että voi sen toisen asteen koulutuksen suorittaa niin tämä on kyllä hyvä askel eteenpäin siinä että pikkuisen enemmän annetaan niitä mahdollisuuksia tuon tärkeän koulutuksen suorittamiseen

puhemies minäkin haluan kiittää hallitusta tästä esityksestä tämä on hyvä ja myönteinen uudistus ja ja oikeansuuntainen uudistus kuten me kaikki varmaan muistamme reilu vuosi sitten nuorisobarometrin tutkimus kertoi meille että toisen asteen opiskelijoista joka neljäs lopetti opintonsa nimenomaan toimeentulosyistä siinä mielessä kaikki se tuki jolla me tuemme jokaista nuorta saamaan itselleen toisen asteen tutkinnon on myönteinen asia elikkä

jokaiselle nuorelle tulee mahdollistaa toisen asteen tutkinto riippumatta vanhempien toimeentulotasosta ja taloudellisesta tilanteesta mutta haluan myös osaltani muistuttaa siitä ja toivoisin sitä että tätä työtä kehitetään eteenpäin ja me tunnistamme sen että toisen asteen tutkinto on työelämänäkökulmasta jo se perustutkinto joka mahdollistaa nuorelle tulevaisuudessa paremmat mahdollisuudet työllistyä ja ja paremmat mahdollisuudet myös jatko opintoihin ja ja tästä syystä toivoisin että me voisimme aidosti ensi hallituskaudella keskustella ja hyväksyä sosiaalidemokraattienkin linjauksen siitä että meillä olisi maksuton toinen aste ja sitä kautta me mahdollistaisimme jokaiselle nuorelle toisen asteen tutkinnon riippumatta hänen vanhempiensa tuloista tai hänen henkilökohtaisista tuloistaan
arvoisa puhemies monet maaseudulla joutuvat lähtemään opiskelemaan kauas kotoa oppilaitoksia on vähennetty yleisen asumistuen mahdollisuus opiskelijalle on siis positiivinen asia todella sivistysvaliokunta teki yksimielisen päätöksen tämän hallituksen esityksen suhteen ja hallitukselle pitää antaa tästä esityksestä kiitos ja kiitoksen myös edustaja puumalalle hän hän on todella hyvä puheenjohtaja siellä meidän valiokunnassa ja me kuuntelimme asiantuntijoita hyvin hyvin pitkälti ja monipuolisesti niin kuin monen muunkin asian suhteen meillä on hyvä hyvä meininki siellä sen suhteen mutta pitää myös muistaa että valitettavasti viime kaudella leikattiin koulutuksesta valtavasti sama peli on jatkunut myös tällä hallituskaudella ne leikkaukset ovat olleet todella suuria että sitten kun tulee tämmöinen pieni valonpilkahdus siitä täytyy kyllä kiitoksia antaa myös tämä oppimateriaalilisä mikä on tulossa on hyvä asia näin lopuksi vielä se mistä tulee paljon palautetta opiskelijoilta kun tulee se vuoden loppu ja monet opiskelijat ovat ahkerasti tehneet töitä ja se määrä mitä voi tehdä työtä kun saa opintotukeakin siis mitä rahallisesti voi tulla palkkaa on kuitenkin aika pieni vielä niin se on kauheaa kun pitää sitten maksaa takaisin tulee yllätyksiäkin että olenko minä näin paljon tienannut tienannut pitäisi kannustaa jos joku jaksaa opiskelun ohella tehdä vielä töitäkin niin että siinä voisi olla se raja vähän korkeampi mitä saa tienata sen vuoden aikana

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö viisitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies edustaja honkonen piti erittäin hyvän puheen ja asiantuntevan puheenvuoron tässä kohtaa on helppo jatkaa kiitoksia tästä hyvästä hallituksen esityksestä jota sitten vielä omalla toiminnallaan parantanut tämä esitys pureutuu siihen ongelmaan tai kuvaa siis sitä miten eriytynyt suomi ja meidän asuntotilanne eri puolilla suomea on jos me vertaamme muuttotappiokuntia pääkaupunkiseutuun siellä kamppaillaan aivan päinvastaisten ongelmien kanssa molemmat yhtä vakavia sille alueelle sen ihmisille ja sen alueen taloudelle täällä helsingissä asuminen on aivan kohtuuttoman kallista ja ja pula meillä on nimenomaan kohtuuhintaisista vuokra asunnoista meillä tuettua vuokra asuntotuotantoa pitäisi tehdä hurjan paljon enemmän koska jos me ajattelemme että helsingin kaupungin asuntoja hakee esimerkiksi tällä hetkellä yli kaksikymmentäviisituhatta ihmistä niin se kertoo siitä kuinka iso pula se on täällä ne ovat niin paljon halvempia kuin markkinahintaiset vuokra asunnot että se on lottovoitto jos saat kaupungin vuokra asunnon meillä asumisen hinta on jopa työllisyyden este kun pieni tai matalapalkkaisilla aloilla ei voi ottaa työtä vastaan koska yksinkertaisesti ei pysty maksamaan asumisestaan mutta sitten kun me menemme semmoisille alueille missä on muuttotappiota missä työpaikkoja on vähän missä ei ole opiskelun tai elämän edellytyksiä niin voitteko kuvitella että jopa kahdessasadassa kunnassa nämä tuetut vuokra asunnot ovat kalliimpia kuin markkinaehtoiset asunnot edustaja hoskonen kuvasi puheenvuorossaan myös hyvin sitä miten vaikeita ovat eri ratkaisut tämmöisillä honkonen anteeksi todellakin honkonen pyydän anteeksi miten vaikeita niillä alueilla ovat eri ratkaisut mitä siellä pystytään tekemään tilanteen parantamiseksi ilman että sotketaan niitä jo valmiiksi vaikeita asuntomarkkinoita entisestään siksi tämä esitys siitä että purkuakordia nostetaan on erittäin tervetullut helposti voi joku ajatella tai ehkä valtiovarainministeriön puolelta kesti hetken ymmärtää se että tässä kyse ei ole vain siitä ovatko nämä yhtiöt itse hoitaneet omat asiansa hyvin vai eivät koska asuntopolitiikkaan vaikuttavat niin monet muut ratkaisut esimerkiksi savonlinna nousi valiokunnan keskusteluissa esimerkkinä esille kyllähän meidän koulutuspoliittiset ratkaisumme meidän liikennepoliittiset ratkaisumme meidän elinkeinopoliittiset ratkaisumme vaikuttavat niihin elinehtoihin joita kaikkialla on tämä meidän pitäisi kaikissa meidän päätöksissämme pitää pitää mielessä jotta ne elämän edellytykset säilyvät mahdollisimman monessa paikassa suomessa

koronmääritys ja lainakanta olivat ainakin itselleni aikamoinen viidakko on useita eri asetuksia jotka ohjaavat näitä lainakantoja korkojen määräytymisperiaatteet poikkeavat toisistaan ja sovelletaan eri enimmäiskorkoja joihinkin lainakantoihin ei lainkaan enimmäiskorkoa joten meillä löytyy edelleen vanhoja aravalainoja joissa tällä hetkellä on viiden prosentin korko mikä tämänhetkiseen markkinoiden korkotasoon nähden on tietysti aivan aivan hurjaa ja kertoo siitä miten mahdottomassa tilanteessa nämä yhtiöt ovat tämmöisiä yhtiöitähän hyvin helposti sitten uhkaa konkurssi mikä sitten ei ole valtion etu koska valtiolla on omia rahojansa kiinni näissä joten se että ei päästetä näitä yhtiöitä konkurssiin on myös meidän yhteinen etumme valtiontalouden kannalta suurin osa tahoistahan on pyrkinyt konvertoimaan nämä liian korkean koron tai kohtuuttoman koron aravalainat

rahoitusmarkkinalainoiksi mutta sekään ei kuten valiokunnan kuulemisissa opimme ole mikään läpihuutojuttu joten se että tässä kohtuullistetaan korkotasoa on erittäin erittäin hyvä asia ja kun nyt arvoisa puhemies pääsin tälle linjalle että kehun hallitusta niin jatkan sitä vielä laajentamalla keskustelua toiseen hallituksen hyvään esitykseen joka meillä myös on valiokunnassa työn alla purkava lisärakentaminen eli helpotetaan sitä vaihtoehtoa jossa meillä on tässä tapauksessa

vuokralla olevien vastikkeisiin ja vastikkeiden kautta sitten yksityiselle vuokra asujalle tässä kohtaa kiinteistölle joka on huonokuntoinen jossa on valtava korjausvelka edessä annetaan mahdollisuus helpommin purkaa ja mahdollistaa lisärakentamista helsingissä me puhumme purkavasta täydennysrakentamisesta kun tämä myös monesti tarjoaa mahdollisuudet siihen koska purkaminen ja lisärakentaminen on mahdollista tai kannattavinta silloin kun alueella on jo valmiiksi hyvät joukkoyhteydet se on muutenkin houkuttelevaa eli juuri siellä minne meidän kannattaisi tuoda lisää asukkaita se tarjoaa meille täydennysmahdollisuuden joten nämä kaksi asiaa nämä kaksi lakiesitystä yhdistettynä minun mielestäni mielestäni nyt antavat muutamia työkaluja isoon ongelmaamme eli asumisen polarisaatioon eli eriytymiseen näillä kahdella päästään taas askel eteenpäin ei olla maalissa kuten tiedätte tämä kysymys on hyvin monimutkainen mutta näillä päästään jo pitkälle eteenpäin eli kiitos silloin kun kiitos kuuluu

tässä edeltävissä puheenvuoroissa on jo aika hyvin tuotu esille mistä tässä lakiehdotuksessa on kysymys tämähän pohjimmiltaan liittyy yhteiskunnalliseen muutokseen jossa on kasvukeskusalueita ja väestöltään väheneviä alueita ja siellä missä väestö asuntojen tarve on pienempi ja sitten taas toisaalta väestö keskittyy kasvukeskuksiin kun erityisesti tämä asuntopoliittinen puoli on kärjistynyt viime vuosina niin on äärimmäisen tärkeätä että tällainen mahdollisuus asioitten ratkomiseen on olemassa tämä lakiehdotus antaa eli että parannetaan purkuakordia eli sitä määrää määrää joka voidaan antaa anteeksi yleinen purkuakordihan on nyt

seitsemänkymmentä prosenttia mutta haluan erityisesti kiinnittää huomiota tähän poikkeamaan joka valiokunnan käsittelyssä hyväksyttiin että tietyissä tilanteissa tuo purkuakordi voi olla jopa yhdeksänkymmentä prosenttia meillä ovat tiedossa juuri esimerkiksi savonlinnan tapaiset tilanteet joissa ara vuokra asuntojen käyttöaste on joissain tapauksissa neljäkymmentä prosenttia ja silloin voi kuvitella minkälaiset kustannukset sille vuokrataloyhtiölle siitä tulee sen on täysin mahdotonta päästä itsenäisesti irti irti niistä veloista ja niistä vastuista mitä sillä on saatikka sitten minkälaiset kustannukset vuokralla asujille tulee koska he joutuvat kantamaan sitten sen koko vastuun mistä suurimmassa osassa vuokrataloista vastuun kantaa sata prosenttia asukkaista tässä tässä se

hallituksen esitykseen saatiin aikaiseksi valiokunnassa yksimielisesti korkojen kohtuullistaminen on myöskin tärkeää sosiaalidemokraatithan ovat jo useassa vaihtoehtobudjetissaan esittäneet että aravakorot voisivat enimmillään olla yksi prosentti tällä hetkellähän iso osa aravakoroista on jo alle tuon yhden prosentin mutta se tarkoittaisi sitä että mitkään korot eivät voisi ylittää tuota

arvoisa rouva puhemies tosiaankin aluepoliittinen näkökohta on tässä merkittävä ja usein varsinkin juuri tällaisissa edustaja kulmunin mainitsemissa seutukaupungeissa on haasteita asuntomarkkinoiden kanssa aikaisemmin totesin että tällä voidaan asuntomarkkinoita tervehdyttää niin vaikutustapa on ennen kaikkea se että kun on paljon tätä vanhaa vuokra asuntokantaa ja sitten toisaalta on se tilanne että kuitenkin tarvittaisiin asuntoja sitten teollisuuden tarpeisiin jolla tänäkin vuonna menee aika hyvin monella maaseutumaisella alueella on maaseudun paikalliskeskuksissa teollisuudessa jopa työvoimapulaa tällä hetkellä

kilpailukykyistä houkuttelevaa vuokra asuntokantaa rakennettua tämä on nimenomaan sitä aluepolitiikkaa mitä tarvitaan eli

ei ole kyse niin sanotusta rahan kaatamisesta vaan tässä on kyse siitä että mahdollistetaan ja annetaan niitä välineitä joilla jokainen paikkakunta voi itse huolehtia elinvoimaisuudestaan niillä niillä edellytyksillä mitä on mielestäni tämä tarjoaa siihen myös hyviä hyviä elementtejä näillä ongelmapaikkakunnilla edustaja modig käytti tässä hyvän puheenvuoron ja viittasi tähän tähän purkavaan uudisrakentamiseen ja se on todellakin äärimmäisen tärkeä tärkeä ja hyvä esitys pelkään pahoin että sen tarve lähivuosina tulee kasvamaan johtuen rakentamisen laadusta viimeisen parin kolmen vuosikymmenen aikana juuri tästä syystä voi olla niin pelkään pahoin että tälle tulee olemaan vieläkin isompi kysyntä koska rakentamisen laatu ei tänä päivänäkään vielä ole sillä tasolla jolla se oli vielä kuusikymmentä vuotta sitten ja tästä syystä varmasti tullaan yhä useammin sen tilanteen eteen että johtuen näistä rakentamisen aikaisista virheistä korjausrakentaminen on liian liian kallista ja sitä on syytä syytä kyllä helpottaa asunto osakeyhtiöiden osalta tällä tällä esityksellä varmasti myös tuetun asuntokannan vuokra ja omistusoikeusasuntokannan kohdalla näitä ongelmia nähdään kun on rakennettu edullisesti ja liian nopeasti ja liian huonolaatuisesti mutta ne riskit ovat täällä

puhemies on hyvä että tässä ovat nousseet myös nämä aluepoliittiset linjaukset esille koska on ilman muuta selvää että siellä missä on työpaikkoja on työntekijöitä ja työntekijät tarvitsevat asuntoja silloin kun työpaikat vähenevät joltakin alueelta niin myös nämä ongelmat tulevat esille

kehityseroja on mitattu sen takia olisi myöskin äärimmäisen tärkeätä että että koko suomea kehitetään ja ne aluepolitiikan välineet jotka meillä on käytettävissä olisivat myös koko suomen käytettävissä nythän on erityisesti korostettu positiivisen rakennemuutoksen alueita ja ehkä sitten vähemmälle

negatiivisen rakennemuutokset alueet mutta kun tällaista politiikkaa tehdään niin voi sanoa niin että että sille jolla on annetaan ja siltä jolla ei ole otetaan se se entinenkin pois todellakin tässä saadaan pientä apua aravavuokra asuntojen tilanteeseen mutta on samalla muistettava se että kun näitä investointipäätöksiä tehdään niin silloin aina myös tarve on siellä mukana varmasti kaikki me tiedämme historiasta miten tätä aravarahoitusta on kolmekymmentä vuotta sitten sitten annettu ja aika paljon on sitten niitä niitä taloyhtiöitä ongelmissa tänä päivänä haluan vielä yhden asian ottaa esille ja se ei nyt liity näihin aravavuokra asuntoihin mutta kun tätä keskustelua on muutenkin laajennettu kysymys on vanhahkoista ehkä kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä luvulla rakennetuista asunto asunto osakeyhtiöistä joissa asuu pienituloisia ihmisiä nämä asunto osakeyhtiöt ovat tulleet siihen tilanteeseen että siellä pitää tehdä isoja putkiremontteja mutta näillä asukkailla ei ole itsellään rahaa ja myöskin nämä taloyhtiöt ovat siinä tilanteessa että saa lainaa tämä tulee olemaan entistä suurempi ongelma tämä on jo kansantaloudellinen ongelma ja tulee olemaan iso kansantaloudellinen ongelma ja tämä vaatii kyllä erityisiä ratkaisuja en en sano että valtion budjettiin pitää varata rahaa jotta tämä asia saadaan ratkaistua mutta jollakin tavalla sitä lainoitusta on kehitettävä vakuuksia on kehitettävä sillä tavalla että että tämä suhteellisen hyvä asuntokanta saadaan peruskorjattua niin että niille ihmisille jotka asuvat niissä ei tule kohtuuttomia ongelmia

rouva puhemies täällä on tullut hirvittävän hyviä asioita monessa puheenvuorossa esiin jos me mietimme että meidän kaikkien intressi on totta kai parantaa työllisyyttä niin jos sinulla vaikka olisi halua ja muuten mahdollisuus lähteä työpaikan perässä niin miten lähdet kun asuntosi on mahdollisesti menettänyt arvonsa ja sinun pitäisi muuttaa kaupunkiin jossa asuminen on aivan kohtuuttoman kallista tämä yhtälö ei vaan toimi ja tässä on semmoinen kohtaanto ongelma että asuntopolitiikan keinoin

tietyn aikakauden rakentaminen ei ollut laadultaan parasta mahdollista mutta toisaalta se tulee tarjoamaan meille semmoisen hyvän mahdollisuuden me pystymme uudella kannalla tekemään parempaa energiatehokkuutta tekemään oikeasti kestäviä ilmaston kannalta kestäviä rakennuksia joissa huomioidaan sen rakennuksen

tarkastusvaliokunnan ja koko eduskunnan hyväksymä näkemys siitä että me tarvitsemme pitkäjänteisen asuntopoliittisen ohjelman yli hallituskausien vähintään kahdeksan vuotta pitkän asuntopoliittisen ohjelman jossa me sitoudumme tiettyihin yhteisiin linjauksiin tämä sen takia että päätökset olisivat pitkäjänteisiä koska tämä erittäin ansiokas tarkastusvaliokunnan raportti nosti esiin myös sen että mal sopimuksiin paras porkkana mitä meiltä löytyy ohjata ja ja kiihdyttää asuntorakentamista ja tehdä sitä kestävällä tavalla tarvitaan pitkäjänteisyyttä kuten me tiedämme investointeja saadaan parhaiten siten että pystytään takaamaan

arvoisa puhemies sotaveteraanien tilanteesta on keskusteltu täällä eduskunnassa jo vuosikymmeniä jo vuosikymmeniä käytännön toimet ovat jääneet paljolti jälkeen lupauksista parantaa veteraanien hyvinvointia vuosien saatossa valitettavan moni itsenäisyytemme takuumiehistä ja naisista on poistunut keskuudestamme nyt elossa olevista sotiemme veteraaneista on huolehdittava hyvin viime vuosina osa kunnista on näin tehnytkin osa kunnista ei ole vielä ajan tasalla tämän suhteen monilla veteraaneilla avuntarve on suuri

on päivänselvää että kun veteraanien keski ikä on yli yhdeksänkymmentäkolme vuotta niin hoivapalveluja tarvitaan kaikilla ei ole varaa niitä maksaa omasta pussistaan joten yhteiskunnan apu on tärkeää nyt ovatkin käsillä viimeiset vuodet kun voimme vielä osoittaa veteraaneille arvostusta ja laittaa heidän palvelunsa kuntoon tämä hallituksen esitys on rintamaveteraanien ja sotainvalidien yhdenvertaisuuden kannalta edistysaskel esityksessä ehdotetaan esityksessä ehdotetaan että rintamaveteraaneille mahdollistetaan lain tasolla oikeus samansisältöisiin kotona asumista tukeviin palveluihin kuin sotainvalideille sotilasvammalain perusteella tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettua lakia siten että vuosien tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäyhdeksän viiva tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäviisi sotiin osallistuneille rintamaveteraaneille joilla on rintamasotilastunnus rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus korvataan kotona asumista tukevat palvelut valtiokonttori puolestaan korvaisi kunnille ja kuntayhtymille muutoksesta aiheutuneet kustannukset vuonna kaksituhattayhdeksäntoista esityksen kustannusvaikutukset olisivat noin kaksikymmentä miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakaksikymmentä esityksellä arvioidaan yhdeksän miljoonan euron kustannuksia lisäävä vaikutus ja seuraaville vuosille lisäkustannukset olisivat tästä alenevat avuntarve on kuitenkin kova tässä ja nyt olen aivan samoilla linjoilla sote valiokunnan kanssa siinä että ehdotetun lakimuutoksen tulisi astua voimaan niin pian kuin mahdollista onko tosiaan näin että vielä uudistuksen edellyttämässä tietojärjestelmäuudistuksessa menee niin kauan ettei esitys voi tulla voimaan ennen ensi vuoden marraskuuta talousarvioaloite tulee myös tänne saliin ja äänestämme siitä sitten mielenkiinnolla odotan lopputulosta arvoisa puhemies nämä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä hylättäväksi ehdotetut kaksi lakialoitettani lakialoite kaksituhattaseitsemäntoista ja lakialoite kaksituhattakahdeksantoista ovat näköjään tehneet tehtävänsä kun kerran hallituksen riveissäkin on herätty veteraanien auttamiseen sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenet ja varajäsenet ovat laatineet yhteistuumin lakialoitteen kahdeksankymmentäviisi kautta kaksituhattakahdeksantoista jonka tarkoituksena on laajentaa laitoksessa annetun huollon korvaukseen oikeutettujen sotainvalidien joukkoa laskemalla korvattavuuden työkyvyttömyysastetta kahdestakymmenestä prosentista kymmeneen prosenttiin tämä on hyvä muutos

tein myös tähän samantyyppisen lakialoitteen viisikymmentäviisi kautta kaksituhattakahdeksantoista jo aiemmin mutta sitä ei ilmeisesti käsitelty valiokunnassa mielestäni kaikki sodissa palvelleet suomalaiset ansaitsevat kaikki mahdolliset terveyspalvelut tämä on vähintä mitä me voimme heidän eteensä enää tehdä perussuomalaiset ovat pitäneet sotien veteraanien asiaa esillä vahvasti ja tulevat sitä pitämään edelleen sillä meillä on veteraaniemme lisäksi myös veteraanien lesket sotaorvot sotilaspojat ja vielä tärkeä asia heidän lisäkseen perinteen pitää jatkua siis perinnetiedon siitä minkä takia olemme itsenäisiä mitkä mitkä syyt ovat johtaneet siihen että pääsimme itsenäiseksi maaksi kuinka paljon menetyksiä ja uhreja se vaati mikä on meidän historiamme se pitää turvata että se säilyy myös tuleville polville sitä ei pidä koskaan unohtaa totta kai mennään eteenpäin ja tulee uusia asioita mutta itsenäisyys ja sen historia ovat niin arvokkaita että ne pitää esittää myös jälkipolvelle kiitos

arvoisa rouva puhemies kuten täällä todettiin meillä on käsittelyssä hallituksen esitys jossa ehdotetaan muutettavaksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettua lakia ja tässä esityksessä ehdotetaan että rintamaveteraaneille korvataan kotona asumista tukevat palvelut ja että valtiokonttori korvaisi näistä kunnille ja kuntayhtymille aiheutuvat kustannukset tämä esitys liittyy valtion vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta on käsitellyt tätä ja pitänyt tätä erittäin tärkeänä ja merkittävänä valiokunnan perusteluissa todetaan muun muassa että kunnat ja kuntayhtymät järjestävät nykyisin rintamaveteraaneille kotona asumista tukevia palveluita palveluita valtiokonttorin maksaman määrärahan puitteissa sotainvalideille on sotilasvammalaissa säädetty oikeus näihin palveluihin jotta rintamaveteraanit ja sotainvalidit olisivat tältä osin yhdenvertaisessa asemassa esityksessä ehdotetaan että rintamaveteraaneille mahdollistetaan lain tasolla oikeus samansisältöisiin kotona asumista tukeviin palveluihin kuin sotainvalideille sotilasvammalain perusteella kuten täällä on todettu valtiokonttori korvaa kunnille ja kuntayhtymille kotona annettavista palveluista aiheutuneet kustannukset ja tästä syystä kunnat kunnat ja kuntayhtymät eivät saa periä rintamaveteraaneilta maksua kyseisistä palveluista elikkä nämä ovat rintamaveteraaneille maksuttomia palveluita

jossain määrin korvattavia palveluita siltä osin valiokunta pitää myös periaatteellisesti tärkeänä että ehdotuksella selkeytetään rintamaveteraanien oikeudellista asemaa ja näin vahvistetaan heidän oikeuttaan kotona asumista tukeviin palveluihin lainsäädännön nojalla

täällä jo edellisessä keskustelussa viime viikolla viides päivä nostettiin ihan aiheesta suuri huoli siitä että että kun valtiokonttori on antanut määrärahoja kunnille ja kuntayhtymille nimenomaan sotaveteraanien ja rintamaveteraanien kotiin vietäviin palveluihin erinäisistä syistä johtuen näitä määrärahoja ei ole käytetty täysimääräisesti vaan niitä on palautettu sitten valtiokonttoriin takaisin ja tästä syystä on ollut erittäin hyvä että että tähän asiaan on kiinnitetty eri puolilla kunnissa ja kuntayhtymissä huomiota ja siltä osin tilanne on on edennyt myönteiseen suuntaan selvänä positiivisena asiana on ollut se että eri kunnissa tai kuntayhtymissä on perustettu niin sanottuja veteraanineuvojia jotka ovat ohjanneet sekä veteraaneja itseään että myös heidän omaisiaan mikä sitten on mahdollistanut sen että heille on aktiivisesti tarjottu näitä palveluita joita he voisivat sitten hyödyntää kotona ja sitä kautta he he pystyvät myös kuntouttamaan itseään kotona nykyistä paremmin paremmin tietysti henkilökohtainen kokemukseni minulla on etelä karjalasta eksotesta jossa annetaan veteraanineuvontaa ja heille jokaiselle tehdään henkilökohtainen arviointi etelä karjalassa ovat tiedossa nämä veteraanit joita joita tämä koskettaa ja sitä kautta heidät on tavoitettu ja nyt veteraanit voivat valita itselleen sopivan kuntoutusmuodon ja se voi olla avokuntoutusta esimerkiksi fysioterapiaa jalkahoitoa muistikuntoutusta tai vastaavaa ja sitten siellä voi olla myös ryhmäkuntoutusta päiväkuntoutusta tai sitten laitoskuntoutusta

veteraanit saavat myös kotiin asumista tukevia erilaisia palveluita ja näiden ansiosta sitten veteraanit ovat pystyneet hyödyntämään heille parhaiten soveltuvia palvelumuotoja arvoisa puhemies ihan pari sanaa haluan myös itse sanoa tästä sosiaali ja terveysvaliokunnan yhteisestä lakialoitteesta joka on myös ollut erittäin tärkeä tällä lakialoitteella ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalain kuudetta pykälää ja lakialoitteen tarkoituksena on laajentaa laitoshoidon korvaukseen oikeutettujen sotainvalidien joukkoa laskemalla jaksottaisen ja pysyvän laitoshoidon korvattavuuden haitta asteraja kahdestakymmenestä prosentista kymmeneen prosenttiin

jotka ovat matalamman haitta asteen sotainvalideja on mahdollisuus saada nyt sitten palveluita entistä paremmin ja tämä laajentaa niiden sotainvalidien joukkoa jotka ovat oikeutettuja valtiokonttorin kustantamaan laitoksessa annettavaan hoitoon ja kuntoutukseen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kaksitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies

vuotta sitten lain uudistaminen on kuitenkin tullut ajankohtaiseksi yhteiskunnassa ja perherakenteissa tapahtuneiden muutosten vuoksi ja sen äärellä nyt olemme tämän uudistetun lapsenhuoltolain keskeisin tavoite on parantaa lapsen edun toteutumista lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa lapsen edun tulee olla ensisijainen ja keskeisin harkinta ja tulkintaperuste kaikessa lasta koskevassa päätöksenteossa ja toiminnassa ja myös käytännössä tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeutta saada äänensä kuuluville ja osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn lakiin ehdotetaan uusia säännöksiä muun muassa huoltajien velvollisuudesta suojella lasta väkivallalta vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita ja myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen laki korostaa nykyistä selvemmin kummankin vanhemman tärkeyttä lapselle lakiin ollaan lisäämässä lisäämässä lisäämässä säännökset joiden mukaan vanhemmat voivat sopia tai tuomioistuin voi päättää että lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhempansa luona uutta on myös se että lapselle voitaisiin vahvistaa oikeus tavata hänelle erityisen läheistä henkilöä vaikkapa isovanhempaa vanhemmat voivat jatkossa sopia muun muassa lapsen huollosta ja asumisesta myös muun henkilön kanssa oheishuoltoa koskevat sopimukset liittyvät käytännössä sateenkaariperheiden ja uusperheiden järjestelyihin sekä lastensuojelullisiin tilanteisiin joissa oheishuoltajan avulla voidaan tukea lapsen kasvuolosuhteita niin että vältytään huostaanotolta

lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa asiaa joista riitaisia on noin tuhatkolmesataa valtaosa lapsen huolto ja tapaamisoikeutta koskevista asioista ratkaistaan siten nykyisin vanhempien sopimalla tavalla tämän uudistuksen myötä sosiaalitoimessa tehtävät sopimukset tulevat siten entisestään lisääntymään ja tuomioistuimissa käsiteltävät asiat vähentymään riidattomia asioita ei ole tarpeen viedä tuomioistuimeen uudistuksen myötä erityisesti lastenvalvojien tehtävät lisääntyvät ja monimutkaistuvat tämä edellyttää että lastenvalvojien riittävästä koulutuksesta ohjeistuksesta ja resursseista huolehditaan arvoisa puhemies lakiin tulee uusi tärkeä säännös huoltajien velvollisuudesta suojella lasta kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta huonolta kohtelulta ja hyväksikäytöltä säännösehdotuksella pyritään toteuttamaan ykn lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteita kaikenlainen väkivalta tulee ymmärtää laajasti se kattaa ruumiillisen ja henkisen väkivallan samoin kuin paitsi lapseen suoraan kohdistetun myös esimerkiksi puolisoiden

tämä lakiesitys ei kuitenkaan sisällä muutoksia erityislainsäädännössä säädettyjen etuuksien ja oikeuksien määräytymisperusteisiin onkin erityisen tärkeää että vuoroasuminen otetaan jatkossa huomioon yhteiskunnan palveluissa ja etuuksissa jotta ne osaltaan tukevat tällaisen asumisjärjestelyn käyttöä vuoroasumisen vaikutukset ja muutostarpeet etuuksia ja palveluja koskevaan lainsäädäntöön tulee siksi pikimmiten selvittää ja arvioida mahdollisimman pian sekä tämän jälkeen tulee viipymättä valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset

arvoisa rouva puhemies kiitän maltillisesti hallitusta ja myöskin yksimielistä valiokuntaa tästä mietinnöstä hallitusohjelman kirjaus siitä että lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta aivan oikein vuodelta kahdeksankymmentäkolme edustaja

eloranta nyt päivitetään siten että yksikään lapsi ei eron yhteydessä menettäisi isää eikä äitiä näin hallitusohjelmassa oli plussana mainitsen kun nyt tämän mietinnön kahlasin läpi tosiaan just tämän vuoroasumisen korostumisen mikä on kansainvälisesti nähty hyvänä kummankin vanhemman tärkeys tunnustetaan nyt kummastakin vanhemmasta

äiti mainittu mutta joka tapauksessa

sitten nämä muutkin lähiomaiset kuin pelkät biologiset vanhemmat eli tämä mummo ja vaaripykälä on huomioitu hyvin täällä ja sitten kuten äskenkin elorannalta kuultiin kaikenlaisen väkivallan myöskin henkisen väkivallan estäminen kuuluu kuuluu molemmille vanhemmille sitten se mistä en oikein tiedä onko miinusta vaiko plussaa on tämä että sosiaaliviranomaisten valta suhteessa tuomioistuimiin laajenee

siinä tilanteessa kun toinen vanhemmista on jollain tavalla alisteisessa asemassa suhteessa toiseen jos tämä sosiaaliviranomainen asettuu sitten vahvemman vanhemman puolelle niin se vain kehittää antautumisen meininkiä

alisteisessa tilanteessa olevan vanhemman eli usein ehkä isän tilanteeseen sikäli hyvä ettei tarvitse mennä niin usein tuomioistuimiin sehän säästää vain rahaa mutta sitä kysyn kuitenkin mitkä ne keinot ovat sitten kun

pelkästään on sosiaaliviranomaisten vastuulla no sitten lapsen etu se korostuu tässä mietinnössä monessa kohtaa se on hyvä asia sinänsä että korostuu mutta en tiedä sitten kun lapsen etua ei ole millään lailla täällä määritelty määritelty mikä se on ja kuka määrittelee lapsen edun missäkin tilanteessa arvoisa puhemies minä oikeastaan meinasin että minä selviän kolmessa

pikkasen pettynyt pettynyt tähän paperiin ovat siinä että vaikka isosti ja oikein otsikolla ja monta monta lausetta ja monta kappaletta puhutaan vieraannuttamisesta ja muusta tapaamisoikeuden estosta kuinka vahingollista se lapselle on ja mitä se saattaa se mikä puuttuu on se että tätä vieraannuttamista ei mitenkään määritellä ollenkaan riittävästi eikä myöskään sanktioida muuta kuin sen uhkasakon osalla tämä on tosiaan ongelmallista tai on sinänsä hyvä että on uhkasakko mutta kun ei määritellä kunnolla milloin tämä vieraannuttaminen täyttyy mikä mikä sitä vieraannuttamista on ja

eli vanhassa kielessä puhuttu lähivanhempi kysymättä toiselta vanhemmalta lupaa ottaa lapsen vaikka asuvat yhdessä vantaalla ja muuttaa sitten ihan ilman mitään sen kummempia perusteita vaikkapa kuopioon muuttaa sinne vaikka ei olisi edes mitään työpaikkaa kuopiossa kuopio voi olla muuten hyvä paikka mutta matkaa tulee ja lapselle paljon toisistaan

ei varmaan pelkästään tämä mutta jos se äijä ajaa niille sovituille tapaamisille joka toinen viikonloppu vantaalta kuopioon ja sitten vasta ovella ilmoitetaan että no niin nyt onkin lapsi sairas ei hän pystykään nyt matkustamaan sinun luoksesi sinne vantaalle onko tämä sitten vieraannuttamista miten sosiaaliviranomainen pystyy ratkaisemaan jos ei ole annettu minkäännäköisiä palikoita siihen onko se sitten vieraannuttamista jos on isän ja äidin välillä sovitut tapaamisviikonloput tai jopa tapaamisviikot

jolloin lapsi on toisella ja jos toinen vanhemmista esimerkiksi nyt se lähivanhempi sopii lapselle joitain harrastusjuttuja jonkun minkä tahansa harrastuksen jonka treenit sattuvat juuri niille ajoille jolloin hänellä olisi tapaaminen sen muualla asuvan vanhemman kanssa onko se vieraannuttamista eli eli täältä puuttuu täysin edes pyrkimys määritellä se mitä on vieraannuttaminen eikä eikä kerrota myöskään siitä kuuluu vieraannuttamisen tunnistaminen tämä on pahin puute nyt tässä yksimielisessä mietinnössä koetin kyllä valiokunnan jäsenille sanoa mikä tässä on muuten tämä menee monessa muussa kohtaa kyllä hyvään suuntaan minä noita plussia tuossa jo luettelin ja eloranta luetteli ne tarkemminkin toinen miinus

tämän vieraannuttamisseikan lisäksi on elatusapukysymykset eli se maksava vanhempi joutuu monessa tilanteessa hyvin kohtuuttomiin tilanteisiin jos sattuu sillä hetkellä kun se ero tulee olemaan hyväpalkkainen ja näin niin saatetaan se sopimus elatusavusta määritellä sen tilanteen mukaan mutta sitten seuraavana vuonna jäätkin työttömäksi tai jotain muuta ne ovat hirmuisen vaikeita ne ovat monivuotiset oikeusprosessit mitkä mitkä sitten kestävät ennen kuin saadaan kenties mahdollisesti eikä välttämättä edes saada muutettua elatusmaksujen suuruuksia niissä pitäisi olla jonkunnäköiset standardit ikävuosittain niin että riippumatta siitä mitkä sen ukon tulot saman verran ja sitten yhteiskunta kenties maksaisi ne loput mutta en tässä nyt tämän enempää käy nämä miinukset ovat kenties korjattavissa plussiksi tulevilla eduskuntakausilla en tiedä keitä muita täällä on sitten sitä hommaa tekemässä mutta

arvoisa puhemies vielä muutama sana tuosta vieraannuttamisesta josta äskeisessäkin se on todellakin ikävä ilmiö ja vieraannuttaminenhan on vanhemman käyttäytymistä tavalla joka vaikeuttaa lapsen ja toisen vanhemman tai muun henkilön välistä vuorovaikutussuhdetta ja johtaa joissakin tapauksissa sen katkeamiseen kokonaan laissa korostetaan tapaamisoikeuden tärkeyttä ja sen estämisen haitallisuutta lapsen kannalta tässä korostetaan myös lapselle läheisten ihmissuhteiden merkitystä ja molempien vanhempien velvollisuutta huolehtia lapsen suhteen säilymisestä molempiin vanhempiin ja sitä että vanhemman on omalta osaltaan myötävaikutettava tapaamisoikeuden toteutumiseen ja kasvatustehtävässä on vältettävä kaikkea mikä on omiaan aiheuttamaan haittaa lapsen ja toisen vanhemman väliselle suhteelle

tai muusta syystä johtuvia tapaamisoikeuden toteutumisen ongelmatilanteita ja antamaan keinoja puuttua niihin laissa on mukana muun muassa uusi säädös uhkasakon asettamisesta jo tapaamisoikeudesta tuomioistuimessa päätettäessä jos lapsen kanssa asuvan henkilön aiemman käyttäytymisen perusteella on aihetta epäillä että hän ei tulisi noudattamaan tapaamisoikeutta koskevaa päätöstä vieraannuttamista tulee pyrkiä estämään myös ennalta ja puuttumaan siihen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vanhemmille tulee siksi jakaa nykyistä enemmän tietoa vieraannuttamisesta ja sen haitallisuudesta lapselle muun muassa erilaisissa lasten ja perheiden palveluissa ja etenkin avioerotilanteessa tai erotilanteessa kun tehdään sitä olosuhdeselvitystä on myös tärkeää että viranomaiset tunnistavat mahdollisimman aikaisin ja entistä paremmin vieraannuttamistilanteet ja

on mielestäni myöskin tärkeää että vaikka tässä lakiesityksessä ei tuota vieraannuttamista ole tarkalleen määriteltykään niin siitä on kuitenkin nyt lausuttu tässä monia monia kertoja toivotaan että vanhemmat alkavat vähitellen ymmärtää sen miten haitallisesta asiasta on kysymys siinä tekee haittaa lapselleen eikä niinkään sille puolisolle arvoisa puhemies on myös tärkeää että lapsen huoltoa asumista ja tapaamisoikeutta koskeva asia käsitellään mahdollisimman joutuisasti nykytilassa on tässä suhteessa parannettavaa sillä esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamies on säännöllisesti kiinnittänyt huomiota lapsen huolto ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden viipymiseen tuomioistuimissa

puhemies tässä hallituksen esityksessä on paljon hyvää siinä on otettu esille molempien vanhempien tärkeys lapsen kannalta isovanhemmat ovat tärkeitä lapselle vuoroasuminen paljon hyviä asioita lapsen etu lapsen etu pitäisi olla aina ykkönen edustaja eerola nosti yhden epäkohdan elikkä tästä esityksestä puuttuisi vieraannuttamisen määrittelyn esittäminen ja mitä se vieraannuttaminen on se on tosiaan tärkeä pointti ja ja olisi kyllä toivonut että sitä olisi enemmän käsitelty ja otettu esille esille tässä hallituksen esityksessä sosiaaliviranomaisten ammattitaito ja oikeudenmukaisuus ovat valtavan tärkeitä kun on kysymys lasten asioista varsinkin erotilanteessa jos vaikka lapsi sosiaaliviranomaisen taholta otetaan huostaan olemme varmaan aika monet edustajat saaneet paljon palautetta aika kovista tilanteista joissa jompikumpi vanhempi on todella järkyttynyt siitä ettei pääse tapaamaan lastaan moneen aikaan totta kai on usein omat mikä on johtanut tähän mutta varsinkin sosiaaliviranomaisilta toivotaan kyllä myös todella hyvin tarkkaa suhtautumista varsinkin oikeudenmukaista suhtautumista nämä ovat niin herkkiä asioita ja vaikeita asioita että lasta ei saa missään tapauksessa vieraannuttaa vanhemmistaan pitkiä aikoja jos ei siihen ole todellista syytä mutta pääasiallisesti tämä hallituksen esitys on askel parempaan ja

arvoisa puhemies vielä edustaja elomaalle halusin muistuttaa että tässä laissa on kuitenkin mukana useita eri lainsäädäntötoimenpiteitä joilla pyritään nykyistä paremmin ehkäisemään näitä vieraannuttamistilanteita muun muassa uhkasakko joka voidaan asettaa sitten jo jo päätettäessä tapaamisoikeudesta sen lisäksi olemme tehneet ihan lausuman siitä että että vahvistettaisiin ja kehitettäisiin vanhemmuuden ja parisuhteen tukiasioita ja erotilanteiden palveluita jotta näitä asioita tapahtumaan ja meillä on hyvä neuvolajärjestelmä on tosi tärkeää että myöskin jo ihan neuvolasta lähtien tuodaan uusille vanhemmille esille se kuinka tärkeitä molemmat vanhemmat ovat ovat lapselle ja lapsen kehitykselle ja sitten vaikka vähän jo tuodaan esiin sitä että jos joskus käy niin että parisuhde päättyy ja yhteinen lapsi jää kuitenkin jäljelle niin on tärkeää että molemmat vanhemmat ymmärtävät sen että että sitä pitää tehdä kaikkensa sen eteen että se vanhemmuus voi jatkua eikä tule pitää vieraannuttamista kiusaamisvälineenä sitten toista puolisoa

on erittäin hyvä ja se että se on yksimielinen kertoo siitä että valiokunta on siihen todellakin paneutunut ja kuullut laajasti eri alojen asiantuntijoita koko ajan se kantava voima siinä valiokunnan työskentelyssä oli lapsen etu elikkä kaikkia asiantuntija arvioita kaikkia lakipykäliä ja kokonaisuutta koko ajan sen lapsen edun näkökulmasta arvioitiin itse olen tyytyväinen siihen että tämä on nyt meillä tässä eduskunnan isossa salissa käsittelyssä sillä tämä laki parantaa nimenomaan sitä lapsen oikeutta molempiin vanhempiin ja läheisiin ihmisiin siihen mitä edustaja eerola totesi on totta arjen erilaisissa tilanteissa näissä erittäinkin riitaisissa huoltajuuskysymyksissä ja riidoissa on kyllä ollut sellaisia tilanteita itsekin olen saanut sellaisia yhteydenottoja joissa täytyy miettiä ja pohtia sitä onko aina se totuus ollut ratkaisevassa asemassa ja onko jopa ennakkoasenteita ollut jompaakumpaa vanhempaa kohtaan nämä ovat tietenkin sitten sitten niitä tilanteita joihin me kansanedustajat emme voi puuttua mutta jotta meillä olisi selkeä lainsäädäntö joka sitten sitten sääntelee sitä niin se on tärkeää että me olemme tekemässä niitä lakeja jotka eivät vahingoita eivätkä

sitä joillakin erityisillä seikoilla avaamaan niin helposti kävisi niin että sen jälkeen sitten kaikki muu olisi pois suljettua sen takia se on yleisellä tasolla mutta varmasti kattaa kaikki ne tilanteet joissa esimerkiksi ei anneta postia joka on tullut toiselta vanhemmalta ei anneta keskustella esimerkiksi puhelimitse toisen vanhemman kanssa estetään tapaamasta ja nämähän ovat vieraannuttamisia ja ja minusta ei erikseen tarvitse olla lueteltuna

arvoisa puhemies tosiaan nyt jälleen kerran edustaja eloranta tuossa hienosti luki mietinnöstä tämän vieraannuttamisen määritelmän mutta kun

toinen vanhemmista muuttaa toiselta viralliselta huoltajalta lupaa kysymättä toiselle ilmoittamatta lapsen kirjat maistraatissa esimerkiksi vantaalta kuopioon

se vieraannuttamista tämän määritelmän jos perjantai iltana ukko ajaa vantaalta kuopioon ja sitten vasta parkkipaikalla ilmoitetaan että lapsi onkin nyt sairas ei pääse viikonlopuksi sinun mukaasi niin onko tässä kyseessä vieraannuttaminen jos on tämän määritelmän mukaan tai jos ei ole niin kuka sen määrittää että nyt vieraannuttamista on tapahtunut ja sitten päättää siitä mahdollisesta uhkasakosta tämä on se minkä vielä haluaisin tietää ja sitten lopetan

arvoisa rouva puhemies korostettakoon heti alkuun että tässä on kyseessä valiokunnan yksimielinen mietintö hallituksen alkuperäisen esityksen tavoitteena on ollut tehdä maakuntien perustamista maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa ohjaus ja valvontatehtävien uudelleenjärjestämistä koskevasta lainsäädännöstä johtuvat muutokset pelastuslakiin ja eräisiin muihin lakeihin eduskunnalle on kahdeskymmenes päivä syyskuuta kuluvaa vuotta annettu täydentävä hallituksen esitys jossa mainitut maakuntauudistukseen liittyvät muutosehdotukset ehdotetaan poistettavaksi valiokunta että vuonna kaksituhattayksitoista voimaan tullutta pelastuslakia on kohtalaisen pienen ajan sisällä muutettu useisiin erillisiin hallituksen esityksiin perustuvalla lainsäädännöllä lisäksi pelastustoimen järjestelmä muuttuu tämän maakuntauudistuksen yhteydessä valiokunta pitää näistä syistä tarpeellisena että pelastuslain toimivuutta arvioidaan myös kokonaisuutena vuonna kaksituhattayhdeksäntoista on tarkoitus asettaa pelastuslain kokonaisuudistusta koskeva hanke näiden käsiteltävänä olevien hallituksen esitysten keskeinen sisältö muodostuu täydentävän hallituksen esityksen hallituksen esityksen antamisen jälkeen öljy ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaa pelastustoimen sivutoimisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön koulutusta sekä sitten vielä väestönsuojan rakentamista koskevista pelastuslain muutosehdotuksista nykyisellään ympäristöministeriölle kuuluvat öljy ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan ylin johto valvonta ja ohjaus ne ehdotetaan nyt tässä siirrettäväksi sisäministeriölle näitten vahinkojen torjunta kuuluu ehdotuksen mukaan jatkossa pelastuslain mukaiseen pelastustoimeen sisäministeriö huolehtii myös öljy ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä alusöljy ja aluskemikaalivahinkojen torjunta koulutus ja kehittämistehtävät siirtyvät suomen ympäristökeskuksesta rajavartiolaitokselle joka johtaa ehdotuksessa tarkoitettujen vahinkojen torjuntaoperaatioita merellä pelastustoimintaa pelastustoimen alueella kuten saaristossa ja ranta alueella johtaa puolestaan aina sen kyseisen alueen pelastusviranomainen valiokunta toteaa että rajavartiolaitoksella on pitkäaikainen ja myös kansainvälinenkin kokemus merellisissä toiminnoissa rajavartiolaitoksella on näin ollen oikein hyvät valmiudet tämän tehtävän suorittamiseen hallintovaliokunta pitää tärkeänä että eri viranomaisten välinen tehtävänjako ja johtovastuu jatkossakin mahdollisimman selkeitä pelastustoimen omien johtamisjärjestelmien kokonaisvaltainen hyödyntäminen jää nykyisin osittain vajaaksi koska öljy ja kemikaalivahinkojen torjuntajärjestelyt poikkeavat muusta pelastustoimesta muutoksen perusteena onkin siten rajavartiolaitoksen ja pelastuslaitoksen pelastustoimintaa varten kehitettyjen johtamisjärjestelmien ja keskusten hyödyntämisen tehostaminen ympäristövahinkojen torjunnassa toiminnalliset operointitehtävät eivät myöskään enää sovi kovinkaan luontevasti suomen ympäristökeskukselle joka on kehitetty pääasiassa tutkimuslaitokseksi pelastuslaitokset kattavat öljyvahinkojen torjuntaan varautumista varten tarvittavista kalustushankinnoista ja koulutuksesta noin prosenttia öljysuojarahastosta maksettavilla korvauksilla valiokunta korostaa öljysuojarahaston suurta merkitystä käytännön työssä öljyvahinkoihin varautumisessa ja niiden torjumisessa valiokunta toteaa saamansa selvityksen perusteella että nämä ehdotetut muutokset eivät vaikuta eri toimijoitten torjuntakalustohankintoihin eivätkä näin ollen myöskään öljysuojarahaston kustantamiin hankintoihin

valiokunta tähdentää toimivan viranomaisyhteistyön merkitystä myös öljyvahinkojen torjuntavalmiuden hankkimisessa ja muussa varautumisessa edelleen valiokunta korostaa että käytettävissä olevilla voimavaroilla tulee saavuttaa paras mahdollinen torjuntavalmius sitten arvoisa puhemies vielä näistä väestönsuojista muutama sana mitä tähän liittyy valiokunta on tässä mietinnössään pitänyt perusteltuna että väestönsuojien rakentamista edelleen jatketaan väestön suojaamisen tarpeiden turvaamiseksi valiokunta pitääkin tärkeänä että nämä ehdotetut väestönsuojarakentamista koskevat muutokset turvaavat nykyisen väestönsuojakannan ylläpidon ehdotettujen muutosten tavoitteena on sujuvoittaa väestönsuojien rakentamiseen liittyvää poikkeuslupakäsittelyä ja alentaa väestönsuojarakentamisesta johtuvia kustannuksia väestönsuojarakentamiseen kohdistuvien harkinnanvaraisten vapautusten ja helpotusten myöntäminen ehdotetaan siirrettäväksi pois aluehallintovirastolta ja sisäministeriöltä rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle on tarkoitus keventää menettelyyn liittyvää hallinnollista taakkaa valiokunta kuitenkin korostaa että rakennusluvan myöntävän viranomaisen on jatkossakin kuultava pelastusviranomaisia tällaista päätöstä tehdessään viranomaisen on aina arvioitava väestönsuojarakentamista koskevia helpotuksia myös väestön suojaamisen näkökulmasta tästä sitten päästäänkin oikeastaan tähän viimeiseen seikkaan jonka tässä mainitsen eli seurantaan on tärkeää että sitä tapahtuu ja valiokunta pitää tärkeänä että muutoksen vaikutuksia erityisesti vastuiden selkeään järjestymiseen ja ympäristönäkökulmien huomioon ottamiseen öljy ja aluskemikaalivahinkojen torjunnassa seurataan kiitoksia

arvoisa rouva puhemies pelastuslaki kahdeksantoista kautta satakolmekymmentäkahdeksan kautta välissä vielä pari kertaa muuten elikkä valiokunnan puheenjohtaja kävi varsin hyvin näitä asioita läpi mutta ehkä mainitsen näistä myöskin joitakin semmoisia mihin kiinnitettiin erityisesti huomiota ensimmäinen oli se että tarvitaan kokonaisuudistus valiokunnassa ei toivoisi olevan tilannetta että asiantuntijat eivät tiedä mikä on lakiuudistuksen pohja onko se nykyinen voimassa oleva laki vai se laki joka on täällä eduskunnassa jo käsiteltävänä johonka pitäisi viitata tämmöistä ei missään tapauksessa saisi olla tässä uudistuksessa joka nyt siis tehdään väliaikaisena poistetaan yhteys maakuntahallintoon siitä että lakiesitys kahdeksantoista kautta kaksituhattakahdeksantoista on se esitys missä se yhteys sinne maakuntahallintoon on ja nytten jotta tämä esitys voi edetä tästä pitää poistaa maakuntahallinnot mistä en tietenkään ole mitenkään pahoillani tässä tapauksessa siis vastuu ja yhteys kuntiin pysyy yhä edelleen ehkä merkille pantavaa on myöskin tämän lain käsittelyssä niin kuin monen muunkin lain käsittelyssä jos katsotte mietintöä niin siellä on neljäkymmentä sivua muutettuja pykäliä pykälien määrä on siis paljon enemmän mutta neljäkymmentä sivua muutettuja pykäliä elikkä on ollut jonkun verran työtä täällä eduskunnan päässä jotta on saatu tästä tolkullinen lakipaketti väestönsuojakysymyksiin pureuduttiin sisäisen turvallisuuden selonteossa todeten että niille on myöskin tulevaisuudessa tarvetta monenlaisia uhkia joihinka pitää varautua ja sen takia se määrä se että

suurelle osalle suomalaisia ne on löydyttävä ja kohtuullisen matkan päästä on edelleen siis kuuteensataan rakennukseen rakennetaan joka vuosi väestönsuoja tässä muutosta tuli oikeasti vain siihen että nämä nyt erillisellä luvalla avista haetut vapautukset kevyisiin rakenteisiin muun muassa urheiluhalleihin tai ratsastusmaneeseihin eivät olisi enää avin päässä vaan pystyttäisiin kunnan päässä myöntämään nämä vapautukset väestönsuojista ja niiden rakentamisesta näihin halleihin muun muassa yhä edelleen on siis mahdollista rakentaa muun muassa yhteisiä väestönsuojia ja yhä edelleen se ajatus että väestönsuojat ovat normaaliaikana muussa käytössä on erittäin perusteltu yksi iso kysymys olivat tässä käsittelyn aikana nämä kelpoisuusvaatimukset ja saimme onneksi tarkennettua ne valiokunnassa niin että nämä kelpoisuusvaatimukset jotka vieläkin vaativat siis tarkennuksia liittyvät henkilöstön virkaan tulemiseen ja virkavastuisiin eivät siihen kuten täällä joissakin kommenteissa meille palautteenakin tuli esimerkiksi pelastustoimintaan varsinaisesti osallistua ihmiset joilla ei ole pelastusopiston hyväksymää pelastusalan koulutusta vaikkapa ensihoitajat jotka ovat pelastuspaikalla mukana tai jopa vapaaehtoiset ihmiset jotka ovat siellä mukana kaikilla on mahdollisuus osallistua kunhan johto on ammattilaisten ja tämän varsinaisen koulutuksen saaneen käsissä öljyntorjunnan siirto joka tarkoittaa siis ehkä neljän henkilötyövuoden siirtoa pois ympäristöministeriöstä rajavartioston puolelle on ihan perusteltu

tiedetään että jo tälläkin hetkellä siis rajavartiosto erityisesti merellisillä alueilla ja myöskin puolustusvoimat ovat kaksi suurta tekijää joittenka aluksiin on tälläkin hetkellä luotettu tuolla merellisillä alueilla öljyntorjunnassa ja siitä syystä on myöskin mietintöön kirjoitettu että nämä korvaukset niin puolustusvoimille kuin rajavartiostollekin siitä asiasta heidän alustensakin hankinnassa pitää huomioida iso asia joka liittyy myöskin tuohon seuraavaan asiakohtaan liittyy öljysuojarahastoon ja palontorjuntarahastoon molemmissa olemme kirjoittaneet mietintöön että näitä ei saa siirtää budjetin katteeksi vaan ne ovat yhä edelleen nämä kaksi rahastoa jotka siis katetaan näihin asioihin tehdyillä maksuilla joiden tulee olla tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoiminnan edistämiseen elikkä niihin hankkeisiin kun rakennetaan jotakin hankitaan jotakin jotta nämä tavoitteet

seuranta on hyvin tärkeää ja ja tarpeellista sillä tässä kohtaa on muutaman vuoden tai ehkä jonkun lyhyemmänkin ajan päästä katsottava vastuiden selkeys ja se mitenkä nämä ympäristönäkökohdat on huolehdittu näitten öljy ja kemikaalivahinkojen ja

huolta on herättänyt merellisten ympäristövahinkojen osuus ja siihen tämä toivottavasti nyt sitten vastaa tulevaisuudessa nykyistä paremmin tällä

ensimmäiseen

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksästoista asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kolmekymmentäyksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tämä käsillä oleva esitys sähköisestä ajokortista on osa hallituksen digitalisaatiohankkeita ja erittäin tervetullut kyse on siitä että kuljettajan ei tarvitse tien päällä liikkuessaan pitää mukana vaan älypuhelimella voidaan sovelluksen avulla osoittaa tarvittaessa oikeus ajoneuvon kuljettamiseen kuulemisessa saimme kuulla että tässä on mahdollisuus huijaamiseen ja senpä vuoksi valiokunta kiinnittää erityistä huomiota siihen että on syytä tarkkailla vaikutuksia liikenteessä ja on kehitettävä uusia turvajärjestelmiä jotta tämä mobiiliajokortti olisi mahdollisimman luotettava myös jatkossa totesimme myös että olisi hyvä saada tämä kehitettyä siihen malliin että mobiiliajokorttia voisi käyttää myöskin henkilöllisyyden todistamiseen niissä tilanteissa joissa tarvitsee henkilöllisyys todistaa siis muissakin kuin tien päällä tapahtuvissa ajo oikeuteen oikeuteen liittyvissä asioissa ja tällainen järjestelmän jatkokehitys olisi erittäin suotavaa

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenestoinen asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön kaksikymmentäseitsemän pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

arvoisa rouva puhemies todellakin pykälistä äänestettiin jo mutta sanon silti muutaman sanan sillä tämä on se mistä monet meistä kuntapäättäjinä ovat vielä tälläkin viikolla kärsimässä tuolla omissa valtuuston kokouksissaan meilläkin kotkassa vielä tämän päivän aikana valtuuston budjetista ensi vuodelle päätetään siitä syystä on surullista todeta että ensi vuoden valtionosuuksien leikkaukset ovat yli kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa jotka koostuvat siis valtionosuuksien indeksijäädytyksistä niiden lomarahaleikkauksien kiky vaikutuksista jotka on kerran otettu ja otetaan nyt toiseen kertaan ja sitten näistä erilaisista ennakollisesti otetuista leikkauksista muun muassa erikoissairaanhoidon keskittämisestä omais ja perhehoidon leikkauksista ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen suurentamisesta ynnä muista erityisesti näiden ennakollisesti otettujen leikkausten osalta hankalaa on se että muun muassa kuntaliitto on kysellyt kaikilta kunnilta ja kuntayhtymiltä kuinka paljon säästetään esimerkiksi tässä erikoissairaanhoidon

oli ajatus että säästöä tulee lähes kolmesataa miljoonaa euroa niin todellisuus on ehkä kolmekymmentä miljoonaa euroa siitäkin huolimatta nämä on jo otettu ennakollisesti sieltä pois tässä samaan aikaan sain juuri äsken viestiä että sote ja maku uudistukseen liittyen kunnat ovat jo tällä hetkellä maksamassa satoja miljoonia euroja antaessaan erityisesti työpanosta näitten hallintojen valmisteluun josta ei tule minkäänlaista kompensaatiota kunnille valitettavasti tässä muutama pieni yksityiskohta vielä

kohdistuvat kuntiin muun muassa tämä digitalisaation edistäminen joka on erittäin kannatettava asia tässä hallituksen esityksessä tehdään niin että se kolmekymmentä miljoonaa aikaisemmin se oli vielä neljäkymmentä miljoonaa ei todellakaan jakaudu kaikille vaan se otetaan yleisistä valtionosuuksista pois ja jaetaan hakemuksen perusteella joillekin sama tehdään tulevaisuudessa myös yhdistymisavustuksiin aikaisemmin se oli erillinen rahoitus ja nyt se kymmenen miljoonaa otetaan muista valtionosuuksista pois ja sitten arvio on että se menisi ehkä kahteen tai kolmeen yhdistymiseen näitten heikosti taloudellisesti menestyvien kuntien osalta siitä syystä olemme tehneet esityksen että kuntien valtionosuus olisi kahdenkymmenenviiden pilkku kolmenkymmenenseitsemän prosentin sijasta kaksikymmentäkuusi pilkku kahdeksan jolloinka omavastuu kunnille olisi seitsemänkymmentäkolme pilkku kaksi prosenttia eikä seitsemänkymmentäneljä pilkku kuusi niin kuin hallituksen esityksessä on

tämän edellä lausutun voin erinomaisesti omalta osaltani vahvistaa juuri maakunnasta lappeenrannan kaupunginvaltuuston budjettikokouksesta tulleena jos kiky säästikin kunnan kustannuksia niin kyllä se sitten myös leikkaa verotulojen menetyksen myötä ja tämän keskittämisasetuksen etupainoinen toteuttaminen on aiheuttanut myös meidän sairaanhoitopiiriimme merkittäviä lisälaskuja silloin vielä kun perussuomalaiset olivat hallituksessa periaatteena oli se ettei kunnilta leikata tai että jos niille annetaan lisää velvoitteita niin niille velvoitteille osoitetaan rahat tämä oli mielestäni erittäin hyvä periaate ja ihmettelenkin mihin tämä periaate nyt on kadonnut koska jollei suoraan leikata niin sitten ainakin epäsuorasti ja ehdollistaen